lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään kahdeksastoista viidettä kaksituhattakahdeksantoista valtioneuvoston esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena siten että ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään viisi minuuttia valtiovarainministerin vastauspuheenvuoron jälkeen seuraa debatti jonka alussa myönnän pääsääntöisesti yhden minuutin puheenvuoroja oppositioryhmien johtajille ja asianomaisille ministereille tämän jälkeen keskustelu jatkuu niin sanottuna normaalina debattina muut ennalta varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä ja niiden pituus on enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia lisäksi harkitsemassani järjestyksessä vastauspuheenvuoroja

arvoisa rouva puhemies minulla on ilo tuoda hallituksen puolesta hyviä uutisia suomen talouden tilasta tähän suomen julkinen talous on tasapainottumassa lähivuosina ensimmäistä kertaa sitten vuoden kaksituhattakahdeksan finanssikriisin julkisen talouden rahoitusasema vahvistuu tällä hetkellä erittäin nopeasti valtion velkaantuminen pienenee rivakasti ensi vuonna uutta velkaa otetaan yli puolet vähemmän kuin tänä vuonna noin yksi kolme miljardia euroa maailmantalouden vahvat näkymät tukevat suomen viennin kehitystä maailmantalouden kasvun ennustetaan jatkuvan sekä tänä että ensi vuonna neljän prosentin korkealla tasolla suomen talouskasvu yltää tänä vuonna kahteen pilkku kuuteen prosenttiin ensi vuonnakin taloutemme kasvaa yli kahden prosentin verran eli kyse ei ole enää suhdannepiikistä nämä luvut ovat rohkaisevia mutta tärkein mittari talouspolitiikan onnistumiselle on työllistymisen kehitys minä iloitsen jokaisesta ihmisestä joka pääsee töihin ja saa paremman toimeentulon hallituskauden alkuun verrattuna työllisiä on tänään yhdeksänkymmentätuhatta siis yhdeksänkymmentätuhatta enemmän työllisyysasteemme on kasvanut yli ja valtiovarainministeriön ennusteen mukaan työllisyysaste nousee seitsemäänkymmeneenkahteen pilkku viiteen prosenttiin vuonna kaksituhattakaksikymmentä työllisyysasteen kehitys on erittäin merkittävää sillä viimeksi yli prosentin lukuihin työllisyysasteessa päästiin vuonna yhdeksänkymmentäyksi vain ja ainoastaan korkean työllisyyden avulla voimme turvata suomalaisten tärkeät palvelut ja hyvinvoinnin myös tulevaisuudessa minä olen kuullut tässä salissa monta kertaa miten oppositio on epäillyt talouspolitiikkamme vaikuttavuutta joko oppositio nyt pystyy myöntämään että hallituksen talous ja työllisyyspolitiikka tuo tuloksia ensin te arvostelitte meitä siitä että hallituksen toimet eivät riitä työllisyysasteen saavuttamiseen kyllä riittävät töissä olevien määrä kasvaa kohisten ja hallitus saavuttaa asettamansa työllisyysastetavoitteen sitten te väititte että hallituksen politiikalla velkatavoitetta ei saavuteta kyllä saavutetaan julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen taittui jo vuonna kaksituhattakuusitoista ja valtion velanotto pienenee nyt kovaa vauhtia viime talvena kritisoitte hallitusta siitä että julkisen talouden rakenteellisen alijäämän kasvua ei ole saatu taitettua tämäkään ei enää pidä paikkaansa rakenteellinen rahoitusasema on aiempaa arvioitua paljon vahvempi kuten valtiovarainministeriö arvioi perjantaina julkaistussa ennusteessaan hallituksen keskeiset talouspolitiikan tavoitteet ovat toteutumassa tämä siis terveisinä oppositioon keskustelimme tässä salissa syksyllä paljon siitä ovatko tuloerot kasvaneet suomessa kun työllisyysvaikutukset otetaan huomioon hallituksen päätösten lisäksi tuloerot kasvavat enää vain hyvin lievästi tai eivät lainkaan suositan että oppositiossa paneudutte tähän thln ja vattin laadukkaaseen hyvään tutkimukseen arvoisa puhemies parantuneet talouden näkymät ovat saaneet myös oppositioon liikettä nyt on mitä voidaan jakaa ovat monet teistä todenneet hätäisimmät ovat vaatineet sopeuttamispäätösten purkamista ja satojen miljoonien uusia menolisäyksiä kevään nostattamaa suhdannepölyä on ollut ilmassa sakeanaan kun viikolla kokoontui kehysriiheen totesin ennen neuvotteluja ettemme voi elää jatkuvasti kädet syvällä tulevien sukupolvien ja lastemme taskuissa työmme ei ole kuitenkaan vielä valmis vaikka oikeaan suuntaan mennään vauhdilla valtion velanotto pienenee nopeasti mutta velaksi elämistä ei ole pysäytetty otamme edelleen hyvänä aikanakin uutta velkaa hyvinvointimme rahoittamiseksi vuodesta kaksikymmentäyksi lähtien velanotto kääntyy uudelleen kasvuun lähinnä puolustusvoimien hävittäjähankintojen vuoksi ilman näitä puolustusvoimien hankintoja valtiontalous olisi lähellä tasapainoa luvulla kaksikymmentä luvun alussa menoja emme paisuta tehtyjä sopeuttamispäätöksiä ei pureta eikä hallituksen valmistelemia uudistuksia jätetä tekemättä jakopolitiikkaan ei voi heittäytyä kaikki tässä salissa tietävät haasteemme jotka meidän pitää kohdata ja ratkaista tämä vaatii yhteistyötä ja tosiasioiden tunnustamista kaikilta eduskuntapuolueilta arvoisa puhemies talouden haasteiden vuoksi keskityimme kehysriihessä kolmeen keskeiseen asiaan päätimme tehdä lisää toimia jotta talouskasvu saadaan nykyistä kestävämmälle pohjalle hyvät ajat nimittäin eivät jatku ikuisesti talouskasvu kahden prosentin jo vuonna kaksituhattakaksikymmentä ennusteiden mukaan toiseksi kiinnitimme huomiota julkisen talouden tilaan ja velanoton hillintään pidimme sovituista talouden linjauksista kiinni eikä kehysriihestä tehty rahanjaon juhlaa tavoitteena tulee olla että velaksi eläminen loppuu kokonaan seuraavina vuosina teimme kehyksen sisällä harkittuja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden koulutuksen ja turvallisuuden vahvistamiseksi kolmanneksi nostimme työn etusijalle kaikissa päätöksissä tavoitetta seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysasteesta pidettiin kun me aloitimme kunnianhimoisena mutta nyt me olemme sen saavuttamassa miksi tyytyisimme siihen seuraava tavoite on nostaa työllisyysasteemme pohjoismaiselle vähintään seitsemänkymmenenviiden prosentin tasolle kaikkia kehysriihen päätöksiä on siksi arvioitu työn näkökulmasta ponnistelut työllisyyden parantamiseksi ovat kasvattaneet työvoimapalveluiden kysyntää siksi lisäämme nyt henkilöstöä työvoimapalveluihin yli kaksisataa henkeä haluamme että työnhakijat saavat henkilökohtaista tukea ja apua olemme parantaneet aktiivimallia ensimmäisen jakson kokemusten perusteella on hyvin tärkeää että työttömyys ei pääse pitkittymään ja työllistyminen siten vaikeutumaan työttömällä on jatkossa mahdollisuus opiskella kuuden kuukauden ajan työttömyysetuudella lyhytkestoisia opintoja jotka tukevat työllistymistä me uudistamme työasuntovähennystä niin että se kannustaa muuttamaan työn perässä työpaikat ja työntekijät on saatava kohtaamaan edelleenkin paremmin monet yritykset haluavat kasvaa mutta eivät löydä osaavia työntekijöitä tämä huolestuttava viesti tulee jo kaikkialta suomessa pula osaajista koskee jo kaikkia seutuja suomessa siksi suuntaamme lisäbudjetissa jonka päätöksiä teimme samaan aikaan viisikymmentäneljä miljoonaa euroa koulutukseen ja osaamisen vahvistamiseen siis jälleen koulutuksen ja osaamisen vahvistamiseen jotta avoimet työpaikat ja työnhakijat kohtaisivat täsmäkoulutukset käynnistetään jo tämän vuoden aikana lisäämme esimerkiksi muuntokoulutusta jotta ihmiset voivat ketterästi opiskella uuden ammatin jos nykyisellä alalla ei riitä töitä madallamme pienissä yrityksissä kynnystä palkata uusia työntekijöitä helpottamalla yksilöperusteista irtisanomista alle kahdenkymmenen hengen yrityksissä pienissä yrityksissä ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on iso riski meillä on kaksisataaseitsemänkymmentätuhatta yritystä joissa on työntekijää niistä yksinyrittäjiä pelkästään on satakahdeksankymmentätuhatta haluamme lieventää pienyrittäjän pelkoa työllistää haluamme antaa mahdollisimman monelle mahdollisuuden työllistyä pienissä yrityksissä on valtava potentiaali uusille työpaikoille me myöskin uudistamme työaikalain joka sisältää muun muassa lakisääteiset työaikapankit uusi työaikalaki kattaa työntekijät laajasti ja lain puitteissa luodaan muuttuvan työelämän työelämän tarpeita vastaavia joustoja kuten joustotyöaika asiantuntijoille arvoisa rouva puhemies on tärkeää että teemme toimia sen eteen että kaikki pysyvät mukana kyydistä putoamista syrjäytymistä pitää ehkäistä erityisen iloinen olen lapsille ja nuorille suunnatuista toimista joita olemme voineet tehdä tiukan menokehyksen sisällä panostukset koulutukseen ja varhaiskasvatukseen ovat tärkeää työtä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden hyväksi hallitus toteuttaa lukiouudistuksen jonka toteuttamiseen varataan kahdeksan miljoonaa euroa tuomme lukiolaisten tueksi erityisopetuksen ja lisäämme opintojen ohjausta jokainen ekaluokkalainen pääsee aloittamaan vieraan kielen opiskelun vuodesta kaksikymmentä alkaen siihen varautuminen alkaa nyt lisäämme varhaiskasvatuksen tasa arvoa haastavilla alueilla toimivien päiväkotien tukemiseen kohdistetaan uutena rahoituksena kymmenen miljoonaa euroa jolla päiväkoteihin palkataan lisää henkilökuntaa ja ryhmäkokoja voidaan pienentää toisen asteen opiskelijoiden opintotuessa otetaan käyttöön uusi oppimateriaalilisä jokaisella nuorella pitää olla mahdollisuus suorittaa toisen asteen opinnot riippumatta perheen varallisuudesta vai mitä edustaja gustafsson tuki on viisasta kohdistaa heille jotka tuesta hyötyvät kaikkein eniten ja tämä on siihen hyvä täsmätyöväline arvoisa puhemies viimeisenä nostan esille vielä kansalaisten kannalta tärkeän teeman nimittäin turvallisuuden ja oikeusvaltion toiminnan turvaamme seitsemäntuhannenkahdensadan poliisin tason koko kehyskaudella me haluamme että suomen tiet ja kadut ovat turvallisia jatkossakin me vahvistamme myös oikeusjärjestelmän uskottavuutta palautamme käyttöön muuntorangaistuksen jolloin taparikollisten sakot voidaan jälleen muuttaa vankeudeksi kovennamme myös seksuaalirikollisten rangaistuksia arvoisa rouva puhemies olen tarkoituksella halunnut kuvata teille niitä haasteita joita kaksituhattakaksikymmentä luvun suomessa on sillä nuo vuodet ovat juuri edessämme ne eivät ole jossain kaukana tulevaisuudessa vaan aivan nurkan takana siksi meidän täytyy jatkaa tätä hallituksen määrätietoista hyvää työllisyys ja talouspolitiikan linjaa joka luo pohjan sille että suomi on hyvinvoiva maa myöskin

arvoisa

ovat palanneet on kysyttävä mitä te hyvät sosiaalidemokraatit olette sinä aikana tehneet vaikka epäilijöitä on riittänyt kolmen vuoden aikana mahdottomasta on tullut mahdollista vihdoin suomen talous kasvaa työllisyys paranee kaikkialla maassa velaksi elämisen loppuminen loppuminen lähenee uskottavasti ja hallitus saavuttaa keskeiset tavoitteensa ennen muuta seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysasteen viime viikon kehysriihessä työllistävää politiikkaa jatkettiin palaute on kuultu työttömyysturvan aktiivimallia parannetaan omaehtoinen opiskelu luetaan aktiivisuuden osoittamiseksi te toimistoihin palkataan lisää väkeä nopeaan täydennys ja uudelleenkoulutukseen satsataan jotta työnhakijat ja avoimet työpaikat kohtaavat nykyistä paremmin yrittäjyyttä edistetään muun muassa poistamalla vaateita yrityksen perustamisesta parantamalla yrittäjän perheenjäsenten työttömyysturvaa ja helpottamalla henkilöperusteista irtisanomista pienissä yrityksissä kyseessä on merkittävä uudistus joka parantaa työllisyyttä entisestään kaikki nämä ovat erinomaisia päätöksiä arvoisa puhemies vaikka eriarvoisuus ei ole tutkimusten mukaan lisääntynyt tiedämme että kaikilla suomalaisilla ei vielä mene hyvin köyhyys ja osattomuus ovat todellisuutta monelle ihmiselle ja yhteiskuntamme vakavimpia ongelmia kehysriihessä keskityttiinkin heikoimmassa asemassa olevien perusturvan parantamiseen mikä oli keskustan keskeinen tavoite kasvu kuuluu kaikille suomalaista köyhyyttä tutkineen ja pääministerin nimittämää eriarvoisuustyöryhmää vetäneen professori juho saaren mukaan kehysriihen päätökset vievät suomea oikeaan suuntaan nimenomaan eriarvoistumisen hillitsemisessä yksi merkittävimmistä päätöksistä on pienimpien äitiys isyys vanhempain ja sairauspäivärahojen nostaminen työmarkkinatuen tasolle tämä tarkoittaa yli kahdeksankymmenen euron korotusta pienituloisimmille mielestämme tärkeämpää on tehdä tuntuva korotus kaikista pienituloisimmille kuin pieni korotus kaikille nykytilanteessa työmarkkinatuella olleen henkilön

ovat tippuneet näin on ollut siitä huolimatta että äidillä ja isällä on tärkeä tehtävä kotona ja todennäköisesti menot kasvavat nyt keskustan johdolla asia korjataan edellisenkin kerran vastaava perusturvan parannus tehtiin keskustajohtoisen vanhasen hallituksen toimesta myös pienituloisimpien eläkeläisten takuueläkettä nostetaan keskustan johdolla nyt kolmatta kertaa kehysriihessä helpotettiin myös ylivelkaantuneiden tilannetta päätösten jatkoksi voitaisiin vielä tällä vaalikaudella korottaa ulosoton suojaosaa sekä mahdollistaa henkilökohtainen konkurssi lainsäädäntöä uudistamalla nämä olisivat parannuksia niille sadoilletuhansille ihmisille jotka ovat jo ulosotossa tai muuten vakavissa taloudellisissa ongelmissa arvoisa puhemies valittu talouspolitiikan linja on ollut oikea työtä köyhyyden eriarvoisuuden ja osattomuuden kitkemiseksi on jatkettava perusturvaa parantaen ja uudistaen seuraavalla vaalikaudella tulevien sukupolvien kannalta on tärkeää että pidämme päättäväisesti kiinni tavoitteestamme lopettaa suomen velaksi eläminen se edellyttää työllistävän politiikan jatkamista arvoisa puhemies keskustan eduskuntaryhmä eduskuntaryhmä antaa vahvan tukensa valtiontalouden kehyksille vuosille kaksituhattayhdeksäntoista viiva kaksituhattakaksikymmentäkaksi

arvoisa puhemies suomen talous ja työllisyys kasvavat hallituksen kunnianhimoisena pidetty seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyystavoite on toteutumassa työllisten määrä on kasvanut hallituskauden alusta yhdeksälläkymmenellätuhannella ihmisellä se vaikuttaa moneen perheeseen moneen ihmiseen paljon suurempaan joukkoon kuin tuo yhdeksänkymmentätuhatta tämä vahvistaa julkista taloutta ja hyvinvointipalveluidemme rahoitusta julkinen talous tasapainottuu ja kääntyy ylijäämäiseksi vuonna kaksituhattakaksikymmentä ensimmäisen kerran sitten vuoden kaksituhattakahdeksan tämä myönteinen kehitys vaikuttaa kaikkein konkreettisimmin niihin ihmisiin jotka ovat saaneet työpaikan työttömyyden jälkeen näiden työttömien perheiden arjessa ja toimeentulossa tämä konkreettinen muutos näkyy ja juuri se on ollut hallituksen tavoite työllistää ihmisiä ja tuoda toimeentuloa ja hyvinvointia perheisiin siitä nyt iloitsemme viime vuonna tässä vastaavassa keskustelussa oppositio julisti että hallitus ei tulisi saavuttamaan talouspolitiikan tavoitteitaan arvoisat oppositioryhmät te olitte täysin väärässä kaikki hallituksen tätä vaalikautta koskevat talouspoliittiset tavoitteet ovat toteutumassa arvoisa puhemies kiitän kokoomuksen eduskuntaryhmän puolesta hallituskumppaneita hallitus on yhtenä rintamana määrätietoisesti avittanut suomen kasvu uralle vastuullinen linja jatkui kehysriihessä ja vasemmisto opposition jakovarapopulismi jätettiin kesärannan porttien ulkopuolelle tämä hallitus ei ole kädet tulevien sukupolvien tai ahkerien yrittäjien tai palkansaajien taskuissa tämä hallitus on tekijäporukkaa ja tulokset puhuvat puolestaan verojen kiristämisen sijaan olemme keventäneet erityisesti työn verotusta kokonaisveroaste on laskenut ja taloudellinen toimeliaisuus toimeliaisuus on lisääntynyt hallitus on purkanut työtä ja yrittämistä haittaavia normeja ja huolehtinut suomen kilpailukyvystä säästöjen rinnalla on tehty monia mittavia uudistuksia hallituksen tulevaisuuteen katsovaa tuloksellista ja vastuullista uudistuslinjaa on haukuttu opposition suunnalta kokoomuslaiseksi siitä vain antaa tulla haukkuja tämä linja nyt puree sillä kymmenen miinusmerkkisen vuoden jälkeen julkinen talous on kääntymässä plussalle

arvoisa puhemies hallituksen toimien on tässäkin salissa usein väitetty kasvattavan tuloeroja väitteet ovat perustuneet puutteellisille laskelmille joissa ei ole huomioitu käyttäytymisvaikutuksia ja juuri käyttäytymisvaikutuksiahan hallitus näillä toimenpiteillään ja päätöksillään hakee että ihmisten käyttäytyminen muuttuu ja sitä kautta työllisyyteen aukeaa polku tuoreen selvityksen mukaan hallituksen talouspolitiikka ei ole kasvattanut tuloeroja kun huomioidaan myös vaikutukset työnteon kannustimiin ja työllisyyteen siis siihen mitä tavoitellaan syrjäytymisvaarassa olevien tilannetta helpotetaan nyt täsmätoimin ylivelkaantumista ehkäistään kulutusluottojen rajoituksilla ja talous ja velkaneuvontaa lisätään varhaiskasvatuksen resursseja lisätään ja toisen asteen opiskelu turvataan opintotuen oppimateriaalilisällä yhdenkään nuoren koulunkäynti ei saa jäädä tässä maassa kiinni oppikirjakustannuksista eikä jää hallitus huolehtii myös kansalaisten turvallisuudesta ja vahvistaa uskoa oikeudenmukaisuuteen seitsemäntuhannenkahdensadan poliisin toimimäärärahat turvataan lapsiin kohdistuvien seksuaalirikoksien rangaistuksia kiristetään sakkojen muuntorangaistus palautetaan arvoisa puhemies hallitus on oikealla tiellä mutta lisätoimia tarvitaan edelleen elämme nousukautta mutta velkaannumme yhä muun muassa perhevapaat perusturva ja paikallinen sopiminen kaipaavat pikaisesti ratkaisuja kokoomus on sitoutunut jatkamaan tätä uudistustyötä

arvoisa puhemies olen ministeri orpo todella tyytyväinen siitä että taloutemme kasvaa ja työllisyys paranee se on hieno asia siitä kaikki olemme tyytyväisiä siihen että tulevaisuusuudistukset puuttuvat hallituksen toimesta samalla tulevaisuutta heikentävät leikkaukset jatkuvat tämä on menneisyyden politiikkaa jolla ei korjata rikki olevaa tai vastata edessä olevaan yhteiskunnan eheyden ja hyvinvoinnin kannalta on vaarallista että eriarvoisuus ja köyhyys kasvavat niissä väestönosissa jotka eivät työn avulla omaa asemaansa kykene parantamaan se on hallituksen politiikan seurausta kerrataanpa aluksi faktat sipilän hallitus on itse kasvattanut eriarvoisuutta yli seitsemänsadan miljoonan euron leikkauksilla nyt hallitus palauttaa miljoonaa euroa ja juhlii itseään eriarvoisuuden sankarina tämä ei eriarvoisuutta poista tämä on leikkaamista ja tämä on ihmisten sumuttamista on ollut ällistyttävää seurata miten ex alkiolainen keskustapuolue on kerta kerran jälkeen hyväksynyt eriarvoisuutta lisäävät leikkaukset kertauksen vuoksi sdp on tehnyt konkreettisia esityksiä eriarvoisuuden poistamiseksi koko vaalikauden ajan toiveista odotuksista ja puheista huolimatta hallitus ei edes nyt kasvavan talouden olosuhteissa ole valmis korjaamaan eriarvoistavan politiikan seurauksia laastarilla ei avomurtumaa voi korjata pääministerin sijainen ministeri orpo teidän politiikkanne luo isoon osaan suomalaisista turvattomuutta ja epäluottamusta jolla on suomalaisten kannalta pitkälle tulevaisuuteen huonoja ja ikäviä vaikutuksia arvoisa puhemies vakaat ja rauhalliset ennakoitavat työmarkkinat ovat vientivetoisen kansantaloutemme tärkeimpiä menestystekijöitä tästä syystä on ollut yllättävää ja surullista se ylimielinen tapa jolla hallitus on suhtautunut palkansaajiin työssä oleviin tai työttömiin koko vallassaolonsa ajan ensin työehtoja heikentäneet pakkolait sitten lomarahaleikkaukset työttömyysturvan heikentäminen ja aktiivimalliksi kutsuttu passivointimalli ihmiset luulivat että tämä olisi riittänyt mutta mitä vielä nyt hallitus heikentää erityisesti naisten ja nuorten työehtoja sekä irtisanomissuojaa irtisanomissuojan heikennykset ja määräaikaisten työehtosopimusten salliminen ilman perusteita työttömänä oleville nuorille lisäävät työelämän epävarmuutta nämä päätökset vaarantavat luottamusta ja näkymää tulevaan jolla ihminen voi elämäänsä suunnitelmallisesti parantaa ministeri orpo hallituksenne on tullut tunnetuksi ihmisten epävarmuutta lisäävistä päätöksistä ja jännitteiden synnyttämisestä työmarkkinoilla viime viikon päätöksillä te jatkatte samalla hölmöllä linjalla ministeri orpo työsopimuslaissa työntekijälle taataan varmuus siitä ettei ketään voida irtisanoa epäasiallisin tai kevyin perustein esimerkiksi sairauden poliittisen vakaumuksen tai muun mielipiteen vuoksi siksi esitän teille ministeri orpo vakavan kysymyksen millä perusteella työntekijän saisi sitten jatkossa irtisanoa sdp ei hyväksy tällaista työelämän reiluja pelisääntöjä romuttavaa politiikkaa te uhkaatte laittaa nuoret työntekijät ikuiselle koeajalle ikuiselle koeajalle arvoisa puhemies isossa kuvassa kehysriihen päätökset jäivät näpertelyn tasolle isot uudistukset puuttuvat rohkeus ja halu uudistaa puuttuvat juuri nyt on oikea aika tehdä päätöksiä niistä tarpeellisista uudistuksista joilla työllisyys ja kasvu vahvistuvat kestävästi tulevaisuudessa tärkein on koulutus sdp esittää oppivelvollisuuden pidentämistä varhaiskasvatuksen uudistamista ryhmäkokojen pienentämistä aikuiskoulutuksen uudistusta ja peruskoulun korjaamista nämä ovat uudistuksia jotka ovat suomen tulevaisuuden kannalta elintärkeitä meidän on nostettava osaamistasoa ja panostettava tutkimukseen tuotekehitykseen ja innovaatioihin arvoisa puhemies tulevaisuus on meidän omissa käsissämme me päätämme uskommeko asiantuntijaa ja tutkimuksia ja teemmekö sen mukaisia päätöksiä päätämme otammeko haasteen tosissaan teemmekö selkeän tulevaisuusvision ja alamme toteuttaa sitä määrätietoisesti sdp on tähän sitoutunut me esitämme perhevapaiden sosiaaliturvan ja työllisyyspolitiikan uudistuksia me esitämme panostuksia asumiseen ja infraan suomea uudistetaan reiluilla uudistuksilla ei epäreiluilla leikkauksilla ministeri orpo pääministerin sijainen teidän hallituksenne tekee menneisyyden politiikkaa tästä hallituksesta ei ole ollut eikä ole merkittäviin tulevaisuusuudistuksiin

arvoisa puhemies politiikan suunta pysyi entisenä uudet toimet jäivät näpertelyksi eikä talouden suuri kuva muuttunut työpaikkoja odottavat ihmiset joutuivat jälleen pettymään näin sanoi demareiden puheenjohtaja antti rinne viime vuonna täällä eduskunnassa kun keskusteltiin julkisen talouden suunnitelmasta rinne on tänään varmasti iloinen sillä hän ei voi enää käyttää noita samoja väitteitä punatulkku on kaunis lintu mutta ei se politiikassa lennä hallitus on onnistunut yli kaikkien odotusten suomen talous on lähtenyt kasvuun työllisyys lisääntynyt ja valtionvelan kasvu on taittunut tämän vaalikauden aikana on tullut yhdeksänkymmentätuhatta uutta työllistä työministeri jari lindström on ollut keskeisessä roolissa tätä kehitystä edistämässä samalla siniset hallituksessa kolmikantaisen kilpailukykysopimuksen takuumiehenä jarin ansiosta suomalaisen työntekijän asema on jatkossakin vahva työnteko on kivijalka jonka päälle hyvinvointiyhteiskunta rakentuu suunta on oikea ja samalla tiellä jatketaan sinisin voimin hallituksen keskeiset tavoitteet saavutetaan arvoisa puhemies eriarvoisuus vähenee kun työllisyys kohenee mutta kaikkia kasvu ei ole vielä tavoittanut onkin tärkeää että huolehdimme myös niistä jotka eivät työhön kykene sinisten keskeisiä tavoitteita kehysriihessä oli kohdentaa tukea niille jotka sitä eniten tarvitsevat saavutetut tulokset puhuvat puolestaan hallitus teki useita päätöksiä jotka kohentavat nimenomaan vähävaraisten ministeri sampo terhon ajama oppimateriaalilisä joka osoitetaan vähävaraisten perheiden lukiolaisille ja ammattiin opiskeleville on tärkeä askel tasa arvoisten opiskelumahdollisuuksien tiellä vaikutus on neljäkymmentäkuusi euroa kuukaudessa ja uudistus koskee jopa neljääkymmentätuhatta nuorta siniset ovatkin sivistyksen puolue meidän mielestämme koulutus kuuluu kaikille eikä kenenkään koulutie saa katketa perheen varojen puutteeseen vuorineuvoksen perhe ei sitä tukea tarvitse vähävarainen sen tarvitsee sosiaali ja terveysministeri pirkko mattilan pitkään ajama lääkekaton alentaminen helpottaa osaltaan pienituloisten arkea omavastuu laskee alle kuuteensataan euroon vuodessa millä on merkittävä vaikutus pienituloisten elämään lisäksi vanhempainpäivärahoihin sairauspäivärahoihin ja äitiyspäivärahoihin tulee tuntuva kahdeksankymmenen euron kuukausikorotus kansaneläkeindeksin jäädytyksen poistaminen olisi tuonut samoille ihmisille noin kahdeksan euroa joten kun täytyy valita niin jokainen varmasti demarikin valitsee esimerkiksi vanhempainpäivärahalla olevan kotiäidin hyväksi mieluummin kahdeksankymmentä euroa kuin kahdeksan euroa arvoisa puhemies siniset ovat suomen turva kehysriihessä tehtiin merkittäviä parannuksia turvallisuuteen poliisille ja suojelupoliisille edustaja arhinmäki teidänkin kannattaa kuunnella osoitettiin merkittävää lisärahoitusta minkä lisäksi seksuaalirikosten rangaistuksia kovennetaan ja erityisesti pienyrittäjien toivoma sakkojen muuntorangaistus palautetaan olemme myös tyytyväisiä päätökseen muuttaa sotilastapaturmalakia oikeudenmukaisempaan suuntaan arvoisa puhemies hallituksen tärkein tehtävä on jättää isänmaa paremmassa kunnossa seuraajilleen ja tässä on onnistuttu siniset puolustivat kehysriihessä vähävaraisten suomalaisten asemaa yleistä työllisyyttä ja kaikkien turvallisuutta sosiaalidemokraatit ovat valmiita yhteistyöhön jonka on korkeampi työllisyys korkea osaaminen ja kaikkien pitäminen mukana sanoi puheenjohtaja rinne viime vuonna vastaavassa lähetekeskustelussa punaiset puhuvat siniset tekevät ovatko demarit valmiita yhteistyöhön vai keskityttekö yhä laittamaan kapuloita hallituksen rattaisiin teidän vaihtoehtonne on sanoa että kaikki leikkaukset perutaan oli sitten kyse opintotuesta oli kyse tästä aktiivimallista oli kyse lomarahoista ja mikä olisi hintalappu sekin on laskettu laskennallisesti hintalappu tälle teidän vaihtoehdollenne olisi yksi pilkku kaksi miljardia euroa kyllä sosialistikin ymmärtää että nyt ei joku mene yhteen vaan te yritätte arvoisa edustaja rinne sumuttaa

arvoisa rouva puhemies eduskuntakauden alussa hallitus jossa perussuomalaiset olivat mukana linjasi tavoitteekseen uudistuvan suomen jossa jokaisesta kanssaihmisestä pidetään huolta näihin tavoitteisiin perussuomalaiset uskoivat ja sitoutuivat edellisten hallitusten jäljiltä suomen taloudella meni huonosti lähdettiin laittamaan työttömyyttä ja taloutta kuntoon ja suomalaisille sanottiin että nyt pitää osallistua talkoisiin luvattiin että ihmisiä muistetaan kun ajat paranevat no ajat ovat parantuneet kuten tänään on vakuutettu mutta leikattuja rahoja ja ei tulekaan perussuomalaiset heitettiin viime kesänä ulos hallituksesta muutamia viikkoja sitten ministeri orpo sanoi ettei perussuomalaisia voinut riittävästi paimentaa ei voikaan ja me olisimme pitäneet ne lupaukset leikkausten palautuksista arvoisa puhemies perussuomalaisilla on oma vaihtoehto talouden suunnaksi tarjoamme työtä onnellisuutta ja isänmaallista politiikkaa esitämme ratkaisuja jotka tuottavat hyvinvointia jokaiselle vain harvoille vaihtoehdossamme yhteiset verovarat jaetaan oikeudenmukaisesti kerryttäisimme verovaroja yhteiseen kakkuun jaettavaksi entistä enemmän työn ja yrittämisen kautta talouspuoli on muuten tasapainossa emme ottaisi lisää velkaa hallitus sanoo ettei jakovaraa oikein ole mutta tuoreiden tietojen mukaan sote uudistus syö kokeiluineen pelkästään tällä hallituskaudella seitsemänsataa miljoonaa euroa perussuomalaiset parantaisivat työllisyyttä ja yksinyrittäjien asemaa luomalla työtilimallin yrittäjän aika säästyisi työhön paperin pyörittämisen sijaan esitämme myös arvonlisäverovelvollisuuden alarajan tuntuvaa korotusta sekä etenemistä kohti viron yritysveromallia joka kannustaa investointeihin ja työllistämiseen esitämme myös sosiaaliturvan parantamista yrittäjille ja oikeudenmukaisia työllistämistoimenpiteitä kepin sijasta annetaan työttömille apua näihin myös panostaisimme parisataa miljoonaa euroa perussuomalaiset panostavat myös oikeudenmukaisuuteen haluamme lisätä pieni ja keskituloisten ostovoimaa korottamalla työtulovähennystä ja lieventämällä tuloverotusta työnteon tulee tuntua myös siellä kukkarossa samalla korjaisimme eläkeläisten verotuksen työntekijöiden verotuksen tasolle ja peruuttaisimme sen luvatun kel indeksin jäädytyksen joka sinisiltä muuten jäi tekemättä monet vanhuksemme ovat todellisessa pulassa ja siksi poistaisimme pienituloisilta pienituloisilta lääkkeiden viidenkymmenen euron omavastuun ja säätäisimme omaishoidon tuen verottomaksi kenenkään ei tule joutua lääkkeiden ja ruuan väliltä kuten nyt on perussuomalaiset ajavat isänmaan etua tosissaan hallituksella oli aiemmin turvapaikkapolitiikka jossa vetovoimatekijöitä haluttiin karsia ja laiton maassaolo piti saada kuriin toimenpiteet ovat nyt jääneet kesken niiden avulla olisi saatavissa säästöjä noin parisataa miljoonaa vuodessa eu politiikassa perussuomalaiset asettaisivat kansallisen edun etusijalle meidän on varmistettava kansallinen itsemääräämisoikeus liittovaltiokehitys sekä talous ja rahaliiton syventäminen on pysäytettävä haluamme lopettaa kansallisomaisuuden myynnin esimerkiksi finnair ja vr tulee säilyttää tulevaisuudessakin kotimaisessa omistuksessa haluamme laskea energiaveron eun minimitasolle jolloin etusijalla ovat huoltovarmuus ja kotimainen teollisuus se on ekoteko sanomme kyllä kotimaiselle bioenergialle mutta ei tuulivoimatuille näilläkin toimenpiteillä säästäisimme parisataa miljoonaa myöskin onnellisuuden ja hyvinvoinnin edistämisessä panostaisimme kaksisataa miljoonaa ihmisten aitoon hyvinvointiin se pitää mukanaan lapsiperheet parannukset mielenterveys ja päihdepotilaiden tilanteeseen asunnottomuuden poiston ja ja ylipäätään asumiskustannusten halpuutukset panostaisimme ammatilliseen koulutukseen erityisesti oppisopimuskoulutuksen kautta ja puuttuisimme koulukiusaamiseen näihinkin laittaisimme varoja ja näillä myöskin säästettäisiin varoja valtiolle koska vakuutusyhtiöiden vastuiden kasvattamisen kautta niin sanotun lex ronkaisen kautta valtion varoja säästyisi arvoisa puhemies suomi on tutkimusten mukaan maailman onnellisin maa kysymme hallitukselta kuuluuko onni kaikille suomalaisille

arvoisa puhemies hyvän talous ja työllisyyskehityksen kääntöpuolena ei pitäisi olla köyhyyden ja eriarvoisuuden kasvaminen päinvastoin taloudessa menee paremmin pitäisi antaa ensin niille takaisin joilta on huonojen päivien aikana eniten leikattu kyse on arvovalinnoista ja vihreiden mielestä yhteiskunnan arvo mitataan siinä miten se pitää huolta heikoimmistaan hallitus päätti kehysriihessään aivan oikein tuoda pientä helpotusta joillekin apua tarvitseville nämä ovat kuitenkin vähäisiä korjausliikkeitä laastareita perusturvaan tehdyn avohaavan päälle pienet kertakorotukset eivät korvaa niitä valtavia leikkauksia perusturvaan joita indeksien jäädyttäminen on aiheuttanut ja aiheuttaa jatkuvasti lisää hallitus puhuu tiukasta taloudenpidosta ja kovia leikkauspäätöksiään se pitää paikkansa kun puhutaan koulutuksesta ja ihmisten perusturvasta tiukasta taloudenpidosta ei näy merkkejäkään kun puhutaan hyvätuloisia suosivasta veropolitiikasta siitä ei näy jälkeäkään kun sote uudistuksen markkinamalli toteuttaa yhteiskunnalle kalliin tulonsiirron terveysfirmoille kaikkein vähiten tätä tiukkaa taloudenpitoa näkyy siellä missä puhutaan tehottomista turhista haitallisista yritystuista joita hallitus ei onnistunut leikkaamaan hallituksen talouskuripolitiikka on siis hyvin valikoivaa siinä valintana on aina leikata koulutuksesta ja köyhiltä ei koskaan siitä mitä elinkeinoelämän lobbarit pitävät eturyhmille tärkeänä arvoisa puhemies hallitus perustelee eriarvoisuutta ja köyhyyttä lisäävää linjaansa sillä että sen kädet eivät voi olla tulevien sukupolvien taskuissa syvällä nuorten sukupolvien taskuissa hallituksen kädet kuitenkin ovat olleet hallituksen politiikka on systemaattisesti kampittanut nimenomaan nuoria puheissaan ministerit ovat huolissaan milloin syrjäytymisestä milloin alhaisesta syntyvyydestä mutta teot puhuvat todellista kieltä niistä arvoista joilla tätä maata johdetaan hallitus on leikkauksillaan vähentänyt entisestään ammatillisen koulutuksen opetusresursseja korkeakouluista leikkaamalla hallitus on vaikeuttanut kykyämme kilpailla osaamisella maailmalla tasa arvoisia mahdollisuuksia kouluttautua hallitus on heikentänyt kiristämällä opiskelijoiden toimeentuloa hallitus on huolissaan syntyvyydestä mutta lisää nuorten aikuisten elämään epävarmuutta työntämällä alle kolmekymmentä vuotiaat entistä syvempään pätkätyökierteeseen hallitukselta piisaa puhetta uudistamisen tarpeesta uudistusten jälki ei kuitenkaan näytä tulevaisuuden rakentamiselta vaan siitä leikkaamiselta myöskään sukupuolten välisen tasa arvon saralla ei ole paljoa tapahtunut tapahtunut hallitus ei ole pystynyt uudistamaan perhevapaita se on luonut lasten luokkayhteiskunnan merkkejä ja piirteitä varhaiskasvatukseen ja kirjannut hallitusohjelmaansa että miehet ja naiset ovat keskenään tasa arvoisia aivan kuin se pelkillä sanoilla sanoilla todeksi muuttuisi tarvitaan tekoja tarvitaan tekoja hyvä hallitus tarvitaan vanhemmuuden kustannusten jakamista työnantajien kesken tarvitaan perhevapaiden uudistus niitä tasa arvo ei tässä maassa toteudu kaiken huipuksi hallituksen taloustalkoot ovat kohdistuneet köyhien ja opiskelijoiden ohella kaikkein kipeimmin julkisen sektorin naisvaltaisten ja pienipalkkaisten alojen työntekijöihin sote uudistus uhkaa tarkoittaa toteutuessaan suomen suurimpia yt neuvotteluita arvoisa puhemies hallitus on jättänyt tämän maan kipeästi tarvitsemat uudistukset sosiaaliturvaan verotukseen ja työmarkkinoihin seuraavan hallituksen hoidettavaksi nuo uudistukset on tehtävä siten samaan aikaan pidetään huoli kaikkein heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä toisin kuin tämä hallitus on teoissaan toiminut uudistua uudistua meidän täytyy koska suomen talouden katto on korjattava hyvän sään aikana jotta se kestää kansainvälisen talouden suhdannevaihteluiden mukanaan tuomat rankkasateet myöhemmin kansainvälinen noususuhdanne ja euroopan keskuspankin elvyttämistoimet olisivat antaneet hyvän pohjan uudistuksille hallitus on kuitenkin nyt näyttönsä antanut ja arvovalintansa tehnyt vihreiden keskeinen ohjenuora on kestävä kehitys kaiken päätöksenteon täytyy olla taloudellisesti ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä pohjalla suomella täytyy olla visio siitä minkälaisen yhteiskunnan tahdomme rakentaa vuodelle kaksituhattakolmekymmentä ja sen jälkeen ensin on määriteltävä visio ja sen jälkeen otettava johdonmukaisia askelia sitä kohti

arvoisa puhemies tänä aamuna olemme taas kerran saaneet lukea siitä kuinka isojen pörssiyhtiöiden johtajien ansiot ovat nousseet uuteen ennätykseen talouden ja työllisyyden parantuminen on tosiaan iloinen uutinen mutta talouden kasvun tulee näkyä myös pienituloisen arjessa hallitus kuitenkin jatkaa eriarvoisuutta pahentavaa linjaansa pienituloisten asemaa kurjistavat leikkaukset perusturvasta pidetään edelleen voimassa ja takuueläkkeen sekä vähimmäisvanhempainrahojen korotukset ovat vain pieniä korjausliikkeitä valtavien heikennysten rinnalla jos talouden kasvaessakaan ei ole oikeudenmukaisen politiikan aika niin milloin sitten on kyse ei ole siitä etteikö oikeudenmukaiseen politiikkaan olisi varaa hallitus on keventänyt verotusta yhdellä pilkku viidellä miljardilla eurolla hyvätuloisia suosivalla tavalla samaan aikaan sosiaalietuuksista on leikattu yhteensä yli miljardi hallituksen arvomaailmaa kuvaa että se löysi kehysriihessä yhteensä seitsemänkymmentä miljoonaa eriarvoisuuden vähentämiseen mutta sata miljoonaa lisää kalliin ja asiantuntijoiden lyttäämän sote mallinsa kokeiluihin perusturvan leikkausten ja indeksijäädytysten kumoaminen olisi mahdollista rahoittaa listaamattomien yritysten kohtuuttomien osinkoetujen uudistamisella mitä lähes kaikki asiantuntijat ovat suosittaneet

ärade talman

jos hallitus kuuntelisi on asioita joita tulisi tehdä mutta joita hallitus jättää tekemättä tähän liittyen voimme itse asiassa lainata hallituksen omaa julkisen talouden suunnitelmaa jota nyt käsittelemme siinä sanotaan näin suhdannesyklin tasaannuttua talouskasvu uhkaa hidastua prosentin puolentoista haarukkaan koska väestö ikääntyy tehdyn työn määrä ei juuri kasva työvoiman tarjonnan pitäisi siis kasvaa mutta mitä hallitus tekee työperäisen maahanmuuton hyväksi ulkomaisen työvoiman tarveharkinnan poistamisen osalta ei ole tehty yhtään me tiedämme kuitenkin että monet yritykset tarvitsevat osaavaa työvoimaa jota ei onnistuta kattamaan suomen työmarkkinoilla voidaksemme pitää maamme pyörät pyörimässä lisätä vientiä lisätä investointeja ja luoda uusia työpaikkoja on myös työvoiman tarjonnan kasvettava rkp ja ja ruotsalainen eduskuntaryhmä peräänkuuluttavat kunnianhimoisempia tavoitteita suomen työllisyysasteen pitäisi olla vähintään seitsemänkymmentäviisi prosenttia vuonna kaksituhattakaksikymmentäkaksi ja pitkällä aikavälillä jopa kahdeksankymmentä prosenttia

arvoisa puhemies hyvä hallitus tarvitsemme yhteiskunnallisen ilmapiirin joka huokuu optimismia paras viesti lapsiperheille myös nuorille ihmisille syntyvyyden parantamiseksi ja perheen perustamiseen kannustamiseksi on perhevapaauudistus johon äidit ja isät osallistuvat tasa arvoisin perustein

neljän miljardin aukosta talouspolitiikan kivijalassa emme tarvitse sote uudistusta joka lisää byrokratiaa ja hallintoa vaan tarvitsemme uudistuksen joka tarttuu lääkärin ja yhdenvertaisen hoidon

arvoisa rouva puhemies suomen talouden näkymät ovat positiivisia tämä mahdollistaa hyvän työllisyyskehityksen

osittain oikeansuuntaisina ja kannatettavina suuressa kuvassa nämä hallituksen päätökset ovat kuitenkin näpertelyä ja vanhojen virheiden paikkaamista talouden suuret kysymykset kuten sote uudistuksen vaikutusarviot sotu uudistuksen vireillepano ja työmarkkinoiden kokonaisremontti ovat yhä joko täysiä arvoituksia tai sitten ne jätettiin kylmästi seuraaville hallituksille

pienet hallituksen tekemät korjaukset lapsiperheiden elämään ovat toki tervetulleita olisimme toivoneet että hallitus olisi ollut koko kauden hereillä sen sijaan hallitus on tällä kaudella tehnyt lukuisia lapsiperheiden toimeentuloon vaikuttavia sosiaalietuuksien leikkauksia ja indeksijäädytyksiä myös palvelut ovat heikentyneet muun muassa ryhmäkokojen kasvun kautta lapsivähennyksen poistaminen vaikutti siihen että ainoana ryhmänä lapsiperheiden verotus kiristyi syntyvyys ei lähde nousuun sillä että ensin leikataan ja heikennetään ihmisten uskoa tulevaisuuteen ja sitten vuosi ennen vaaleja hieman paikkaillaan eduskuntaryhmämme olisi toivonut että hallitus olisi pistänyt enemmän paukkuja myös takuu ja kansaneläkkeen varassa elävien toimeentulon parantamiseen hallituskaudella tehdyt kansaneläkeindeksin jäädytykset ja leikkaukset sekä palvelumaksujen lääkkeiden ja matkojen kela omavastuuosuuksien korotukset ovat kiristäneet kaikkein heikoimmassa asemassa olevien eläkeläisten taloudellista asemaa useampi kuin joka kymmenes yli kuusikymmentäviisi vuotias pienituloinen ikääntynyt jättää menemättä lääkäriin rahan takia yhteiskunnan ikääntyminen on huomioitava suunnitelmissa kasvavana panoksena hyvään hoitoon mukaan lukien laadukas saattohoito arvoisa puhemies kdn eduskuntaryhmä pitää hyvänä sitä että hallitus pyrkii parantamaan työllisyyttä ja vähentämään työllisyyden esteitä tarvitsemme joustavia työmarkkinoita ja uusia yrityksiä jotka uskaltavat investoida ja erityisesti palkata henkilöstöä keinojen pitää kuitenkin olla sellaisia etteivät ne heikennä nuorten ihmisten asemaa tai aiheuta turhaa epävarmuutta syntyvyyden kannalta on tärkeää huolehtia nuorten pääsystä niin koulutukseen kuin vakityösuhteisiin nuorten miesten syrjäytymisen ehkäisyyn tarvitaan lisäpanostuksia erilaisiin opintopolkuihin työelämään koulutusleikkausten sijaan ryhmämme olisi toivonut hallitukselta toimia myös paikallisen sopimisen edistämiseksi mihin tämä hallituksen alkukauden tavoite on jäänyt matkan varrella arvoisa puhemies viime aikoina olemme saaneet seurata kuinka hallituspuolueet ovat yksi toisensa jälkeen tulleet kristillisdemokraattien kanssa samoille linjoille sosiaaliturvan uudistamisen suhteen kdn kannustavan perusturvan malli on antanut hyvän pohjan muiden tulla mukaan syyperusteiseen eri etuuksia yhdistelevään yleistukiuudistukseen jos hallituksessa olisitte uskoneet meitä jo kaksituhattaviisitoista niin tarpeettoman ja kalliin perustulokokeilun rahat olisi voitu suunnata toisin kehysriihessä hallitus päätti toteuttaa kdn pitkäaikaisen tavoitteen vanhempainpäivärahan korottamisesta vähimmäispäivärahan tasolle kristillisdemokraattien mielestä vanhemmuutta ja lastenhoitoa tulee tukea siinä missä työtöntäkin arvoisa puhemies kristillisdemokraatit pitävät hallituksen linjauksia osittain oikeansuuntaisina odotimme kuitenkin hallitukselta enemmän toivoimme kunnollista korjausliikettä lapsiperheiden ja vanhusväestön aseman parantamiseksi toivoimme myös uusia rakenteellisia uudistuksia saimme vaalibudjetille vaalikehyksen kehyspäätöksen jossa jaetaan pientä hyvää sinne tänne mutta eniten kustannusvaikutuksiltaan ja laskentamalleiltaan auki olevaan sote pilotointiin seuraavaa hallitusta odottanee siis kallis huomenlahja
nyt on ryhmäpuheenvuorot kuultu vastauspuheenvuoro ministeri orpo

hyvistä puheenvuoroista ja mielenkiintoisista puheenvuoroista minun pitää vieläkin sanoa se oppositiolle että te ensin sanoitte hallituskauden mittaan että me emme pääse työllisyystavoitteeseen kyllä pääsemme sitten te sanoitte että me emme saa velkaantumista taittumaan kyllä sanoitte että rakenteellinen alijäämä ei taitu kyllä taittuu sitten viimeisenä viime syksynä te sanoitte että tuloerot kasvavat no nyt thl ja vatt tutkimuksellaan osoittavat että eivät ole kasvaneet eli uskokaa nyt jo kun seuraavaksi sanon että korkeamman työllisyyden vain ja ainoastaan korkeamman työllisyysasteen myötä me voimme pitää heikommassa asemassa olevista ihmisistä huolta tässä maassa paremmin turvata palvelut kaksikymmentä luvulla vain ja ainoastaan työllisyyden kautta silloin on jaettavaa kun on korkea työllisyys silloin voidaan miettiä panostuksia kun meidän julkinen talous on saatu tasapainoon ja mitä tulee näihin työmarkkinakysymyksiin niin meillä on selkeästi perustavaa laatua oleva näkemysero minun mielestäni on parempi että nuori saa työtä te te käytitte edustaja andersson tai toinen teistä oppositiojohtajista termiä että tuomitsemme ikuiseen koeaikaan kyllä me mieluummin annamme tälle nuorelle mahdollisuuden päästä töihin me tiedämme että siellä pienyrittäjillä

kymmenillätuhansilla pienyrittäjillä joilla on alle kaksikymmentä työntekijää on tuhansia potentiaalisia työpaikkoja mutta tällä hetkellä ei uskalleta ottaa sitä riskiä kun se siinä pienessä yrityksessä jossa se leipä todella on tiukassa on niin suuri riski jos se rekrytointi ei onnistu me mieluummin haluamme nähdä että se nuori ihminen saa mahdollisuuden kokeilla ja voidaan kokeilla toimiiko se ja jotta tämän ymmärtää niin pitää ymmärtää mitä se yrittäminen on silloin on kyse siitä että se pieni yritys pitää saada toimimaan ja me haluamme tällä saada samalla ihmiset töihin tämä oli merkittävä päätös merkittävä linjaus mutta siitä huolimatta emme me ole esimerkiksi ilo sopimuksen pyhiä periaatteita mihinkään viemässä edelleenkin on voimassa lista jossa luetellaan ne asiat jotka ovat kiellettyjä irtisanomisen perusteena kuten sairaus vamma tai poliittinen tai uskonnollinen katsantokanta osallistuminen työtaistelutoimiin tai turvautuminen oikeusturvakeinoihin kyllä nämä kaikki siellä kyllä me kuitenkin pidämme työntekijän oikeusturvasta huolta mutta me haluamme madaltaa kynnystä keventää helpottaa irtisanomista niissä tapauksissa joissa se on mahdollista nämä ovat hyvät edustajat niitä uudistuksia joita seuraavaksi pitää tehdä me olemme tehneet niin sanottuja helppoja uudistuksia nyt pitää olla valmis tekemään rohkeammin ratkaisuja uudistaa suomea ei oppivelvollisuusiän nostaminen tuo yhtään työpaikkaa suomeen sillä että me teemme täsmätoimena opintorahaan oppimateriaalilisän on merkitystä niille vähävaraisille opiskelijoille ei sillä että nostamme kaavamaisesti jotain lakisääteistä oppivelvollisuusikää sillä että me korjaamme peruskoulua varhaiskasvatusta panostamme sinne kymmeniä miljoonia sillä on
nyt me sitten käymme kahdessa eri osassa debattikeskustelun ensimmäisenä myönnän yhden minuutin mittaisia puheenvuoroja oppositioryhmien johtajille ja asianomaisille ministereille tätä debattivaihetta käydään noin tunnin verran ja sen jälkeen sitten avaamme muitten kanssa debatin tämän debattiosuuden

ministeri orpo on hienoa että suomi purjehtii nyt myötätuulessa ja se vaikuttaa työllisyyteen talouskasvuun ja sitä kautta tilanne paranee olen todella tyytyväinen siitä että asia on näin mutta ministeri orpo mitä te mietitte pankinjohtajan sanovan näille nuorille ihmisille joille te nyt olette määräämässä ikuisen koeajan tai toisaalta määräaikaisen työsopimuksen ilman perusteita alle kolmekymppisille nuorille ihmisille ilman perusteita mitä luulette miltä näitten ihmisten tulevaisuudennäkymä näyttää te olette nyt rakentamassa tälle joukolle semmoista tulevaisuutta jossa on epäluottamusta epäuskoa tulevaisuuteen teidän politiikkanne seurauksena tämä joukko työelämässä tulee kärsimään miksi te kuritatte nuoria ihmisiä äsken kerroitte että nämä ilo sopimuksen määräykset jäävät voimaan pysyvästi mikä sitten on se muutos mitä te olette tekemässä näille alle kolmekymmentä vuotiaille tai

ihmisille
kumpi vastaa ministeri orpo ensin arvoisa
puhemies edelleenkin minä olen sitä mieltä että sille nuorelle ihmiselle se että saa sen työpaikan ja pääsee työn syrjään kiinni on kaikkein suurin asia ja yksi polku siihen voi olla niiden määräaikaisten työsuhteiden kautta ei perusteetta saa tehdä määräaikaisia työsuhteita pitää olla kolmen kuukauden työttömyys takana ja se työllisyys on se ykkösperuste millä tämä tehdään mahdolliseksi edelleen siis se työ on myöskin sen pankinjohtajan korvissa varmasti erittäin hyvää kuultavaa koska silloin on toivo siitä että se elämä voi mennä eteenpäin
ja ministeri lindström vielä

määräaikaisuuden perusteita koskevaan keskusteluun työsyrjintädirektiivin yhdenvertaisuuslain mukaan eri asemaan asettaminen on on mahdollista ainoastaan siinä tapauksessa kun sille on työllisyys tai työmarkkinapoliittiset perusteet ja tämä täytyy pystyä sitten arvioimaan siinä työssä kun me tätä teemme mehän olemme tällaisia lakeja muun muassa pitkäaikaistyöttömille tämä on hallituksen tahtotila me tutkimme tätä puolta toinen on työsopimuslain irtisanomisperusteet hallitus haluaa helpottaa tätä yksilöperusteista irtisanomista pienissä yrityksissä sen takia että tällä tavoitellaan työllistämiskynnyksen alentamista ja tässä olennaista on sen arviointi minkälaiset vaikutukset työntekijän rikkomuksella laiminlyönnillä tai epäasiallisella käytöksellä on luottamussuhteeseen myös yrityksen koolla on tässä merkittävä asema näitä täytyy arvioida

helmikuussa tänä vuonna yli kolmekymmentätuhatta sellaista alle kolmekymmentä vuotiasta ihmistä jotka olivat olleet vähintään kolme kuukautta työttömänä mitä te tälle joukolle sanotte mikä on se peruste jolla voi tehdä niitä määräaikaisia työsopimuksia millä te perustelette tämän asian te olette todennut hallituksessa että tällä tavalla tulette toimimaan tällä hetkellä on siis kymmeniätuhansia jos ei satojatuhansia nuoria ihmisiä jotka miettivät mitä tämä tarkoittaa heidän elämässään mutta samalla tavalla miettivät myöskin

arvoisa puhemies minä olen edelleenkin sitä mieltä että että se vasta suuri epävarmuus on jos ei ole työtä se on se suurin epävarmuuden aihe ja silloin ei varmasti sinne pankkiin tee mieli mennä jos ei ole työtä mutta se jos pääset määräaikaisen työn kautta kiinni työn syrjään pääset näyttämään taitosi pääset vaikka ensimmäiseen elämäsi aikana se vaatii sen perusteen sen kolmen kuukauden työttömyyden koska mikään ei ole nuorelle ihmiselle niin raastavaa kuin pitkäaikainen työttömyys ja sen me haluamme poikki me emme halua tuomita ihmisiä nuoria ihmisiä työelämänsä ja ylipäänsä elämänsä alkutaipaleella keskeisinä vuosina työttömyyteen vaan vaan haluamme antaa mahdollisuuden madaltaa niitä kynnyksiä miten sinne työmarkkinoille työpaikalle pääsee tästä

en edelleenkään päässyt kiinni siitä miten tämä määräaikainen työsuhde parantaa ihmisten työllistymistä se ei todellakaan pidä mitään tutkittua tietoa tämä on teidän heittonne jolla te olette lisänneet työmarkkinoilla nuorten ihmisten epävarmuutta tulevaisuudesta myöskin siihen syntyvyyteen liittyen te te olette nyt synnyttäneet uutta epävarmuutta tässä tilanteessa mutta ministeri orpo haluaisin kysyä teiltä sitä mikä on sitten se irtisanomisperuste joka alle kahdenkymmenen työntekijän yrityksissä on sitten käypäinen peruste irtisanoa kun te ilmoitatte että nämä ilon määräykset tästä sopimusten irtisanomisesta on voimassa tästä eteenpäin te ette ole millään tavalla selventäneet tätä myös tämä luo lisää epävarmuutta työmarkkinoille ja synnyttää tilanteen jossa ihmiset eivät tiedä millä perusteella työsuhde voidaan päättää tämä tämmöinen epävarmuustilanne ei ole millään tavalla myöskään näitten yrityksien etu

arvoisa rouva puhemies ehkä selvennyksenä tosiaan hallituksen tahtotila on nyt selvittää mitä tämän yksilöperusteisen irtisanomisen osalta voidaan tehdä ja kuten tässä ministeri orpo jo sanoi meillä on reunaehdot jotka tulevat ilo sopimuksesta euroopan

ministeri orpo te olette nyt omilla päätöksillänne epävarmuutta mitä tulee tapahtumaan työsuhdeturvan osalta alle kahdenkymmenen työntekijän yrityksissä tai alle kolmekymmentä vuotiaitten ihmisten määräaikaisten työsuhteitten osalta tämä epävarmuus on jäytävää työmarkkinoilla se heikentää työmarkkinoitten vakautta aiheuttaa epäluuloa ja epäluottamusta työmarkkinoilla

arvoisa puhemies näillä päätöksillä me haluamme tarjota siis ensinnäkin työtä ja toisekseen näkemystä tulevaisuudesta ensinnäkin se jos saat määräaikaisen työsuhteen olet alle kolmekymppinen mihin tämä siis rajautuu on paljon enemmän kuin se että ei olisi ollenkaan työtä se antaa toivoa se antaa mahdollisuuden ja mielestäni se että te lietsotte vastakkainasettelua luo sitä epävarmuutta ja huolta kyllä me pidämme huolta siitä että niin nuoremmista kuin vanhemmistakin työntekijöistä pidetään työelämässä huolta suomessa on työelämän säännöt ja meillä on ilo sopimus johon olen äsken viitannut meillä perustuslakivaliokunta viime kädessä tulee arvioimaan näitä aikaisemmin perustuslakivaliokunta on todennut että työttömyys on peruste sille että voidaan tehdä määräaikaisia työsopimuksia se on meidän perustuslakivaliokuntamme tulkinta eikö nuorille voisi tehdä tätä samaa koska se on selkeästi heidän parhaakseen he voivat työllistyä

arvoisa puhemies ministeri orpo nyt vielä ymmyrkäisempänä olen tästä teidän vastauksestanne että siis olette sitä mieltä että nuoremmat ihmiset työllistyvät paremmin kun heillä on määräaikaisia työsuhteita minä en ymmärrä tätä logiikkaa eikö se että ollaan saatu talouden kasvun myötä työllisyyttä lisättyä se perusta tälle koko keskustelulle nyt te yritätte muuttaa työmarkkinoitten ja työelämän pelisääntöjä sillä heikentää näitten ihmisten työsuhdeturvaa turvaa määräaikaisten työsuhteitten osalta ministeri orpo ymmärrättekö lainkaan miten työmarkkinat ja työelämä toimivat käytännössä on todennut että nyt pitäisi saada jonkunnäköinen määräaikainen irtisanomisperuste onko tämä koko hallituksen linja käytännössä että työelämän pelisääntöjä ei tunneta ja sitten tehdään tämmöisiä laukauksia niin kuin ministeri lindström esitti että hallitus kokeilee ja miettii ja pyrkii toteuttamaan jotakin mutta mitään konkreettista asiaa ei viedä eteenpäin eikä tuoda tänne keskusteluun siltä pohjalta että voisi arvioita tehdä

muuttunut yhtään työpaikkaa ei synny ilman talouden kasvua ei ainuttakaan se on ensimmäinen asia jota te ette tunnu ymmärtävän kun talous kasvaa syntyy työpaikkoja syntyy vakituisia työpaikkoja ja syntyy uusia yrityksiä sinne on mahdollista kasvun ilmapiirissä saada myöskin syntymään uusia työpaikkoja määräaikaisuuden kautta ensin kokeiluluontoisena sitä kautta se toimii te varmaan ymmärrätte oikein hyvin palkansaajaliikkeen toiminnan mutta pitää ymmärtää myöskin sen

arvoisa puhemies en nyt tiedä miksi keskustellaan siitä onko työllistyminen hyvä asia vai ei varmaan kaikki tässä salissa ovat siis siitä yhtä mieltä onko hyvä saada töitä vai ei jotenkin tuntuu vähän turhauttavalta ehkä sellainen keskustelu ministeri orpo te sanoitte että työllistymisen kehitys on kehityksen tärkein mittari varmasti silloin kun mitataan taloutta ja valtiontaloutta mutta kysyisin miten se lohduttaa ihmisiä jotka esimerkiksi taistelevat sen kanssa että heillä ei ihan oikeasti ole rahaa ruokaan ja lääkkeisiin näitä tulee tuolla toreilla vastaan erityisesti ikääntyviä naisia samaan aikaan he he tuovat huolensa monet lapsiperheet ja nämä ikäihmiset siitä että rahat eivät riitä asumiseen asumiseen asuminen kallistuu koko ajan

sähkölasku nousee vuokrat nousevat ja kiinteistöverot nousevat meillä perussuomalaisilla oli kansallinen etu ja sisäinen solidaarisuus viime syksyn budjetissa ja saimme kehuja tästä miksi te ette ottanut näitä täällä oli ihan hyviä

arvoisa puhemies totta kai kannamme huolta niistä ihmisistä jotka ovat heikommassa asemassa ja elävät todella pienillä pienillä tuloilla ja aloitan aina toteamalla että talouskasvu ja korkea työllisyys mahdollistavat sen että yhteiskunta voi pitää huolta hyvistä palveluista ja tärkeistä tulonsiirroista ja kun liikkumavaraa on vähän me olemme tehneet täsmätoimia me olemme tehneet kymmeniätuhansia vähävaraisia suomalaisia koskevia päätöksiä pienimmät sairaus vanhempain ja kuntoutuspäivärahat nousevat perusturvan tasolle eli kahdeksankymmentä euroa kuukaudessa ovat hallituksen jo tähän asti tekemät päätökset heille samoin takuueläkettä nostettiin nyt jälleen sitä on nostettu jo neljäkymmentäneljä euroa kuukaudessa nämä eivät ole mitättömiä päätöksiä ne koskevat kymmeniätuhansia ihmisiä hallituksella on samaan aikaan vastuu siitä että me tasapainotamme taloutta

arvoisa puhemies se että te sympatiseeraatte nyt tätä pienituloista tuolla toisella puolella joka seuraa tätä ei varmasti nyt paljon auta meillä oli esimerkiksi myös tuossa puheessa ajatuksena se että voitaisiin poistaa pienituloisilta viidenkymmenen euron omavastuu se on oikeasti monille sillä lailla iso asia että se viisikymmentä euroa pitää kuitenkin itse maksaa ja sitten on esimerkiksi omaishoidon tuen verottomuus mitä ajattelette näistä nyt kun te te ette ole valmiita tämmöiseen laajempaan laajempaan palautukseen palautukseen näistä olette nyt lähteneet näillä täsmätoimenpiteillä liikkeelle haluaisin muistuttaa siitä että silloin kun me lähdimme yhteisessä hallituksessa liikkeelle mitä nyt minä tietoja sain niin silloin luvattiin perussuomalaisillekin sanottiin että hei me joudumme nyt tätä ikävää politiikkaa tekemään ja meillekin sanottiin että onpas kokoomuslaista ja me oikeasti luotimme siihen että nyt kun se talous on parempi sille tehdään jotakin mitä mitä minä nyt sanon tälle jolla ei ole rahaa lääkkeisiin ei tuo teidän sympatianne häntä

puhemies edustaja meri teidän huolenne on aivan oikeutettu ja aito siltä osin että suomessa on pienituloisia ihmisiä hallitus ei ole missään vaiheessa kiistänyt etteikö keskuudessamme olisi ihmisiä joilla on rahasta niin puute että joutuu vertaamaan ruokien tai lääkkeiden välillä mutta samanaikaisesti on kohtuullista ja oikein että hallitus voi kertoa nyt niistä päätöksistään joita se on tehnyt sen hyväksi että tuo kehityksen suunta muuttuisi viittaamiinne lääkkeisiin todeten me kykenemme nyt lääkkeiden maksukattoa laskemaan ensi vuoden alusta parillakymmenellä eurolla se on erityisesti paljon lääkkeitä käyttäville tärkeä päätös takuueläkettä kaikkein joiden joukossa on myös muitakin kuin ikäihmisiä me olemme korottaneet tämän vaalikauden aikana neljälläkymmenelläneljällä eurolla viittaamiinne omaishoitajiin on satsattu hyvinvointipolitiikassa yksittäisenä ihmisryhmänä kaikkein eniten yli seitsemänkymmenen miljoonan vuositason korotukset heidän asemansa parantamiseen

sitten tässä opponoimme niin että jokainen meistä oppii asioita siinä mielessä ei ole tarkoitus opettaa ketään vaan kysyä asioiden perään mutta voisiko silti saada jonkinlaista lupausta että lähdettäisiin esimerkiksi selvittämään tätä asiaa tätä tätä omavastuun poistamista mutta sitten minä olisin kysynyt vielä tämä koskettaa ihan kaikkia ihmisiä ja erityisesti keskituloisia jotka eivät oikeastaan tulonsiirtoja hirveästi saa lapsilisiä lukuun ottamatta juuri näistä vuokra asuntojen vuokrankorotuksista ja siitä kun kiinteistöverot nousevat kunnissa ja ja sähkön siirtohinta tuottovaadekin on aika kova nämä ovat semmoisia kertyviä kuluja joita ihmisille tulee koko aika ja he valittelevat sitä että rahat eivät riitä siihen jokapäiväiseen elämiseen tai ainakin sitä on koko ajan vähemmän vaikka painaisit duunia ja työmäärät lisääntyvät olisiko hallitus tähän meidän asumisen halpuuttamisen malliin valmis

ministeri tiilikainen joka vastaa asuntoasioista mutta kiinnitän huomiota siihen että tässä kehysriihessä on myös asunnottomuuden puolelle annettu uusia mahdollisuuksia ja yksi niistä on tämä a kruunun pääomittaminen joka mahdollistaa edullisten asuntojen rakentamisen pääkaupunkiseudulle ja ehkä mahdollisesti muissakin kaupungeissa sen lisäksi on tässä päätetty että korvataan asunnottomien ensisuoja asuntoja niin että kaikkein heikoimmassa asemassa oleville saadaan kattoa pään päälle tämä on tärkeä

ja myös tämä edullisten vuokra asuntojen saaminen sitten haluan sanoa tuohon edelliseen puheenvuoroon kun otitte esille näitä erittäin heikossa asemassa myöskään ministeri häkkänen ei enää ole täällä paikalla mutta hänen hallinnonalaltaan voidaan nostaa tietysti ylivelkaantuneiden aseman parantaminen eli talous ja velkaneuvontaan lisätään resursseja eli kyllä tässä on pyritty hakemaan ratkaisuja nimenomaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien

arvoisa puhemies ikäsidonnainen työmarkkina aseman heikentäminen alle kolmekymmentä vuotiaiden osalta on jälleen yksi konkreettinen esimerkki siitä että hallituksella on kädet syvällä tulevien sukupolvien taskuissa tämä on jatkoa koulutusleikkauksille perusturvan leikkauksille sekä opiskelijoiden toimeentulon heikennykselle opiskelijoilta on leikattu enemmän kuin miltään toiselta ihmisryhmältä mutta kun eduskunnassa puhutaan vuonna kaksituhattakahdeksantoista tulevaisuudesta on välttämätöntä puhua ilmastonmuutoksesta kuten tasavallan presidentti on tuonut esiin useita kertoja ilmastonmuutos on suomen lähitulevaisuuden tärkein haaste ja suurin uhka

voisi näin lyhyesti vastata erittäin erittäin tärkeitä asioita sekä koulutus ja osaaminen että joissa pitkällä aikavälillä ratkaistaan se miten sekä maapallo pärjää että suomi pärjää tulevat sukupolvet pärjäävät jos aloitetaan koulutuksesta niin hallitus jatkaa sitä määrätietoista linjaa joka pystyttiin vuosi sitten aika tarkkaan kääntämään leikkauksista kohdennuksiin nyt vuorossa oli lukiouudistuksen rahoittaminen oleellinen osa meidän koulutusjärjestelmäämme ja lukioiden vuoro oli nyt se on se on todella tärkeä asia pieni mutta todella merkittävä tasa arvoteko on se että ekaluokkalaiset pääsevät vuodesta kaksikymmentä alkaen kaikki aloittamaan ensimmäisen vieraan kielen opiskelun keväästä alkaen siihen valmistautuminen alkaa välittömästi samoin me aloitamme jatkuvan oppimisen prosessin koska olemme arvioineet että noin miljoona suomalaista tarvitsee täydentävää lisäkoulutusta seuraavan kymmenen vuoden aikana todella paljon tehdään ilmastonmuutoksesta toivottavasti ehdin puhumaan vielä
arvoisa puhemies suomen tosiaan tulee tehdä kaikki mahdollinen ilmastonmuutoksen sekä luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen torjumiseksi suomessa ja eussa kun katsomme maailmaa vuosikymmenten päästä huomaamme että johtajuus ilmastonmuutoksen torjunnassa juuri nyt on kaikkein suurinta vastuun kantamista jos kerta olemme samaa mieltä siitä valtiovarainministeri orpo että koulutukseen ja osaamiseen pitää panostaa ja ilmastonmuutosta täytyy torjua torjua niin on pakko kysyä kun te olette valmiita tekemään miljardin mittaluokan leikkauksia kokonaisuudessaan vaalikauden osalta koulutukseen mutta te ette ole valmiita leikkaamaan euroakaan ette euroakaan tutkitusti tehottomista haitallisista ilmastonmuutosta kiihdyttävistä ja markkinoita vääristävistä vero ja yritystuista tämäkö on teidän arvovalintanne miten voitte tämän perustella jos olette kerta kanssani samaa mieltä tuosta peruslähtökohdasta
kumpi ministeri grahn laasonen
arvoisa puhemies olen samaa mieltä siitä että ilmastonmuutoksen torjuminen on meidän tärkein tehtävämme ja siihen itse asiassa yksi vaikuttavimmista ratkaisuista on koulutus siitä syystä tällä viikolla vielä tulemme ulos sillä että ilmastokasvatusta vahvistetaan suomessa se on tärkeä tulevaisuusteko kasvattaa kouluttaa ilmastotietoisia ympäristötietoisia tulevia sukupolvia samoin on pakko todeta tästä keskustelusta että vihreille hallituksen kehysriihi ja viime aikoina eteenpäin notkahtaneet isot koulutusuudistukset ovat olleet kova paikka vaikealta tuntuu kehua ja kiittää hallitusta esimerkiksi lukion lisärahoituksesta päiväkotien tasa arvorahoituksesta kieltenopetuksen varhaistamisesta oppimateriaalilisästä vanha tarina menisi rikki jos myöntäisi että hallitus tekeekin hyvää koulutuspolitiikkaa

arvoisa puhemies totean arvostamani opetusministerin puheet perättömiksi mutta kiitän hallitusta monista näistä asioista mitä juuri äsken kuvasitte kysymys on nytten siitä että katsotaan koko vaalikauden mittaluokkaa kaikkia niitä leikkauksia joita vaalikauden aikana on tehty on hyvä asia että osittain peruu omia aikaisempia leikkauksiaan mutta niiden kutsuminen uusiksi panostuksiksi on sumutusta kysymys on laastarista joka laitetaan avohaavan päälle on hyvä asia että myös sisältöjen osalta tehdään uudistuksia me annamme kiitoksen ja tukemme monille näistä asioista mitä opetusministeri grahn laasonen äsken kuvasi varmasti mutta kysymys kuuluu valtiovarainministerille jos puhutaan isosta mittaluokasta neljästä kuudesta jopa kahdeksasta miljardista eurosta ja siellä on iso osa myös semmoisia tutkitusti tehottomia tukia mitä muun muassa vatt on tuonut esiin ja temin oma selvitys on tuonut esiin niin eikö ole eriskummallista että kun koulutukseen haluatte panostaa niin siitä leikkaatte kokonaisuudessaan miljarditolkulla ja kun ilmastonmuutosta pitäisi torjua niin ilmastonmuutosta kasvattavia tukia te vain lisäätte itse asiassa
puhemies vanhojen kaivelu ei mihinkään niin kauheasti johda mutta totean että hallitus oli aloittaessaan täsmälleen samassa tilanteessa kuin se hallitus jossa yhdessä olimme joka leikkasi myöskin kumulatiivisesti miljardiluokkaa koulutuksesta eikä leikannut muistaakseni yritystuista siis alkukausi oltiin tilanteessa jossa leikkaaminen oli pakko me olimme velkasyöksykierteessä se on saatu poikki ja siksi me olemme pystyneet nyt kääntämään tämän panostuksiin ei tämä siis ole sumutusta vaan ensin on pitänyt saada vähän tukevaa maata jalkojen alle jolloin on voitu lähteä lisäämään rahaa mitä tulee mitä tulee yritystukien leikkauksiin niin siinä varmasti tosiasia on se että ollaan jouduttu tekemään valintoja työllisyyden ja ja sitten ilmastopolitiikankin välillä meillä työllisyys on ollut niin kriittinen asia että me emme ole halunneet ottaa niitä riskejä joita on liittynyt esimerkiksi energiaintensiiviseen teollisuuteen ja niihin kymmeniintuhansiin työpaikkoihin jotka ovat riippuvaisia näistä mutta varmaan me olemme kaikki tässä salissa samaa mieltä siitä että tässä vaikeassa asiassa päätöksiä ennemmin ja myöhemmin on pakko tehdä

puhemies haluan kysyä ministeri orpolta mitä hän luulee että siellä pankissa vastataan kun alle kolmekymmentä vuotias ihminen menee sinne määräaikaisen työsopimuksen kanssa täytin itse kolmekymmentä kolmekymmentä vuotta alle vuosi sitten ja voin kertoa että nuoret aikuiset haluavat kyllä työtä jokainen meistä haluaa työpaikan mutta me haluamme myöskin muuta työelämästä ja työstä me haluamme turvallisen työelämän me haluamme saada kohtuullisen palkan siitä työstä mitä ja me haluamme mahdollisuuksia voida hyvin kun olemme töissä pätkätyösuhteet ovat jo arkitodellisuutta nuorilla aikuisilla suomessa ja pidän tätä linjausta osoituksena tiettyjen etujärjestöjen lobbareiden vaikutusvallasta hallitukseen ettei keksitä muuta keinoa tukea yksinyrittäjää kuin heikentää puolen miljoonan suomalaisen työntekijän työsuhdeturvaa ja heikentää erityisesti nuorten naisten työmarkkina asemaa

arvoisa puhemies kyllä se vain niin on että uskon että siellä pankinjohtaja on tyytyväinen jos nuori on saanut työpaikan se määräaikainen varmasti kannustaa siihen että hienoa hienoa tästä tämä lähtee ja mahdollisuuksia edessä on mutta sen nyt sanon teillekin että työelämä on muuttunut globaali kilpailu teknologian muutos digitalisaatio muuttavat työtä täällä on puhuttu siitä lukemattomia kertoja eri yhteyksissä että meillä on yhä enemmän lyhytaikaisia ja määräaikaisia työsuhteita tarjolla ja työelämä on epävarmempaa silloin meidän täytyy myöskin olla valmiita rakentamaan yhteiskuntaa meillä on esimerkiksi sosiaaliturvajärjestelmän uudistus pistetty liikkeelle jotta siinä vaiheessa kun nuori määräaikaisista työsuhteista ponnistelee kohti sitä vakituista hyvää työpaikkaa pystyy yhdistämään sosiaaliturvaa ja työntekoa paremmin ja niin että se kannustaa ponnistelemaan eteenpäin tämä on hyvä esimerkki siitä miten me olemme nähneet

työelämän epävarmentuminen on jo tällä hetkellä yksi keskeinen syy sille että nuoret aikuiset eivät saa sitä pankkilainaa eivät uskalla tehdä päätöstä asunnon ostamisesta eivätkä uskalla tehdä päätöstä perheen perustamisesta tätä ilmiötä ja tätä ongelmaa te olette nyt vahvistamassa tämän linjauksen myötä mitä tulee työelämän muutokseen ja vaikeuksiin yhteensovittaa palkkatuloja ja perusturvaa tai sosiaaliturvaa mihin ministeri orpo tässä viittasi niin kuinka hyvin teidän mielestänne aktiivimallin kaltaiset uudistukset työttömyysturvaan sopivat yhteen työn muutoksen kanssa päinvastoin nekin ainoastaan byrokratiaa lisäävät järjestelmän kankeutta eivätkä lainkaan huomioi niitä erilaisia työn tekemisen tapoja ja työn muutosta jotka ovat arkielämää ja todellisuutta hyvin monelle suomalaiselle tällä hetkellä eli tältä osin hallituksen teot ja petteri orpon äsken

satatuhatta työllistä tänään enemmän kuin silloin kun hallitus aloitti se jos joku luo sadalletuhannelle ihmiselle ja heidän perheilleen mahdollisuuksia että he voivat miettiä tulevaisuuttaan ihan eri tavalla minä toivoisin että te antaisitte tälle joskus jonkun hyväksynnän että tähän maahan on syntynyt työpaikkoja ja tulevaisuudenuskoa ihmisille sen vahvimman oman työpaikan oman palkan ja ja sitä kautta oman tulevaisuudenuskon kautta se on se kaikkein tärkein asia mutta kun meillä edelleen valitettavasti yhä lisääntyvissä määrin on epätyypillisiä työsuhteita siksi sosiaaliturvajärjestelmän uudistaminen on oleellista ja siinä on valmistelu käynnissä toinen asia on on tulorekisteri joka tulee ensi vuoden alusta ja joka antaa valtavat mahdollisuudet työttömyysturvan ja palkkatulojen yhdistämiseen

mutta meidän viestimme on koko ajan ollut se että sen pitäisi näkyä myöskin pienituloisten ja epävarmassa asemassa olevien ihmisten arjessa tämä nyt tehty linjaus työsuhteiden osalta vähentää suomalaisten nuorten aikuisten tulevaisuudenuskoa sitähän se tarkoittaa kun te pahennatte jo valmiiksi pahaa työmarkkinaongelmaa toinen ryhmä on työelämän ulkopuolella olevat pienituloiset ja haluan tässä samassa yhteydessä korjata petteri orpon esittämiä väittämiä thln ja vattin siellä on tutkittu erilaisten mallinnusten kautta hallituksen politiikan tulonjakovaikutuksia perustuen erilaisiin olettamuksiin työllisyysvaikutuksista taustaolettamuksista huolimatta siellä todetaan että pienituloisuusaste nousee mikä johtuu siitä että hallituksen leikkaukset kohdistuvat kaikista kiperimmin niihin suomalaisiin jotka eivät syystä tai toisesta ole töissä

ely keskuksille ja kysyttiin heiltä että mitä te tarvitsette kaksisataakuusi henkilötyövuotta hallitus vastasi tähän pyyntöön täysimääräisesti uudenmaan te toimiston johtaja jarmo ukkonen pitää tätä erinomaisena erinomaisena vastaantulona ja sanoo että nyt tämä aktiivimalli lähtee menemään oikeaan suuntaan ei tämä täydellinen ole vielä täytyy seurata ja tehdä toimenpiteitä mahdollisuus opiskella työttömyysetuudella kuusi kuukautta ilman harkintaa eikö tämä ole hyvä asia me päätimme jatkaa

puhemies ministeri

on useampaan kertaan nyt todettu on hienoa että suomi on nyt myötätuulessa ja kansainvälinen talous ja ekpn rahapolitiikka auttavat meitä talouskasvun ja työllisyyden näkökulmasta se on hieno asia ja siitä pitää olla kaikkien meidän tyytyväisiä mutta kun puhutaan tämän hallituksen toimenpiteistä yli seitsemänsadan miljoonan euron vuositason leikkaukset sosiaaliturvaan merkittävät heikennykset työelämään isojen työelämän epävarmuuksien synnyttäminen ensiksi näillä pakkolaeilla sitten työttömyysturvan leikkauksilla sen jälkeen lomarahan leikkauksilla sitten aktiivimalli passiivimalli keskustelu tässä kokonaisuudessa kaikki ihmiset uskovat että nyt tämä työmarkkinoitten kurittaminen varmasti on jo

mutta mitä vielä tässä kävi totaalisesti sillä tavalla että tämä hallitus toi uudelleen lisää epävarmuutta työelämään ja nyt erityisesti nuorten ihmisten arkeen määräaikaisten työsuhteitten perusteeton tekeminen alle kolmekymppisillä nuorilla on täysin käsittämätön avaus sama koskee sitä että työsuhdeturvaa heikennetään kahdenkymmenen työntekijän

arvoisa puhemies me olemme tästä lähtökohdasta eri mieltä hallitus on perusasetelmasta sitä mieltä että kun työllisyys paranee ja yhä useampi pääsee töihin niin eriarvoisuus suomessa vähenee ja pohja hoitaa hyvinvointiyhteiskunnan tärkeitä palveluita ja tulonsiirtoja vahvistuu ja suorastaan pelastetaan jos katsotaan tuonne kaksikymmentä luvun haasteisiin mutta jos minä tässä kuuntelen teidän esityksiänne tai olemattomia esityksiä minä en ole nähnyt mitään vaihtoehtoa se kymmenen kohdan lista jonka te olette esittäneet on sinänsä hyviä asioita montaa niistä kuten varhaiskasvatusmaksujen alentamista tai varhaiskasvatuksen laajentamista hallitus jo tekee se rahoituspohja on teillä täysin auki eli se teidän vaihtoehtonne puuttuu sen sijaan te tungette satojen miljoonien veronkiristykset yrittäjille juuri sinne jonne me odotamme

joka on saatu aikaan rattaisiin niin että ropina käy ja siihen loppuisi tämä talouskasvu eikä yksikään uusi nuori työllistyisi ei edes määräaikaisena näillä teidän lääkkeillänne

arvoisa puhemies on myös tärkeätä että puhuisimme tässä meidän suuressa salissa talouden isosta kuvasta nyt hallitus on lähtenyt siitä että sote uudistuksen myötä pitkällä tähtäimellä pystytään säästämään noin kolme miljardia tällä on suuri vaikutus tähän niin kutsuttuun kestävyysvajeeseen ja nyt on kyse sitten siitä että luuleeko hallitus edelleen että tämä tulee toteutumaan koska niin moni asiantuntija on julkisuudessa kertonut että he eivät usko tähän vaan uskovat että sote uudistus tulee lisäämään kustannuksia

siitä huolimatta että talouden tilanne kansalaisten näkökulmasta ja kuluttajien luottamus esimerkiksi kaikki tämä on positiivisella uralla ei pitkällä aikavälillä taloutemme kestävyysvajeongelma ole poistunut siltä osin hallitus on pitämässä kiinni ja se on kuronut tuota tavoitetta jo umpeen vaikeiden kipeiden ja täällä niin moneen otteeseen arvosteltujen talouden säästämistoimenpiteiden kautta ja aivan kuten edustaja henriksson te toteatte sote ja maakuntauudistuksen kylkeen on istutettu iso tavoite kustannusten hillinnästä tuo tavoite joka on mahdollista tällä uudistuksella täyttää on hallituksella yhä samankaltainen kuin mille tasolle ja tolalle olemme sen asettaneet kysymys ei ole leikkauksista eikä säästöistä vaan sen menokehityksen hillitsemisestä joka on väistämättä edessämme kun olemme kaikki sitoutuneet siihen että ikääntyvä suomi hoidetaan arvokkaalla tavalla pienemmässä mittakaavassa yksittäisissä maakunnissa jotka ovat valmistelussa jo pitkällä me olemme nähneet että tuon uran kurominen umpeen kustannusten hillintänä on oikeasti

moni asiantuntija ei vielä tähän usko eilen ruotsinkielinen svenska yle julkaisi uutisen jonka mukaan it järjestelmä apotti ei tulisikaan uudellamaalla myös sote keskuksien palvelukseen vaan tässä uutisessa sanotaan näin että on vaara että vähintään kolmesataa miljoonaa menee hukkaan kun näyttää nyt siltä että maakunnan liikelaitos ja maakunnan sote keskus eivät voisi käyttää samaa tietojärjestelmää tämä on perustavaa laatua oleva kysymys koska koko tämä sote uudistushan lähtee siitä että yhdistetään ja yhtenäistetään

puhemies ehkä kaikista vaikein asia ilman tätä sote uudistustakin mutta myös tässä tämä teidän kysymyksenne osoittaa sen on arvioida näitä ict kustannuksia niitten tarkka arviointi on aika tavalla vaikeaa tämä on minulle kyllä uutinen jos tämä pitäisi paikkansa että apotti järjestelmä ei olisi yhteensovitettavissa tähän muuhun järjestelmään meidän täytyy tehdä sellaiset ratkaisut tässä puolentoista vuoden aikana että kaksituhattakaksikymmentä kun uudistus alkaa meillä on olemassa tämä yhteinen kansallinen

arvoisa puhemies olisi hyvä jos saisimme vielä tällä viikolla selvyyttä tähän että onko nyt niin että ollaan luomassa järjestelmä jossa sote keskuksella pitää olla toisenlainen toisenlainen ratkaisu kuin mitä maakunnan liikelaitoksella on ei voi olla järkevää että sosiaalihuolto ja erikoissairaanhoito ovat yhdessä järjestelmässä ja muu sote toiminta toisessa toivon että hallitus selvittää tämän pikaisesti mutta sitten arvoisa puhemies

joittenka osalta ette ole päässeet eteenpäin siihen kuuluu muun muassa perhevapaauudistus mutta myös paikallinen sopiminen ja nyt kun tiedämme että pitäisi työllisyysastetta nostaa vähintään seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin tulevina vuosina niin kysymys kuuluu arvoisa valtiovarainministeri orpo oliko teillä keskustelua nyt hallituksen budjettiriihessä tästä paikallisesta sopimisesta vai eikö ollut

rouva puhemies kyllä siitä keskusteltiin siitä keskusteltiin paljon ja sitä monelta kantilta punnittiin ja sitten päädyttiin tähän ratkaisuun mihin mihin päädyttiin eli pysytään nykytilanteessa paikallisen sopimisen osalta kyllä kyllä siellä tuli näkökulmia puolesta ja vastaan ja niistä täytyi sitten sovittaa hallituksen yhteinen näkökanta tähän asiaan sen haluan sanoa että paikallisen sopimisen edistäminen on kaikkien hallituspuolueitten sydämenasia mutta tapa millä sitä tehdään on sitten semmoinen mistä täytyy aina keskustella ja tässä yhteydessä päädyttiin tähän pitää tältä osin nykytilanne sen mukaisena kuin se on toisaalta siinä oli myös keskustelussa kilpailukykysopimuksen kunnioittaminen

arvoisa puhemies arvostamani valtiovarainministeri petteri orpo olette sanonut että kun rahaa on vähän sitä pitää käyttää fiksusti olen täsmälleen samaa mieltä jos työ ja elinkeinoministeriön oman selvityksen mukaan kaikista näistä vero ja yritystuista neljän viiva kuuden miljardin euron potista vain yksitoista prosenttia on taloutta uudistavia niin on hämmentävää että hallitus ei pysty tekemään tähän pottiin uudelleenkohdennuksia ja karsimista jos hallitus olisi tarttunut tähän sillä olisi ollut mahdollisuus pitää kiinni antamastaan koulutuslupauksesta siitä että tällä vaalikaudella ei leikata yhtään enää koulutuksesta myös torjua ilmastonmuutosta ja edistää tervettä markkinataloutta tämän kaverikapitalismin sijaan hallituksen talouspolitiikka tuntuu olevan kovin valikoivaa ansiotuloverotukseen yksi pilkku viisi miljardia sote markkinamalli nostaa kustannuksia helposti jopa kolme miljardia vero ja yritystuet korjaamatta mutta samaan aikaan perusturvasta ja koulutuksesta leikataan voitteko te perustella tämän valikoivan talouskurinne valtiovarainministeri orpo

arvoisa puhemies ensinnäkin olen moneen kertaan perustellut sen miksi jouduttiin hallituskauden alussa tekemään hallitusohjelmaneuvotteluissa kovia säästöpäätöksiä se johtui siitä surkeasta työllisyys ja taloustilanteesta ja velkaantumisesta jossa olimme se perustelee varmasti sen miksi on jouduttu tekemään leikkauspolitiikkaa työn verotuksen keventäminen miljardilla perustaa kyllä hyvin paikkaansa se on ollut keskeisiä keinoja siinä että me olemme halunneet tukea työn vastaanottamista työn tekemistä yrittäjyyttä laskea työn verokiilaa olemme parantaneet ostovoimaa tukeneet sillä maltillisten palkkaratkaisujen saamista ja ennen kaikkea halunneet ihmisille heidän omista rahoistaan palkasta enemmän käteen minusta se on ollut hyvin perusteltua no sitten tämä kolmas asia yritystuki en minä nyt varsinaisen iloinen ollut siitä että taaskaan ei työryhmä löytänyt ratkaisua kuten sanoin jo aikaisemmin se on joka tapauksessa tulevaisuuden työ ja ne on perattava läpi ei se suuren riemun aihe ole ainakin yritystukityöryhmät ovat käyneet läpi ja peranneet näitä niin paljon ja luoneet myöskin tänne kansainvälistä vertailua mikä mielestäni on aivan oleellista niin että perusteet kyllä on tulevaisuuden päätöksenteolle

julkisen talouden kestävyyden kannalta on aivan keskeistä hyvä väestöpolitiikka ja syntyvyyden parantaminen tulevat sukupolvet ovat kuitenkin ne jotka maksavat hyvinvointiyhteiskunnan veroja ja myöskin huolehtivat sitten meidän eläkejärjestelmän kestävyydestä kansakunnan uusiutumis hedelmällisyysluku on tällä hetkellä taidetaan olla siellä

tarkoittaisi kahden miljardin kuromista kestävyysvajeessa en väitä että tämä hallitus on yksinomaan syyllinen siihen mikä tällä hetkellä syntyvyyden suunta on suomessa mutta nyt olisi korkea aika kääntää tätä kelkkaa onko hallitus valmis myöntämään että tällä kaudella muun muassa lapsivähennyksen poistamisella joka merkitsi sitä että ainoana ryhmänä lapsiperheitten verotus kiristyi ja myöskin erilaisilla indeksijäädytyksillä sosiaalietuuksiin muun muassa lapsilisiin on vaikutusta perheitten tulevaisuudenuskoon ja siihen halutaanko tähän yhteiskuntaan lisää lapsia oletteko valmiita myöskin korjaamaan näitä

arvoisa puhemies arvokas ja tärkeä puheenvuoro edustaja essayahlta en ole valmis myöntämään että hallituksen politiikka olisi suorassa syy seuraus suhteessa alhaiseen syntyvyyteen me päästäisimme eduskuntana minusta itsemme hiukan liian helpolla jos me lähtisimme hakemaan vastauksia yksittäisistä talouspolitiikan päätöksistä se olisi aivan yhtä lailla harhaanjohtavaa jos nyt väittäisin että sillä päätöksellä josta olen valtavan hyvilläni että nimenomaan pienimmät vanhempainpäivärahat nousevat hallituksen tuoreella päätöksellä kahdeksankymmentä euroa kuussa voisin luvata että no tälläpä päätöksellä syntyvyys suomessa nousee useiden pienten osatekijöiden summa päästä sellaiseen tilanteeseen että syntyvyys saataisiin taas nousemaan kysymys on minusta hiukan monisyisempi ja me joudumme katsomaan silmiin myös sitä tosiasiaa ovatko suomalaisten toiveet lapsiluvusta muuttuneet ja ennen kaikkea meidän on syytä arvioida sitä kuilua joka jää toivotun lapsiluvun ja toteutuneen lapsiluvun välille eri väestöryhmissä

niin kuin totesin en syytä yksin tätä hallitusta mutta kyllä ajattelen näin että nämä hallituskauden alussa ovat myöskin osasyyllisiä siihen että ihmisten tulevaisuudenuskoa ja ajatusta siitä että tähän yhteiskuntaan halutaan lisää lapsia varmasti varjostaa se miltä oma talous näyttää ja miltä tulevaisuus näyttää syntyvyyden kannalta olisi myöskin tärkeää huolehtia siitä että nuoret miehet eivät syrjäydy suomalaisessa yhteiskunnassa ja että olemme vasta heräämässä tähän olisinkin kysynyt hallitukselta mitä keinoja nuorten miesten syrjäytymisen ehkäisemiseen on erityisesti näkisin tärkeänä sen että vakituisiin työsuhteisiin tulisi olla helpompi päästä tulisi mahdollistaa erilaisia koulutuspolkuja niille henkilöille jotka eivät välttämättä esimerkiksi ole valmiita vuosien opiskeluun mitä hallitus aikoo tehdä tähän mennessä tällä kaudella on tehty lähinnä koulutusleikkauksia ja sitä kautta ei varmasti ole rohkaistu ihmisiä opintojen pariin

olisi pitkä vastaus mutta yritän selvitä lyhyellä hallitus käynnistää ensinnäkin lapsistrategian valmistelun tähän syntyvyyden vaikeaan tematiikkaan päästään tutkimusperustaisesti kiinni tämän hallituksen teoista on mainittava varhaiskasvatuksen kehittäminen joka menee nyt vauhdilla eteenpäin varhaiskasvatuksen tasa arvoa vahvistetaan henkilöstön koulutustasoa nostetaan viisi vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu maksujen alentamiset joita jo tehdään ja sitten tähän nuorten miesten tilanteeseen tänään hyvin ajankohtainen teema on se että tutkimus jonka hallitus on rahoittanut ja tilannut liittyen nimenomaan poikien heikompiin oppimistuloksiin julkaistiin ja siinä tutkijat tekivät ehdotuksia siitä miten voidaan rakentaa tasa arvoisempaa peruskoulua niin että nuorten miesten syrjäytymiseen vaikutetaan jo varhaisessa vaiheessa jo siellä peruskoulussa missä valitettavasti tällä hetkellä käy niin että oppimistulokset alkavat jo eriytyä

arvoisa puhemies kysyjälle omalta toimialaltani siis nuorisoasioista ja opintotuen saralta on itse asiassa paljonkin tällä vaalikaudella tekoja muun muassa nuorisotakuun kärkihanke ohjaamo toiminnan vakinaistaminen nuorten yrittäjyyspajatoiminnan valtakunnallistaminen ja sitten myös harrastukset ovat tärkeitä syrjäytymisen ehkäisyn välineitä nuorille ja niihin kuuluu harrastustakuu ja sen käytännön muotona harrastuspassi toimenpiteenä sitten jos taas otetaan nimenomaan tämä opintotuen puoli niin tässä mahdollisuuksien tasa arvo on äärimmäisen tärkeä niin kuin eduskunta on jatkuvasti ja hyvin laajalla rintamalla tuonut esiin ja siihen saatiin nyt tämä oppimateriaalilisä nimenomaan toiselle asteelle se auttaa erityisesti vähävaraisten lukiolaisperheiden tilannetta siis kun opiskelija on perheessä jolla on ollut vaikeuksia maksaa näitä kirjoja jotka ovat noin koko lukion aikana ja myös tietokonekin yleensä tarvitaan heille tulee merkittävä parannus tämän kautta yli neljäkymppiä kuussa oppimateriaalilisää
vielä edustaja essayah yksi kysymys ja sitten siirrytään eteenpäin
arvoisa rouva puhemies tässä salissa kaikki olemme iloinneet siitä että että todellakin talous kasvaa ja yritykset pystyvät työllistämään ja yritysten määräkin määräkin on hyvä ja lisääntymään päin mutta meillä on yksi sellainen sektori jossa ikävä kyllä useimmat yrittäjät miettivät oman yrityksensä lopettamista ja ja se olisinkin kysynyt vastaavalta ministeriltä mitä toimia hallitus aikoo tehdä maatalouden kannattavuuden parantamiseksi viime syksyn kato oli sellainen että tänä päivänä useat tilat pinnistelevät maksuongelmien kanssa siellä on myöskin vakavia uupumisongelmia ja erittäin monet viljelijät ovat miettineet sitä onko tämä se hetki ja se aika jolloinka yritystoiminta loppuu tuntuu käsittämättömältä että meillä on keskustajohtoinen hallitus ja kuitenkin tällä hetkellä maatilojen lopettaminen on varsin kiivasta maatilojen määrä on lähestulkoon puolittunut koko kaksituhatta luvun ajan ja tällä hetkellä se on kaikkein kiivaimmassa rytmissä mitä hallitus aikoo tehdä maatilojen kannattavuuden parantamiseksi ja tuon yritysryhmän

kysymys siitä että maatalouden kannattavuus on heikko edelleen on aivan totta se pitää paikkansa kehitys miten tähän on tultu on tietysti pitkäaikaisempi asia useamman vuoden useamman vaalikauden asia ehkä keskeisin siinä on se että tuotteiden hinta elikkä tuottajahinnat ja toisaalta tuotantokustannusten nousu eivät ole kohdanneet ne ovat eriytyneet yhä enemmän tuotantokustannukset ovat nousseet tuotteista saatava hinta on pysynyt samana jopa laskenut

myöskin on helpottanut kustannuksia jonkun verran nyt kehysriihessä päädyttiin siihen että siirretään kymmenen miljoonaa lisää lfa korvauksen maksuun jotta pystytään varmistamaan se että se säilyy nykyisellä tasolla eikä laske siitä sen lisäksi on tehty monta muuta asiaa satovahinkovakuutuksien osalta nyt halutaan päästä vakuutusmaksusta eroon niin kuin monissa eurooppalaisissa maissa on ja mikä tärkeintä me haluamme tähän maahan toimivammat elintarvikemarkkinat jotka takaisivat sen mistä aloitin elikkä suhteessa tuottajahinnat ja tuotantokustannukset seuraisivat normaalia reilua markkinatalouden henkeä
myönnän nyt vielä kolme kysymyspuheenvuoroa rinne meri ja andersson

jälkeen siirrytään perinteiseen
puhemies ministeri orpo teidän omat virkamiehenne hetemäki ja ja järvikare ovat esittäneet niitä samoja veromuutoksia mitä

näitten uudistusten yhteiskunnallisten investointien rahoittamiseksi niin että kannattaa sieltä kysyä niitä vastauksia rahoituspohjaan minusta kannattaa pysyä totuudessa sitten kysyn teiltä ministeri orpo oletteko te jutellut nuorten ihmisten kanssa näistä teidän viimeisistä hullutuksistanne työsuhteisiin liittyen minulla on neljä tyttöä itselläni yksi on tällä hetkellä yli kolmekymmentä kaikki muut ovat alle ihmisten kanssa nuorten naisten kanssa olen jutellut viimeisistä esityksistänne ja kyllä siellä on vahvistunut käsitys siitä että se epävarmuus minkä te tuotte näillä omilla esityksillänne tulee vaikuttamaan nuorten ihmisten arvioon siitä milloin kannattaa perhettä lähteä perustamaan millä tavalla

arvoisa puhemies ensin näihin veronkiristyssuunnitelmiin joita te esititte pitää paikkansa että valtiovarainministeriön virkatyöryhmä pohti listaamattomien yritysten verotuksen uudistamista ja ja päätyi ratkaisuun jossa he esittivät uudistusta jossa oli rakenteellisia uudistuksia mutta se olisi käytännössä johtanut listaamattomien yritysten verotuksen kiristämiseen kahdellasadallaviidelläkymmenellä miljoonalla sitä varten maassa on hallitus että se tekee myöskin ratkaisuja me teimme hallituksessa hyvin nopeasti linjauksen siitä että me emme toteuta tämän tämän työryhmän esityksiä koska minkä sanoin teille kun te uusitte tämän valtiovarainministeriön virkatyöryhmän esityksen osittain tässä talouden tilanteessa emme todellakaan tee tätä koska me odotamme että nimenomaan sinne pk yrityksiin joita nämä ne tulevaisuuden työpaikat siksi me emme halunneet tätä lähteä edistämään

arvoisa puhemies kun tuosta aktiivimallista tuli puhe niin olisin nyt kysynyt mitä sille asialle siinä mielessä kuuluu kun kuulimme uutisoinneista että noin puolelta kelan tukea leikattiin heidän tilanteensa siellähän saattaa olla ja onkin varmaan ihmisiä jotka ovat siihen joutuneet ilman omaa syytään koska nämä määrärahathan te toimistoihin tulevat vasta nyt oikeastaan ehkä pikkusen särähti se että ministeri lindström sanoitte että kysyitte työvoimatoimistosta mitä he tarvitsevat hieno asia ja hyvä asia mutta tietysti olisi hyvä kysyä mitä työttömät tarvitsevat koska he varmasti tarvitsisivat

ja sitten vastaus

arvoisa puhemies minusta vaikuttaa siltä että sellaista taloudellista tilannetta ei ole olemassakaan jolloin kokoomus olisi valmis karsimaan yritystukia tai kiristämään suurituloisten verotusta sen sijaan että leikataan niiltä valmiiksi on kaikista vähiten niin kuin nyt on tehty koko tämän hallituskauden aikana mutta loppupeleissä kuten on todettu on kyse arvovalinnoista vasemmiston mielestä olisi parempi tehdä perhevapaauudistus kuin yleistää nuorten naisten pätkätyösuhteita entuudestaan vasemmiston mielestä olisi parempi karsia ympäristölle haitallisia yritystukia kuin heikentää jopa puolen miljoonan suomalaisen työntekijän työsuhdeturvaa niin kuin hallitus nyt on esittämässä meidän mielestämme olisi ollut parempi käyttää edes osa siitä yhdestä pilkku viidestä miljardista mitä tämä hallitus on on ollut valmis käyttämään veronkevennyksiin jotka ovat suosineet myöskin suurituloisia jolloin työllisyysvaikutukset ostovoiman kautta suomalaisen tutkimuksen koulutuksen ja osaamispääoman vahvistamiseen jäävät pienemmiksi mutta nämä ovatkin nämä kokoomuksen ja vasemmiston väliset erot eikö vain ministeri orpo
arvoisa puhemies hallituksen mielestä on tärkeää että meillä on yhteiskunta joka kannustaa opiskelemaan antaa siihen kaikille tasavertaiset mahdollisuudet kotitaustasta huolimatta me haluamme että meillä on yhteiskunta joka kannustaa tekemään töitä se tarkoittaa sitä että meillä ei ole teidän haluamaanne hirvittävää verotusjärjestelmää me haluamme rakentaa yhteiskuntaa joka kannustaa perustamaan yrityksen investoimaan yritykseen palkkaamaan sinne uusia ihmisiä ja sitä kautta yhteiskunnan kautta meillä on tässä maassa kasvua ja meillä on täällä hyvinvointia tämä näkemysero joka meillä kieltämättä vallitsee lähtee siitä että me yksinkertaisesti näemme että ensin se kakku pitää saada kasvamaan ennen kuin sitä voidaan jakaa ja jakamalla jotain mikä on toisten eli haaveilemalla korkeasta verotuksesta meillä on siis jo tällä hetkellä

parane eikä sillä myöskään taata hyvinvointia
arvoisat edustajat kuten aikaisemmin oli sovittu tässä aluksi oli oppositioryhmien johtajien ja asianomaisten ministerien keskustelu nyt me siirrymme perinteiseen debattiin johon kaikki muutkin voivat osallistua pyydän teitä kaikkia osallistumaan tähän painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan

puhemies hallituksen kehysriihessä tehtiin merkittäviä satsauksia täsmätoimin niiden ihmisten elinolosuhteisiin ja toimeentuloon jotka ovat kaikkein kipeimmässä asemassa mutta silti vielä jäi tehtävää aivan niin kuin täällä on sanottu nyt kerron yhden vinkin viidenkymmenen euron omavastuu lääkkeisiin tammikuussa joulun jälkeen minä todella toivon että selvitätte onko se mahdollista olla vähän myöhemmin koska silloin ihmisten rahat ovat kaikkein vähimmässä minä tiedän erittäin monta tapausta apteekista jossa naapuri on auttanut vieressä olevaa kun on nähnyt että hän ei lääkkeitä kerta kaikkiaan saa kun hän ei pysty sitä viittäkymmentä euroa maksamaan

kasvu kuuluu kaikille niin minä todella toivon että myöskin sitten syksyllä kun käytte budjettiriiheen jos liikkumavaraa on viette tätä kehitystä eteenpäin että eriarvoisuutta suomessa vähennetään tästä satsauksesta annan teille suuren kiitoksen

arvoisa puhemies täällä aika useissa opposition puheenvuoroissa on arvosteltu näitä hallituksen työelämäuudistuksia jotka ovat erinomaisia eli nuorten osalta mahdollistetaan määräaikaiset työsuhteet ja myös pienten yritysten osalta irtisanomista helpotetaan minä lähestyisin tätä positiivisesti siis siitä nuoren näkökulmasta jos hän työttömyyden jälkeen saa

olen huomannut että myös sdp tukee tätä irtisanomisen helpottamista minulla on tässä yrittäjien uutiset jossa sdpn edustaja varapuheenjohtaja skinnari sanoo että hän olisi myös helpottamassa työntekijän irtisanomista pienissä yrityksissä minä haluaisin tarjota yhteistyön kättä oppositiolle koko oppositiolle rakennetaan yhdessä sellainen malli joka oikeasti tuottaa tulosta ja joka on yrityksille hyvä ja joka myös luo työpaikkoja niin kuin hallituksen tavoite on ollut ja hyvin tehokkaasti se on siihen myös pystynyt arvoisa rouva

edustaja rinne kutsuitte hallituksen puoliväliriiheä tussahdukseksi teidän mielestänne oli täysin selvää että hallitus ei tule tavoittamaan taloustavoitteitaan kääntämään taloutta kasvuun ja työllisyyttä kasvuun nyt näin on käynyt ja kuinka ollakaan tänään vietetään kansainvälistä nalkutuksen päättymisen päivää idea on se että kun poistetaan ne epäkohdat joista joista nalkutus kumpuaa niin silloin voidaan muuttaa keskustelun sävyä ja toivon että teidänkin keskustelunne sävy muuttuu siinä tulevassa vappupuheessa jäämme odottamaan sitä

on tietysti hyvä että oppositiokin myöntää faktaksi sen että hallitus pääsee työllisyystavoitteeseen vähintään yli satatuhatta jopa saavutetaan jos ajatellaan sitten tätä esitystä alle kolmekymmentä vuotiaista vähintään kolme kuukautta työttömänä olleista että heidän kanssaan voidaan tehdä määräaikainen työsopimus ilman erityistä syytä niin tässähän on tosiaan otettava kantaa oikeuteen kohdella eri ikäisiä työntekijöitä eri tavoin selvitys siitä on tehtävä huolella niin kuin oppositio usein vaatii että selvitykset on tehtävä huolella joten tehdään huolella ottaen esimerkiksi eu direktiivit perustuslakisääntely huomioon tämä ikäryhmä kaksikymmentäviisi viiva

arvoisa puhemies luottamus on suomalaisen yhteiskunnan ja kilpailukyvyn tärkein arvo luottamus erityisesti siihen että ihmiset ovat yhdenvertaisia kaikki työntekijät ovat yhtä arvokkaita no mitä hallitus on tehnyt kautensa aikana se on aina iskenyt heikoimmassa asemassa oleviin lomarahaleik kaukset veivät pienipalkkaisten naisten lomarahat koeajan pidentäminen iskee työmarkkinoille tuleviin nuoriin erityisesti työttömyysturvan leikkaukset tämä niin sanottu aktiiviraippamalli iskee kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin kun moni ajatteli että jokohan tämä riittäisi kun puhuttiin että ei lisätä enää eriarvoisuutta niin vielä mitä hallitus lisää perusteettomia pätkätöitä ja nimenomaan nuorille heille jotka ovat jo ennestään kaikkein epävarmimmassa asemassa työmarkkinoilla lisäksi tämä tämä irtisanomisen helpottaminen pienissä yrityksissä iskee sekin usein juuri niihin aloihin missä on nuoria ja naisia arvoisa hallitus minkä takia te aina iskette kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten työehtoihin ja turvaan

arvoisa rouva puhemies tässä salissa on aika suuri yhteisymmärrys siitä että pienten yritysten kykyä työllistää pitää helpottaa mutta nyt hallitus lähtee helpottamaan tätä heikentämällä irtisanomissuojaa kaikissa alle

yrityksissä valtiovarainministeri orpo te sanotte että irtisanomissuojaa heikennetään nimenomaan pienissä yrityksissä mutta kahdenkymmenen työntekijän yritys suomessa on itse asiassa tosi iso yhdeksänkymmentäneljä prosenttia kaikista suomalaisyrityksistä työllistää vähemmän kuin kymmenen työntekijää ja niitä yrityksiä jotka työllistävät enemmän kuin kaksikymmentä työntekijää on ihan pari prosenttia kaikista yrityksistä miksi siis ei lähdetä liikkeelle siitä että aidosti helpotettaisiin niiden yksinyrittäjien kykyä työllistää ottaa uusi työntekijä firmaan tai niiden joilla olisi kaksi tai kolme työntekijää niitäkin yrityksiä suomessa nimittäin olisi kaksisataatuhatta

rouva puhemies ei ole helppoa olla oppositiossa tällaisena aikana kaikki opposition väitteet siitä että hallitus ei pysty saavuttamaan keskeisiä talouspoliittisia tavoitteitaan ovat osoittautuneet virheellisiksi no nyt täällä sitten puhutaan näistä työmarkkinamuutoksista hei siellä vasemmalla ettekö usko että yksinyrittäjä tai pienyrittäjä uskaltaa paremmin ottaa uuden työntekijän kun sitä työllistämiskynnystä hallituksen esittämällä tavalla alennetaan oli mieluisaa huomata että edustaja järvinen tuntui uskovan tähän keinoon hänen mielestään vain tämä raja on väärä ettekö ajattele siellä vasemmalla että työttömälle nuorelle on parempi se että on määräaikainen työsuhde kuin että ei ole työsuhdetta ollenkaan tästähän tässä on kyse

puhemies kyllä huomasi että ei ole hallituksessakaan kovin helppoa kun pitää tuollaisiin argumentteihin kuten oli edustaja zyskowiczilla sortua täysin epäasiallista on helppo olla oppositiopuolueen edustaja kyllä koska ne kolme keskeisintä ongelmaa mitä me olemme nostaneet esille hallituksen pysyvät edelleen ensimmäinen on epäoikeudenmukainen tulonjako on aivan päivänselvä fakta että ne jotka ovat kärsineet kaikista eniten tämän hallituksen tekemistä talouspoliittisista päätöksistä ovat pienituloisimmat työelämän ulkopuolella olevat suomalaiset kun hyvätuloiset ovat pärjänneet kaikista parhaiten toinen keskeinen ongelma on osaamispääoman rapauttaminen sitä ei korjata niillä pienillä lisämäärärahoilla mitä hallitus nyt on esittänyt ja ne kielteiset seuraukset tästä tullaan näkemään vasta ajan päästä kolmas keskeinen ongelma on se että kaikki isot hyvinvointia hyvinvointia tukevat tulevaisuusuudistukset on jätetty tekemättä hyvinä esimerkkeinä sosiaaliturvan uudistaminen perhevapaat ja yritystuet
edustaja hoskonen sen jälkeen ministeri lindström lyhyt vastaus
arvoisa rouva puhemies on aika mielenkiintoista ollut kuunnella opposition mielipiteitä siitä kun työllisyys paranee ja kaikkialla mennään taloudessa eteenpäin pankaa arvoisat opposition edustajat merkille se että talouskasvua tapahtuu tällä hetkellä kaikkialla suomenmaassa kaikkialla joka puolella jopa kainuussa on työvoimapula eikö tämä ole teidän mielestänne hieno asia ainakin demarien kannattaa muistaa se että teidän vaaliohjelmassanne oli kolmen miljardin euron leikkaukset oletteko te unohtaneet sen virtuaalirahojen sekaan vai missä ne ovat kun teillä oli kolmen miljardin leikkaukset niin nyt sitten te esititte oman budjettivaihtoehtonne katteeksi sekä sitran että suomen pankin rahoja ja sitten oli vielä kolmen miljardin leikkaukset pohjalla pohjalla kyllä se on vain tänä päivänä niin hyvät ystävät että valtion menoja ei muuten virtuaalituloilla makseta se on vain näin ainoa

irtisanomissuojaan puuttumista mihin edustaja harakka sitten totesi että että käyttäkää tämä koko lainaus minä tartun tähän nyt sitten kiinni kun tässä on puhuttu yksilöperusteisesta irtisanomissuojasta ja sen selvittämisestä niin en tiedä kuinka moni teistä on lukenut tämän työllisyyspaketin kolme piste kolme kohdassa puhutaan yhteistoimintalain uudistamistarpeiden selvittämisestä ja siinä viimeinen lause selvitystyössä arvioidaan myös työsopimuksen irtisanomista koskevan lainsäädännön kehittämistarpeita kollektiivista irtisanomista silloin nämä ovat tasapainossa jos nämä tehdään niin kelpaako tämä sosiaalidemokraateille

arvoisa puhemies kyllähän hallituksella selkeästi on rahaa kun riittää satoja miljoonia euroja tuulivoimatukiin perussuomalaiset olisivat priorisoineet tämän paremmin päiväkodin opettajista on huutava pula sadoista päiväkodin opettajista on huutava pula heikot työolot ja palkka eivät houkuttele perussuomalaiset vaativat että lastentarhanopettajien palkkoja nostettaisiin viidelläsadalla eurolla mutta nyt täytyy kiittää hallitusta siitä että varhaiskasvatuksen tasa arvon tukemiseen kohdennetaan kymmenen miljoonaa euroa tällä voidaan pienentää ryhmäkokoja mutta kysyisin tätä nyt kun ollaan tiukentamassa siis tässä tilanteessa missä muutenkin on pulaa

päiväkodin opettajien kelpoisuusvaatimuksia niin mitä te vastaatte niille sosionomeille jotka ovat huolissaan omasta ammatillisesta tulevaisuudestaan

arvoisa puhemies jatkan oikeastaan edustaja skinnarin lainaamista hän nimittäin toteaa näin sanasta sanaan suomessa syntyy talouden kasvusta huolimatta muihin maihin verrattuna liian vähän työpaikkoja erityisesti pieniin mikroyrityksiin usein syynä on se että yksinyrittäjä ei uskalla ottaa riskiä työntekijän palkkaamiseksi vaikka tarvetta olisi näin skinnari sanoo skinnari on samoilla linjoilla suomen yrittäjien kanssa että pienten yritysten irtisanomissuojaa on helpotettava ja niin edelleen minusta tässä kannattaa nytten tarttua tähän ja rakentaa semmoinen malli yhteinen malli joka oikeasti on tehokas tässä pyydänkin että oppositio ottaisi tämän tosissaan jos te olette taas toista mieltä kuin edustaja skinnari niin kannattaa kyllä käydä sisäinen keskustelu mutta tärkeintä on se että muistetaan tämä talouden iso kuva hallituksen toimintalinja ja hallituksen talouslinja toimivat työllisyys paranee velkaantuminen vähenee koko ajan opposition vaihtoehto on teoreettinen vaihtoehto jota ei kannata lähteä tässä tilanteessa nyt koettamaan kun tämä linja

arvoisa puhemies työoikeuden professori koskinen on todennut että vaikka hän kuinka tarkkaan miettisi niin hän ei löydä perustetta jolla tämä irtisanomisen helpottaminen ei olisi syrjivä eri työntekijöitä kohtaan se on aivan täysin selvää että että tämä teidän suurissa vaikeuksissa ja kun tässä puhutaan palkkaamisen kynnyksestä ensimmäisen työntekijän osalta niin juuri sen takia me olemme esittäneet verovähennysmallin jolla se riski jaetaan kaikkien meidän kesken eikä siirretä vain sille yksittäiselle työntekijälle arvoisa arvoisa puhemies sitten tämä nuorten perusteettomien pätkätöiden lisääminen se tulee todella rajulla tavalla muuttamaan työmarkkinoiden rakennetta ja vaikuttamaan kaikkien nuorten työmarkkina asemaan viime vuoden aikana

alle kolmekymmentä vuotiasta yli kolme kuukautta työttömänä siitä tulee pääsääntö nuorille jatkossa tarjolla vain määräaikainen määräaikainen sopimus arvoisa ministeri orpo miksi te nimenomaan haluatte syrjiä nuoria perusteettomilla pätkätöillä miksi vain heille perusteettomia pätkätöitä

puhemies tässä on puhuttu myös koulutuksesta ja rkp on pitkään peräänkuuluttanut myös sitä että hallitus korjaisi niitä ikäviä päätöksiä jotka on tämän hallituksen aikana tehty liittyen juuri koulutukseen ja varsinkin yliopisto ja korkeakoulutukseen no nyt näin ei tapahdu tässä kehyspäätöksessänne teillä on paljon sellaisia pienempiä korjausliikkeitä ne ovat kaikki tervetulleita mutta kysyisin varhaiskasvatuksesta vaikka tässä saaren raportissa jonka te itse tilasitte tuodaan hyvin selkeästi esille se että olisi hyvä antaa jokaiselle viisi vuotiaalle suomalaiselle maksuton varhaiskasvatus teette kuitenkin nyt niin että vain kokeilujen kautta menette eteenpäin miksi tätä ei voitu viedä tässä vaiheessa läpi

puhemies vastaan varhaiskasvatukseen erittäin mielelläni hallitus nimittäin on käynnistänyt viisi vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun ja kehysriihessä tehdyn päätöksen mukaisesti sitä voidaan jatkaa ensi vuonna ja vielä laajentaa jo tällä hetkellä ja ensi syksystä alkaen jo joka viides mukaan ja tulevaisuudessa enemmänkin eli menemme kohti maksutonta varhaiskasvatusta ja esiopetusta viisi vuotiaille samoin varhaiskasvatus kehittyy sisällöllisesti vahvasti uusi varhaiskasvatuslaki on täällä eduskunnassa nyt käsiteltävänä se on annettu hallituksen esityksenä se vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua lapsen edun ensisijaisuutta kaikessa varhaiskasvatukseen liittyvässä päätöksenteossa se tuo varhaiskasvatukseen entistäkin enemmän opettajia ja vahvemman koulutustason pitkällä siirtymäajalla ja se turvaa moniammatillisen yhteistyön jossa on tulevaisuudessa vahva sijansa varhaiskasvatuksen opettajille varhaiskasvatuksen sosionomeille ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajille sekä sitten tietenkin päiväkodin johtajille ja

rouva puhemies kieltämättä tätä keskustelua on kiintoisa seurata siinä mielessä että että määräaikaiset työsuhteethan ovat ihan arkipäivää alle kolmekymmentä vuotiailla ja se on todella hieno asia että saavat töitä meillä on erilainen käsitys mutta tärkeintä tässä on että he saavat töitä ja saavat sitä työkokemusta saavat niitä ansioita tässä kehysriihessä on monta hyvää päätöstä olen iloinen esimerkiksi siitä että työttömyystuella opiskelu tehdään mahdolliseksi ja toisen asteen maksuttomuus sai hyvän lisän siitä että oppimateriaalilisä maksetaan nyt heille joiden vanhempien tulot ovat pienet eli tämä lisä kohdentuu nyt juuri oikeaan paikkaan on erinomaista että lisätään yritysten tarpeista lähtevää osaavan työvoiman saatavuutta tukevaa koulutusta koska juuri osaaminen on

määräaikaisuuksia siis voi solmia nytkin mutta niille pitää olla peruste iso osa työsuhteista on nytkin määräaikaisia mutta niille on oltava muukin peruste kuin työntekijän ikä nyt nuori joka olisi saamassa joka tapauksessa työpaikan voi saada pysyvän työpaikan sijaan määräaikaisen työpaikan tästä voi tulla uusi normi eli tämä voi muuttaa toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet määräaikaisiksi nuorten kohdalla ihan norminomaisesti pamin kyselyn mukaan alle kolmekymmentä vuotiaista vakituisessa työsuhteessa olevista lapsia on kuudellatoista prosentilla kun taas määräaikaisessa työsuhteessa olevilla lapsia on vain yhdeksällä prosentilla tämä osoittaa selvästi että määräaikaisessa työsuhteessa olevat eivät uskalla hankkia lapsia eli jos olette

salista jos mistä pitää lähteä nuorille ihmisille viesti että tulevaisuus on täynnä mahdollisuuksia jokaiselle työikäiselle ja työkykyiselle nuorelle tässä maassa löytyy paikka ja tehtävä kun kouluttautuu ja hakeutuu työhön minä haluan nyt oikaista tämän sumutuksen ja pelottelun joita oppositio tähän alle kolmekymppisten

heidän kanssaan työantaja voi sopia määräaikaisen sopimuksen tarjota paikan tarjota polun työhön tarjota ehkä polun myös vakituiseen työllistymiseen tämä ei ole kuulkaa nuoret mikään huono asia vaikka oppositio niin väittää tämä on teille mahdollisuus avata polku tulevaisuuteen työllistyä ja hakea paikka yhteiskunnassa

puhemies tässä on puhuttu nyt enemmän menneisyydestä kuin tulevaisuudesta vaikka keskustelun aiheena pitäisi olla julkisen talouden suunnitelma vuosille yhdeksäntoista viiva kaksikymmentäkaksi siis pitkälle ensi vuosikymmenelle valtiovarainministeri orpo jo totesikin että kasvu hidastuu kahden vuoden päästä ja voi aivan hyvin tietenkin myöskin lakata kokonaan se on epävarmaa mutta varmaa on se että se perusuran mukainen talouskasvu ja sen tuottama seitsemänkymmentäkolme prosenttia työllisyysasteesta ei tule riittämään vaan ensi vaalikaudella pitää päästä vähintään seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin jos halutaan ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaa se vaatii uudistuksia

asteittainen maksuttomuus perhevapaauudistus sosiaaliturvauudistus verouudistus hintalappu näille uudistuksille on kuitenkin alle puoli prosenttia bruttokansantuotteesta joten valtionvarainministeri orpo emmehän pihistä lastemme

arvoisa puhemies kun puhutaan monesti nuorista ja ja sitten työnantajista kun puhutaan juuri tästä määräaikaisuuden suhteesta nyt sitten jatkossa työmarkkinoilla auttaako se työllistymään vai ei niin kerron tässä nyt hieman tarinaa omasta taustastani meillä kotona on perheyritys yli viisikymmentä vuotta toiminut metsäkoneyritys vakava työvoimapula on kainuussa ollut jo pitkään nyt kun kasvu on käynnissä yrityksissä ja monilla toimialoilla on todella vaikea saada työvoimaa mutta myös tilanne on se että kun yrittäjä miettii palkkaamista ja aina ensimmäisenä mietitään että palkka pitää turvata työntekijöille ensimmäisenä itselle viimeisenä aina maksetaan palkka niin haluaa turvata sen yrityksen toiminnan ja haluaa myös löytää osaavan työntekijän siihen jos on kovin kokematon työntekijä ei ole mitään mahdollisuutta palkata pitkäaikaisesti toistaiseksi voimassa olevaan työtehtävään siksi on tärkeätä yrittäjälle että löydetään hyvä työntekijä ja myös työntekijä sitoutuu siihen yritykseen mutta ensin pitää nähdä

arvoisa puhemies pyysin puheenvuoron edustaja harakan puheenvuoron innoittamana otitte erittäin tärkeitä tulevaisuusuudistuksia esille ensinnäkin tämä varhaiskasvatuskysymys hallitus nyt vielä laajensi päätöksillään maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilua viiden miljoonan panostuksella siinä mennään todella nyt oikeaa suuntaa kohti maksutonta varhaiskasvatusta ja maksuja on alennettu jo aikaisemmin sosiaaliturvauudistus on aivan oleellinen kuten aikaisemmin olen täällä todennut tuntuu olevan hyvä laaja kansalaiskeskustelu tällä hetkellä käynnissä erittäin hyvä asia se on aivan välttämätön mutta niin suuri että tunnustan suosiolla että se on seuraavan hallituksen minkä värinen onkaan keskeinen hanke verouudistusta valmistellaan myöskin tehdään verotuksen tiekarttaa valmistellaan asiantuntijavoimin ja se luo myöskin pohjaa varmasti rehellistä sanoa tässäkin siihen seuraavaan hallituskauteen nämä ovat niin suuria asioita mutta ne pitävät sisällään niin suuria mahdollisuuksia suomen hyvinvoinnin turvaamiseen että ne ovat niitä asioita jotka meidän pitää tehdä se neljäs jonka mainitsitte perhevapaat ehkä se sitten joskus sieltä

kun olen seurannut tätä keskustelua haluan omalta osaltani myös sanoa tästä luottamuksesta tulevaisuuteen ja myös uudistuksista että jos me katsomme mitä tämän hallituksen aikana on tapahtunut talouden ja työllisyyden osalta niin ne ovat kyllä suurinta takuuta suomalaisille että tulevaisuuteen luotetaan kolmenkymmenen vuoden ajan on tutkittu kuluttajien luottamusta erillisellä

ollut kuulostaa hieman omituiselta mutta sitten totean myös näistä uudistuksista erittäin painokkaasti sen että meidän pitää saada myös joitain uudistuksia valmiiksi että maakunta ja sote uudistus pitää saada valmiiksi en haluaisi että kukaan on sellainen ministeri joka samalla ratkoo maakunta ja sote uudistusta kun vielä toisessa ministeriryhmässä tai täällä valiokunnissa ratkotaan sosiaaliturvauudistusta ne molemmat ovat niin laajoja vaikeita uudistuksia että koko kansakunnan kannalta on tärkeätä että jotain aina saadaan valmiiksi

puhemies olen sitä mieltä että työ on aina parempi kuin työttömyys olen myös sitä mieltä että määräaikainen työ on parempi kuin ei työtä ollenkaan mutta teidän esityksenne alle kolmekymmentä vuotiaiden henkilöiden määräaikaisista työsuhteista ilman perusteita on ikäsyrjivä

eu tuomioistuimen päätökset ovat olleet hyvin tiukkoja tämän asian suhteen uskon että kun ministeri lindström tässä hieman totesi puheenvuorossaan että että asiaa on vielä selvitettävä niin hän on ehtinyt perehtyä näihin asioihin mutta toivoisin että te perustelisitte sitä miksi määräaikaisuus synnyttäisi jotenkin lisää työpaikkoja meillä on nollasopimukset meillä on vuokratyö meillä on koeaika meillä on myös perustellusta syystä mahdollisuus solmia määräaikainen miksi nämä määräaikaiset toisivat lisää työtä

edustaja filatovin puhe oli hyvä ja todellakin asia on niin että tämä asia täytyy selvittää jos ajatellaan tätä talouden koko kuvaa niin jos tätä keskustelua kuuntelee ei todellakaan uskoisi että me olemme valtavassa nousukaudessa valtiontalous on kääntynyt kuntatalous on kohentunut huomattavasti monet yhtiöt maksavat isoja osinkoja mutta se mikä minua huolettaa on se että ihmisten luottamus on niin hyvä että he ovat velkaantuneet liikaa kotitalouksien velkaantumisaste on huomattavan kova tällä hetkellä tämän takia täytyisi asumista halpuuttaa jotenkin ja meillä on tosiaan oma asumisen halpuutuksen ohjelma toinen asia mikä huolettaa on sote kustannukset koska ne uhkaavat kasvaa huomattavasti piti tulla säästöjä mutta näyttää tulevan kustannuksia itse asiassa voi olla että koko se hyöty mikä meidän työllisyysasteen nostosta sinne seitsemäänkymmeneenviiteen on uhkaa mennä tähän sote kustannusten

rouva puhemies vaikka oppositio kilpailee täällä kuka panee paremman vaalibudjetin niin on kyllä hienoa että hallitus on jatkanut sekä hallitusohjelman että sitten todellakin tämän julkisen talouden kehyksen tarkastelun myötä eikä ole lähtenyt siihen kuka kilpailee siitä miten eniten lisätään menoja pitää myös muistaa se että tämän kehyskauden aikana arvioidaan että valtionvelka nousee aina sataanneljääntoista miljardiin euroon ne ovat juuri niitä asioita elikkä kun sanomme että on lasten ja lastenlasten taskuissa kädet ja syömme heidän pöydästään tämä on oikea linjaus tämän ajan sukupolven täytyy kantaa oma vastuunsa

ei vie eteenpäin sitä vastoin arvoisa opetusministeri työllisyyskoulutukseen tarvitaan rahaa esimerkiksi savon ammattiopistossa on huutava pula rahasta jolla nuoret pääsevät

puhemies aiemmin ministeri orpo jo tylysti ja asiantuntemattomasti otti kantaa oppivelvollisuusiän nostoon toteamalla ettei se tuo yhtään uutta työpaikkaa ja nyt täällä pannaan vielä paremmaksi professori uusitalon johtaman talouspolitiikan arviointineuvoston mukaan julkaistiin tammikuussa koko ikäluokan tulisi suorittaa toinen aste neuvoston mukaan iän nosto kahdeksaantoista vuoteen nostaisi merkittävästi toisen asteen tutkinnon suorittavien osuutta ja tämä tuottaisi merkittävää hyötyä nuorten työllistymiselle ja tuloille se olisi hyvin kohdentuva ja kustannustehokas tapa parantaa koulutuksen ulkopuolelle jäävien nuorten markkina asemaa

arvoisa puhemies hallituksen tahtotila siitä että jokainen suorittaisi vähintään toisen asteen tutkinnon on selvä sen lisäksi olemme nostaneet suomen koulutustasotavoitetta siten että joka toinen eli vähintään viisikymmentä prosenttia nuorista aikuisista suorittaisi korkeakoulututkinnon vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä koulutus ja osaamistason nostaminen on meidän tärkeä yhteinen päämäärämme sen sijaan siitä auttaisiko mekaaninen oppivelvollisuuden pidentäminen vuodella tähän isoon ongelmaan en ole vakuuttunut eivätkä kyllä ole lähellekään kaikki tutkijatkaan muun muassa tänään on keskusteltu viimeksi siitä miten esimerkiksi oppimistuloksissa ne ongelmat juontavat juurensa jo sieltä peruskoulun alaluokilta tutkijat ovat varsin yksimielisiä siitä että varhaiskasvatuksen vahvistaminen vahvistaisi koulutuksellista tasa arvoa ja ehkäisisi myöskin syrjäytymistä pitkällä tähtäimellä ja siitä syystä

että olisimme koulutetumpi kansa on nostettu se on hyvä juttu mutta nämä nämä tavoitteet eivät kyllä toteudu ilman että resursseja nostetaan opetusministeri myös totesi että nimenomaan varhaiskasvatuksella on äärimmäisen tärkeä osuus siihen miten lasten ja nuorten koko elämänikäinen opinpolku jatkuu ja se on aivan totta mutta valitettavasti tämä hallitus on leikannut subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen on hienoa että nyt on laitettu eriarvoisuusrahaa alueille mitkä ovat erittäin haasteellisia

mahdollisuus viisi vuotiaiden varhaiskasvatukseen on hyvä mutta valitettavasti kovin harva kunta pystyy osallistumaan siihen koska se maksaa kunnalle niin paljon me tarvitsemme nyt satsauksia koulutukseen käytännössä siis rahaa niitten hurjien leikkauksien jälkeen jotka ovat olleet kyllä tämän vuosikymmenen häpeätahra

on työmahdollisuuksien parantaminen joka on tosi tosi tärkeä asia ja toinen on opintojen mahdollistaminen opintomateriaalituki mahdollistaa vähävaraisemmillekin lukio opiskelun samoin opinto ohjauksen tuki auttaa nuoria mielenterveysohjelman käynnistäminen ja ythsn laajentaminen myös ammattikorkeakouluihin lapsissamme ja nuorissamme on tulevaisuus ja heidän roolinsa merkitys näkyi myönteisellä tavalla myös kehysriihen päätöksissä

arvoisa puhemies se oli erinomainen puheenvuoro ja summasi hyvin sitä että kehysriihessä nimenomaan tehtiin koulutuksellista tasa arvoa vahvistavia päätöksiä oppimateriaalilisä opintotukeen auttaa niitä nuoria joilla on vaikeuksia selvitä oppimateriaalikustannuksista ja heidän perheitään eli se kohdentuu oikein juuri sinne missä tuen tarve on suuri samoin täällä ovat nousseet esiin ryhmäkoot varhaiskasvatuksessa ja siihen liittyen säästöpäätöksiä hallitus ei valitettavasti pysty perumaan koska talouden isosta kuvasta on pidetty kiinni mutta sielläkin kohdennamme tasa arvorahoitusta pienennämme ryhmäkokoja juuri niillä alueilla missä tarve on kaikkein suurin missä apua tarvitaan eniten eli vaikuttavaa

kokonaisuuksien hahmottaminen joka liittyy täällä useassa puheenvuorossa esiin nousseeseen nuorten yhteiskunnalliseen asemaan on oikein korostaa koulutusta ja pääsyä opintielle aina varhaisista vuosista lähtien mutta sitten kun puhutaan nuorista ja nuorista aikuisista me olemme tekemisissä myös sellaisen suomen osan kanssa jonka suhteen mielenterveyteen liittyvät kysymykset ovat erittäin huolestuttavia ja mitä tulee mielenter veysohjelmaan suhtaudun siihen hyvin kunnianhimoisesti myöskin uudistuksena sote uudistuksen kyljessä siinä on iso ja kasvava palvelujen tarve ja nuorten osalta olen aivan vakuuttunut siitä että hallituksen päätös laajentaa opiskeluterveydenhuollon oikeutus ja järjestelmä jossa on nimenomaan erinomaisia onnistumisia mielenterveyden ennaltaehkäisyyn ja sen hoitoon myös ammattikorkeakouluopiskelijoille tulee olemaan tuloksellista tulevaisuuspolitiikkaa

puhemies olisin halunnut edustaja lohen ollessa ollessa paikalla sanoa että sdp ei asetu niitä ongelmia vastaan mitä yrittäjillä on me olemme itse esittäneet sitä että kun palkkaa ensimmäisen työntekijän niin verovähennysoikeus olisi kaksikymmentätuhatta euroa samoin alvin alarajan nostamista kolmeenkymmeneentuhanteen euroon mikä tässä on ongelmana on se että nyt samaa asiaa taklataan monelta eri kantilta

eli palveluitten määrä vaihtelee paikkakunnittain ja eri puolilla suomea on hyvin erilaiset mahdollisuudet saada lyhytkestoista työtä ja nyt on sitten putkessa jo aktiivimalli kakkonen mitä se sitten tuo tullessaan eli kyllä tässä melkoisella voimalla romutetaan työntekijöiden suojaksi tehtyä lainsäädäntöä

tämä on tämän vaalikauden viimeinen kehys ja jatkumoa oikeastaan edellisille tämän kehyksen ansiosta suomen vientiteollisuuden kilpailukykyä on parannettu suomalaisten luottamus on lisääntynyt tämä on mahdollistanut sen että tämä seuraavakin kehys voi toteuttaa tätä hallitusohjelmaa kukaan tämän vajaan kolmen tunnin aikana ei ole esittänyt menokehykseen lisäystä on esitetty erilaisia toiveita mutta niiden toiveiden sijoittaminen tähän kehykseen edellyttää että jotain pitää pudottaa pois ja mielenkiinnolla nyt kun puhutaan isosta asiasta tämä kehys kehys on iso asia lisäbudjetilla budjetilla ja ja budjetin tarkennuksella voidaan näitä erinomaisen tärkeitä hiukan pienempiä asioita hoitaa mutta itse tätä koko kehystä kukaan ei ole pystynyt millään tavalla keikuttamaan toivonkin että tämän kehyksen jatkokäsittelyssä me pystyisimme tähän suureen kuvaan kiinnittämään entistä enemmän

arvoisa rouva puhemies edustaja filatov piti äsken hyvän puheenvuoron tästä hallituksen ikäsyrjintälinjasta ja ja se on toki aivan aivan hirveä linja te ette olisi ikinä uskaltaneet ehdottaa tällaista esimerkiksi yli viisikymmentäviisi vuotiaille ette missään nimessä olisi uskaltaneet jos tämä kerran on niin hyvä toimi nuorista on tullut helppo kohde tälle hallitukselle valitettavasti siitä osoituksena on esimerkiksi

hallituksen isoa linjaa olette olleet todella onnekkaita että maailmantalous on on kantanut suomea tässä teidän isot toimenne ovat törmänneet seinään perhevapaauudistus yritystukileikkaukset te olette olleet hyvin onnekkaita

arvoisa puhemies tässä on puhuttu pätkätöistä pitkät pitkät tovit pyysin puheenvuoron jo silloin aikaisemmin näissä määräaikaisissa työsopimuksissa ja lähinnä niiden ketjuttamisessa on ikävä leima mikä johtaa siihen että se nuori ei tosiaan siellä pankissa välttämättä sitä lainaa niin helposti saa väittäisin että salin vasemmalla laidalla teillä on kuntapäättäjiä niin paljon että tiedätte esimerkiksi julkisen puolen sairaanhoitajien olevan ikävän yleinen esimerkki tästä tässä nostettiin esille se että tämä pienyrittäjien työllistämistä helpottava esitys voi kaatua tähän mahdottomuuteen ja tähän ikäsyrjintään jos tämmöistä on onko vaihtoehto b löydettävissä jotenkin niin että saadaan tätä pienyrittäjän asemaa parannettua ja työllisyyttä parannettua

arvoisa rouva puhemies isojen pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien rahapalkkioiden ja palkkojen nousu oli kolmetoista kertainen tavalliseen palkansaajaan verrattuna entäpä pieneläkeläisen arvoisa hallitus ihmiset matelevat ruokajonoissa ja ja se on katastrofaalista tänä päivänä köyhyys on tosiasia teidän toimenne köyhyyttä pysty vähentämään minulla on edelleen täällä tämä oulaisista saamani lääkelista jossa henkilö ikäihminen kertoo että kahdeksan lääkettä on laitettu tauolle teidän hallituskautenne aikana hän kirjoittaa näin olen eläkeläinen joka tuntee tulleensa petetyksi mitä te vastaatte tälle ihmiselle viidenkymmenen euron omavastuun poistaminen pienituloisilta

rouva puhemies oli kyllä iso pettymys että muun muassa keskustan viikonloppupuheista huolimatta indeksileikkaukset jatkuvat on tietenkin ihan hyvä että joitain pikku pikku parannuksia sinne tänne tehdään mutta valitettavasti arvoisa hallitus ei näille kyllä voi taputtaa sillä edelleen opiskelijat työttömät

pääministeri sipilä jo viime kaudella kun hän todisti että tällaisia paketteja on helppo tehdä ensin leikataan sitten palautetaan ja palautusta mainostetaan kasvupakettina ja kun katselin näitä summia niin tässähän on kyseessä se että tänne palautetaan nyt viisikymmentä miljoonaa mutta sitä ennen tästä kokonaisuudesta on leikattu seitsemänsataa miljoonaa eli tappiolle jäävät nämä ihmiset kuusisataaviisikymmentä miljoonaa ja se on kuulkaa iso raha eikä tämä riitä nyt hampaissa on sitten työelämän epätasa arvon lisääminen tulee potkulaki ja perusteettomat pätkätyöt nuorille enkä ihmettele yhtään että esimerkiksi keskustanuoret tätä kovasti paheksui

puhemies suomen iso suunta on muuttunut vaalikauden alusta tähän päivään meillä on yhdeksänkymmentätuhatta työllistä lisää se on oikea suunta talouskasvu on lähes kolme prosenttia ja velaksi elämisen loppu häämöttää me olemme siis tehneet sen että suomi laitetaan kuntoon kehysriihessä se liikkumavara joka oli laitettiin perusturvaan siinä juuri pienituloisten auttamiseksi ja ne eivät ole mitään pieniä summia kun puhutaan pienimmistä äitiys isyys vanhempainrahoista kun puhutaan kahdeksastakymmenestä eurosta kuukaudessa se on todellinen tuki sinne missä sitä juuri tarvitaan yhtään leikkausta perusturvaan ei ei esitetty kehysriihessä se on teidän hyvä huomioida

arvoisa rouva puhemies te nostitte asiakasmaksuja kolmellakymmenellä prosentilla siitä valtio sai sataviisikymmentä miljoonaa euroa ja tulemana oli että viime vuonna kolmesataakaksikymmentätuhatta sote maksua oli ulosotossa kolmekymmentäkuusituhatta päivähoitomaksua oli ulosotossa tulevana vuonna te teette pienen satsauksen ja laitatte kahdeksan miljoonaa näitten ylivelkaantuneiden velkaneuvontaan se on ehdottomasti hyvä asia mutta kyllä kai te itsekin ymmärrätte että näihin mittasuhteisiin nähden vielä varsin ohueksi jää kolme vuotta sitten halusitte nostaa päivähoitomaksuja me eduskunnassa nostimme sen ensimmäisellä kyselytunnilla kovaäänisesti esiin ja tänä päivänä olemme siinä tilanteessa että te esitätte lisää

viisi vuotiaitten osalta oikein hyvä juttu täällä on jo tullut esille se että oppositiossa ei ole aina helppoa mutta onneksi täällä oppositiossakin saa välillä todeta että te otatte joskus meidän sanoistamme myös vaarin

arvoisa rouva puhemies tässä iltapäivän kuluessa vasemmistopuolueet ovat voimakkaasti hyökänneet tätä irtisanomissuojan keventämisesitystä vastaan kolmenkymmenenneljän vuoden yrittäjäkokemuksella voin sanoa että tilanne on niin että menestyvän yrityksen avain on siinä että yritysjohdolla on hyvät luottamukselliset välit työntekijöihin sillä keinoin menestytään se on se avainkysymys toisaalta minä itse näen tämän tilanteen niin että kukaan yrittäjä ei tänä päivänä sano irti työntekijöitä jos ei ole selviä perusteita mutta meissä on monenlaisia ihmisiä ja työyhteisössä voi olla semmoinen työntekijä joka pilaa koko sen työyhteisön yhteishengen ja silloin jo työntekijöiltäkin saattaa tulla viestiä että he he eivät jatka jos ei jotakin tälle asialle tehdä ja sitä taustaa vasten tämä on ihan hyvä esitys toisaalta näen niin että esityksen lähtökohta on joka tapauksessa se että

valitettavasti edustaja viitanen lähti tästä salista mutta hän harrasti anteeksi väärällä paikalla oli ottanut uuden paikan no niin edustaja viitanen kun tekin tässä vähän viittasitte viime vaalikauteen niin minäkin teen pieniä arkeologisia kaivauksia jos sopii ja muistutan teitä siitä mikä oli minusta erittäin hyvä asia että korotettiin alimpia työttömyyspäivärahoja työmarkkinatukea ja myös an siosidonnaista työttömyysturvaa se oli oikein mutta kuten te varmaan muistatte niin te ette halunneet korottaa näitä alimpia päivärahoja sairauspäivärahoja äitiys isyys ja vanhempainpäivärahoja vaan te tietoisesti jätitte ne alemmalle tasolle ja nyt tällä vaalikaudella tämä asia on korjattu teemme nytten tähän kahdeksankymmenen euron korotuksen jo aikaisemmin olimme tehneet kahdenkymmenen euron korotuksen eli nyt on sadan euron korotus ja minun on kyllä pakko sanoa että en voi mitenkään yhtyä siihen käsitykseen että te että pikku pikku korotuksia onko sata euroa teille pikku pikku korotus

jos te sanotte että viisikymmentä miljoonaa on suuri parannuspaketti siihen nähden viisikymmentä miljoonaa että te olette leikanneet samaan aikaan seitsemänsataa miljoonaa niin yhteensä nämä ihmiset jäävät tappiolle kuusisataaviisikymmentä miljoonaa euroa puhun näistä mittasuhteista ja muistutan teitä ministeri että viime kaudella me nostimme muun muassa sitä työttömyysturvaa ja teimme etuuskorotuksia yli kolmensadan

arvoisa rouva puhemies kun tuli suora kysymys niin koetan vastata tähän eli eli se on ihan totta että palkkatukeen

kannustamaan alueita että käyttäkää näitä meillä on tulossa jopa tämmöinen markkinointikampanja jolleka jotkut ovat jopa naureskelleet mutta tämä on vain faktaa että alueilla ei tunneta työttömät eivät tunne eivätkä välttämättä yrittäjät tunne mitä palveluita te hallinnolla on tarjottavana sen takia paitsi että meillä on näitä siirtyviä määrärahoja ollut jotka on jo jaettu tuonne alueille meidän täytyy markkinoida että käyttäkää näitä palveluita niitä on saatavana tämä on osa tietenkin sitten myös tätä aktiivimallikeskustelua ja näitä kolmen kuukauden välein tapahtuvia haastatteluja että palveluita on käyttäkää niitä alueelliset erot on totta kai yksi tekijä joka tässä pitää ottaa myös huomioon senkin takia tässä riihessä tehtiin täsmätoimia liittyen

arvoisa rouva puhemies haluan kehua hallitusta siitä että kehysriihessä on keskitytty työllisyyteen myönteistä on että työnvälitykseen ehdotetaan lisää resursseja on täysin selvää että tämä on suuri pullonkaula maassamme työnvälityksellämme on vähemmän resursseja muihin pohjoismaihin verrattuna helmikuussa te toimistoilla oli satakolmekymmentätuhatta vapaata työpaikkaa vapaiden työpaikkojen määrä on kuitenkin käytännössä suurempi sillä kasvava määrä vapaita työpaikkoja jätetään ilmoittamatta te koska rekrytointi tapahtuu yhä suuremmassa määrin headhuntereiden ja henkilökohtaisten yhteyksien kautta nämä vapaat työpaikat eivät näy tilastoissa tilastoissa siksi haluan kysyä hallitukselta miten se suhtautuu tarpeeseen uudistaa työnvälitystä sen sijaan että vain lisätään resursseja

rouva puhemies erittäin hyvä kysymys mehän olemme tekemässä muun muassa kasvupalvelu uudistusta juuri sen takia että me saisimme tämän työvoimatoiminnan fiksummaksi kuin mitä se on tällä hetkellä tällä hetkelläkin tehdään arvokasta työtä mutta tämä kenttä on liian pirstaleinen ja tämä kasvupalvelu uudistus tähtää siihen että julkiset yksityiset ja kolmas sektori

keskiössä tuolta te hallinnon puolelta minulle on annettu tehtäväksi uudistaa te hallinto ja se tarkoittaa käytännössä sitä että te hallinto nykyisellään lakkautetaan ja sitten se uudistetaan tätä kautta että tulee kasvupalveluja ja uusia markkinoita sellaisiin asioihin joita ei tänä päivänä ole vielä ehkä tunnistettavissakaan
arvoisa puhemies valtiovarainministeri orpo näytti hyväksyvän tämän sdpn ison vitosen eli viisi kasvun ja työllisyyden uudistusta paitsi sen oppivelvollisuusiän noston johon suhtautuivat kielteisesti myöskin hämmästyttävää kyllä opetusministeri grahn laasonen ja edustaja rossi kun kuitenkin lähes seitsemänkymmentätuhatta nuorta on tällä hetkellä koulutuksen työn ja harjoittelun ulkopuolella niin tämä on siihen täsmälääke samoin kuin siihen että pelkän perusasteen varassa työllisyysaste on neljäkymmentäkolme prosenttia ei se tavoiteltu seitsemänkymmentäkolme prosenttia vaan neljäkymmentäkolme useampi on työelämän ulkopuolella kuin työelämässä kyllä tälle pitää jotain tehdä ja siihen tarvitaan uudistuksia toki valtiovarainministeri tunnusti että tämä hallitus ei niitä tee se ei osaa kykene eikä jaksa kyllä me juuri ja juuri kestäisimme tämän vuoden väliajan missään uudistuksissa mutta ikävä kyllä tämä hallitus on kuitenkin ottanut tehtäväkseen runnoa maahan kalliin ja epäoikeudenmukaisen kaupallisen sote järjestelmän se tulee maksamaan meille niin monta miljardia että se voi olla uhkana näille tarvittaville uudistuksille tälle isolle vitoselle

nuorilta haluavatko he että tulee kategorinen lisävuosi lisää oppivelvollisuutta niin niin vastaus on kyllä hyvin toisenlainen tarvitaan ilman muuta täsmätoimenpiteitä sinne koulutuksen sisälle kolme vuotiailla on tänä päivänä se liittyy tietysti varhaiskasvatuksen puolelle ja ja oppimisen puolelle teknistä osaamista itse työntelin puuautoa siihen aikaan nuoret kehittyvät niin valtavaa vauhtia että tässä suhteessa sen oppivelvollisuusiän jatkamisesta minä en ainakaan löydä sitä vastausta mitä täällä puhutaan työllisyydestä ja muusta minusta koulutukseen sisältöön pitää panostaa ja sitä myös tuossa omassa puheenvuorossani aiemmin peräsin

arvoisa puhemies edustaja rossi sanoi että että pitäisi kysyä nuorilta no kysyittekö te nuorilta sitä suostuvatko he siihen että alle kolmekymmentä vuotiaiden pätkätyöt sallittaisiin kysyittekö te heiltä onko tämä teidän mielestänne oikea järjestelmä ja tällainen ikäsyrjivä menettely se mitä tässä kaikkein eniten toivotte kyllä minusta näytti siltä että täällä oli aika monta keski iän ylittänyttä setämiestä liituraitapuvuissaan jotka tiesivät paremmin mikä on nuorille hyväksi ja työllisyydelle parempi kuin se mitä ne nuoret itse mahdollisesti

pitää valmistautua tilanteeseen jossa jo ehkä kahden vuoden päästä edessä onkin uusi laskukausi kuten tässä ministeri orpokin viisaasti tunnusti

rouva puhemies tämä kehyskeskustelu on hivenen hajaantunut erilaisiin pienempiin osiin siitä mitä on kehysajattelu viittaan edustaja kallin puheenvuoroon tässä tulee mieleen myös edustaja harakan pari kolme puheenvuoroa sitten käyttämä osuus tästä kehysajattelusta ja kehysten tärkeydestä se oli erinomaisen hyvä puheenvuoro kunnes mentiin näihin yksityiskohtiin ja toimenpiteisiin joissa yhdyn ministeri orpon mielipiteeseen täydellisesti vaalitaistelu silloin viime vaalien jälkeen jolloin hallitus sortui omien esitystensä hylkäämiseen kansa toivoi että tehkää päätöksiä tehkää joitain päätöksiä vaikka olisi huonojakin joukossa mutta päätöksiä täytyy tehdä tämä hallitus on tehnyt erittäin voimakkaita hienoja päätöksiä velka asteemme on pudonnut rajusti meillä on talous nousussa talous on noussut hienosti työllisyysaste on nousussa tämä peruslähtökohta suomen kehittymiseen edelleen on olemassa tässä on hyviä asioita paljon ollut esillä ja niitä voidaan tehdä mutta tämän pohjan täytyy olla
pikkuhiljaa kohta siirrytään puhujalistaan vielä edustaja multala arvoisa
puhemies edustaja harakka on kyllä täysin oikeassa siinä että toisen asteen tutkinnon suorittaneilla on hirvittävän paljon parempi työllistymispotentiaali kuin heillä jotka eivät ole toisen asteen tutkintoa suorittaneet tiedämme sen että osalla tutkinnon suorittaminen jää kesken sen vuoksi ettei ole taloudellisia resursseja tähän hallitus tuo nyt kehysriihessä vastaukseksi oppimateriaalilisän jota voidaan käyttää toisen asteen oppimateriaalikustannusten kattamiseen huomattavasti suurempi ongelma kuitenkin on se että meillä on pisa

riittämättömät luku ja tai kirjoitustaidot joilla pystyisi selviytymään toisen asteen suorittamisesta tämä on se ongelma johon meidän pitäisi pureutua ja itse uskon että oppivelvollisuusiän pidentäminen ei itsessään ratkaise tätä meidän pitää löytää muita keinoja ja yksi keino on nyt tuotu esimerkiksi tässä lukiolain yhteydessä kun kehysriihessä päätettiin panostaa opinto ohjaukseen ja se ulotetaan jatkumaan myös niihin jotka keskeyttävät

pia viitaselle ja muille jotka ovat ihmetelleet tätä hallituksen valintaa minusta on on ollut oikea valinta kun on ollut tietty summa rahaa käytössä kohdistaa se kaikkein pienituloisimpiin ja sitä kautta saada parempi tulos kuin indekseillä esimerkiksi takuueläke olisi kaksikymmentäkaksi euroa pienempi jos ei olisi tätä tietä valittu ja peruspäiväraha lähes yhdeksänkymmentä euroa pienempi kuin se on nyt eli on tehty oikeudenmukaisesti sen pienen rahan kanssa joka on ollut mahdollista tähän käyttää sitten kun täällä on maa ja metsätalousministeri paikalla kysyisin mikä on aikataulu nyt euroopan unionissa kun sieltä ollaan onneksi saamassa direktiivi jolla epäterveitä kauppatapoja ollaan kitkemässä pois milloin siitä saadaan suomeen lainsäädäntöä toisekseen tämä nivoutuu hyvin elintarvikemarkkinalakiin nämä pitää sitten yhdessä sovittaa mutta tästä olisi hyvä saada

uusista työpaikoista on kysymys ja mitä tulee sitten tähän pitkään työttömänä olleen alle kolmekymppisen määräaikaisuuteen että sitä ei tarvitse perustella kun täällä on heitetty tällaistakin että ikäsyrjinnän kielto sen estäisi niin itse asiassa ilo sopimuksessa määritellään milloin voidaan poiketa tämäntyyppisesti näistä asioista jos silloin on on motiivina työllisyyden parantaminen ja uudet työpaikat näin voidaan tehdä toisaalta voidaan kysyä jos meillä on työeläkemaksut pienemmät yli viisikymmentäviisi vuotiailla syrjitäänkö kaikkia alle viisikymmentäviisi vuotiaita työmarkkinoilla eivät eivät nämä asiat ole näin yksinkertaisia kun työministeri ei ole paikalla niin en sitten

rouva puhemies eilen meillä oli maatalousneuvoston kokous luxemburgissa ja komissaari hoganin ehdotus eurooppalaisesta direktiivistä epäterveiden kauppatapojen kitkemiseksi sai erittäin vankan kannatuksen ja yksimielisen kannatuksen tuolla neuvoston kokouksessa aikataulun osalta on niin että komissaari haluaa tämän saada tällä kaudellaan ja myös parlamentissa hyväksyttyä niin että se olisi sitten ensi vuoden aikana jossakin vaiheessa voimassa siitä tulisi sitten vuoden siirtymäaika jolloinka jäsenmaat ovat velvoitettuja laittamaan sen täytäntöön ja niin kuin edustaja anttila totesi tämä sopii erittäin hyvin tähän meidän omaan kansalliseen hankkeeseemme joka on hyvin hyvin lähellä sitä ja sen vuoksi se sai myöskin lisäpontta ja potkua siihen että meidän kannattaa se sitten ensi vuoden alusta saattaa kansallisella tasolla voimaan
arvoisa

sanoa että kun tätä keskustelua on seurannut niin mielestäni tämä työmarkkinakeskustelu kuulostaa sellaiselta mitä on ehkä käyty joskus vuosikymmeniä sitten ikään kuin luodaan sellaista kuvaa että ainoa asia millä on merkitystä ihmisille on työpaikan saanti eikä lainkaan se millä palkalla sitä työtä tekee millä työehdoilla sitä työtä tekee ja minkälaisia mahdollisuuksia on työn ja perheen yhteensovittamiselle miten huolehditaan työssäjaksamisesta ja työhyvinvoinnista tämä on äärimmäisen vanhanaikainen lähestymistapa tähän koko aiheeseen sen lisäksi monissa puheenvuoroissa on ikään kuin kyseenalaistettu osaamisen merkitys työllistymiselle suomen kaltaisessa maassa tulevaisuudessa tässähän esitys oppivelvollisuusiän pidentymisestä liittyy siihen että joissa pärjää ainoastaan peruskoulun varassa määrä vähenee koko ajan ja tulee vähenemään yhä kiihtyvämmässä tahdissa tulevaisuudessa eli oppivelvollisuusiän pidentäminen olisi iso koulutuspoliittinen investointi jonka idea on huolehtia ihmisten

kannattaa muistaa tässä työpaikkakeskustelussa se että työmarkkinat ovat rajusti muuttuneet viime vuosikymmenien aikana ennenhän kun mentiin töihin tutkinnon jälkeen tai jos vaikka sai suoritettua yliopistotutkinnon saattoi melkein sanoa että eläkevirkahan se on nyt mihin minä menin töihin tänä päivänä se ei ole enää niin tutkimusten mukaan ihminen vaihtaa työpaikkaa viisi viiva kuusi kertaa uransa aikana ennen kuin pääsee eläkkeelle eli maailma on muuttunut rajusti ei se johdu meistä vaan se on meidän ympärillä muuttunut emmekä me mahda sille enää mitään alle kolmekymppiselle ihmiselle joka on joutunut työttömäksi on aivan välttämätöntä niin kuin kelle tahansa

saada se ensimmäinen kosketus työnantajaan kävimme tornion terästehtaalla talousvaliokunnan kanssa siellä oli työhönottaja joka sanoi että heille otettiin seitsemänsataa kesätyöntekijää nuoria töihin hän sanoi tämä kaveri siellä se työnjohtaja että sitä kautta saadaan poimittua sieltä ne ihmiset jotka todella haluavat tehdä töitä töitä heille se on siis näytön paikka älkäämme sulkeko sitä porttia kun se kerran on avattu

kuuden pilkku viiden miljoonan euron siirtämisestä kriisinhallintarahoista vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämiseen vuoden kaksituhattakaksikymmentä jälkeiseen aikaan arvostan vapaaehtoista maanpuolustustyötä hyvin korkealle mutta tämä tasapaino näiden kahden asian osalta tuntuu itsestäni hieman eriskummalliselta onko hallituksella ajatuksia jo nyt tässä vaiheessa tehdä joitain linjauksia siitä että suomi ei olisikaan afganistan operaatiossa isommalla panoksella jatkossa mukana jos näitä rauhanturvarahoja jo nyt kehyksen rakenteessa siirretään aivan voiko sanoa mittakaavallisesti toisen tyyppisiin asioihin sinänsä tärkeisiin mutta mutta järjestyksessä väärän väärän sorttisiin ja sitten toinen kysymys eikö olisi mielekkäämpää laittaa nyt se vaikkapa viisi miljoonaa euroa kehyksistä rahaa aliupseereiden palkkaamiseen ammattisotilaitten palkkaamiseen tällä hetkellä tätä reikää paikataan sopimussotilailla tilanne on

tähän heti että ensinnäkään emme me ole tehneet yksiselitteisesti semmoista päätöstä että vapaaehtoisen maanpuolustuksen uudistaminen tehtäisiin kriha rahoilla me päätämme ulko ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kautta sen miten suomi osallistuu esimerkiksi afganistaniin ja ne ensisijaisia voi olla että siinä ulkoministeriön ja puolustusministeriön budjetin sisällä on väljyyttä sen verran että silloin jos nämä kriisinhallintaoperaatiot pysyvät ja jos ne laajenevat niin paljon sitä voidaan sisäisesti suunnata sinne mutta ensin tehdään päätös kriisinhallintaoperaatioista ja sitten mielestäni me olemme sopineet niin että maanpuolustuksen osalta viimeistään budjettiriihessä kun on tiedossa tämä kriisinhallintakokonaisuus katsotaan miten se

esille tämän upseerien palkkaamisen siinä kokonaisuutena puolustusvoimien määrärahoja on on tämän hallituskauden ja kehyskauden aikana lisätty niin paljon muun muassa valmiuden ylläpitorahoja viimeiseksi viisikymmentä miljoonaa aikaisemmalta ajalta kanervan ryhmän linjaukset sadanviidenkymmenen miljoonan kehyskorotuksesta ovat pohjissa plus vielä nämä suuret hankinnat joten eivätkö he pystyisi ainakin jotain pystyy varmasti sieltä sisältäkin katsomaan

ja bioteollisuus kasvavat melkein räjähdysmäistä vauhtia tällä hetkellä se merkitsee sitä että tulee aika paljon paineita myöskin siihen että että tarvitaan metsästä puuta ja ja se aiheuttaa siis paineita myöskin vanhojen metsien tilanteelle ja myöskin ylipäätään metsien kunnolle koska tulee aika paljon uusia istutusmetsiä ja nämä nuoret metsät eivät ole ympäristön ja luonnonsuojelun kannalta niin arvokkaita kuin vanhat metsät

nostettu on sinänsä hyvä asia mutta tietysti me olemme aivan eri tasolla kuin mitä me olimme viime hallituskauden aikana ja vielä sen viimeisenkin vuoden aikana että että siinä mielessä se on aika riittämätöntä mutta sitten haluan muistuttaa hallitusta siitä että vaikka on erinomainen asia että työllisyys on on kasvanut niin on harhaa luulla että se pelkästään poistaa eriarvoisuutta

mukana ja me emme saa antaa eriarvoistumisen edetä sillä on hyvin vaikea palata takaisin siihen suomeen jossa kaikilla on samat mahdollisuudet hyvään elämään jos annamme kuilun kasvaa

arvoisa puhemies on selvää että valtiontalouden tasapainotustarpeet ovat nyt viimevuotista maltillisempia koska työllisyys on kehittynyt ja piristynyt maailmantalouden hyvän vireen myötä mutta valitettavasti hallituksen väkipakolla kokoon kasaama maakunta sote uudistus ja erityisesti siihen keskeisesti liittyvä keskeneräinen valinnanvapausmalli uhkaavat mitätöidä tämän vaalikauden aikana tehdyt kipeätkin säästötoimenpiteet hallitus ei ole halunnut kuunnella asiantuntijoiden varoituksia valinnanvapausmalliin sisältyvistä riskeistä ei myöskään kokoomuksen eduskuntaryhmän riveistä kuuluvia vakavia huolia kolmen miljardin euron säästötavoitteen saavuttamiseen ei usko enää hallitus itsekään kansalaisista puhumattakaan arvoisa puhemies kehysriihen seurauksena hallitus päätti suunnata

yhteensä kaksisataa miljoonaa euroa valinnanvapausmallin pilotointiin ja kokeiluihin mutta kokeilut aloitetaan vasta valinnanvapauslainsäädännön tultua hyväksytyksi tämä järjestys on täysin takaperoinen esimerkiksi yksityisen työterveyshuollon asiakkaiden käyttäytymistä ei osata vielä ennakoida ja seurauksena voi olla miljardilasku veronmaksajille

näille rahoille löytyi muuta käyttöä kuin henkilöstömäärän lisääminen valmiuden lisääminen lisää työpainetta ja henkilöstö on jo tällä hetkellä puolustusvoimissa suorituskyvyn äärirajoilla työuupumus valtaa alaa huolestuttavissa määrin ammattikunnassa jossa työturvallisuuden monista syistä johtuen pitää olla taattu

puolustusministe riön kehyksissä sotilaalliseen kriisinhallintaan varattuja rahoja siirretään kuusi pilkku viisi miljoonaa euroa vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämiseen pidän tätä linjausta ontuvana meidän pitää ensiksi huolehtia kriisinhallinnan tulevaisuudesta se on ilmeisesti hallituksen tämän kevään listalla ja myös puolustusvoimain henkilöstön jaksamisen pitää olla keskiössä

arvoisa puhemies jotta voi hyvin hoitaa puolustushallinnon asioita niin täytyy ne finanssitkin ymmärtää miten päin tämä menee vielä ettei jää väärää käsitystä haluan kiinnittää huomion siihen että kun katsoo hallinnonaloja vierekkäin niin tämä hallitus on käyttänyt erityisen paljon resursseja ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden varmistamiseen ja niihin syyt ovat ilmeisiä ehkä viittasin enemmän siihen että ihan kaikkeen ei ole nyt kehyksistä varaa löytynyt ja siksi ehkä tämä yksi asia jonka nostitte esille tämä palkkaus jäi tekemättä mutta viittaan kuitenkin vielä määrärahan tasoon sen sisällä voi hallinnonalalla aina liikkua ja hakea myöskin sisällä niitä tärkeämpiä kohteita mutta sitten minä olen täysin samaa mieltä vielä että ensin me teemme päätökset kriisinhallinnasta sotilaallisesta kriisinhallinnasta niistä operaatioista joissa suomi on arvioidaan ne määrät mitä niissä tarvitaan ja sen jälkeen pohditaan sitten kokonaisuutta vielä lyhyesti puhemies edustaja salolaisen tärkeään kysymykseen metso ohjelman rahoituksesta on aivan selvää että tilanteessa jossa meidän metsien käyttö puun käyttö kasvaa miljoonilla kuutioilla jo valmistuneitten ja käynnissä olevien investointien kautta metsien luonnon monimuotoisuus on huolenaiheena ja oikeana huolenaiheena siksi hallitus on lisännyt tällä kaudella merkittävästi määrärahoja ja palauttanut määrärahoja metso ohjelmaan ymmärrän hyvin tämän sanottaisiinko luontoväen huolen siitä että niiden rahojen taso pitää pitää riittävällä tasolla jotta tämä koko ajan kasvava metsien käyttö pystytään kompensoimaan myöskin luonnon monimuotoisuuden suojelemisena ja tähän asiaan pitää kiinnittää jatkotyössä

puhemies edustaja tavion puheenvuoroon näistä valinnanvapauspiloteista tiedättekin varmaan sen että viime vuonna pystyttiin käynnistämään sen kolmenkymmenen miljoonan turvin nykylainsäädännön mukaan kokeiluja taitaa olla nyt olisiko kuudessa maakunnassa mutta vuosi sitten kesällähän perustuslakivaliokunta sanoi että näitten varsinaisten valinnanvapauspilottien pitää säätää laissa ja meillähän on täällä nyt tämä laki käsittelyssä sen takia emme ole voineet käyttää sitä aiemmin varaamaamme sataa miljoonaa euroa vielä tässä vaiheessa näihin näihin varsinaisiin valinnanvapauspilotteihin juuri näin on että ensimmäinen seitsemättä kun lait ovat tulleet voimaan näitä pilotteja voidaan käynnistää sen lisäksi kehysriihessä päätimme lisätä myös tätä valinnanvapauspilottien rahoitusta sata miljoonaa eli yhteisesti kaksisataa miljoonaa tiedätte että kaikki maakunnat ovat hakeneet valinnanvapauspilotteihin itse ainakin katson ja hallituksessa katsotaan että se on hyvää toimeenpanoa että me saamme valinnanvapauden toteuttamisesta jo tässä vaiheessa tänä vuonna ensi vuonna ja seuraavana vuonna kokemusta ennen kuin ne ovat sitten sen mukaisesti mitä laissa säädetään velvoittavina

arvoisa puhemies

tulonsiirtoja ja myöskin jakovaraa niille ihmisille ja väestöryhmille jotka sitä kaikkein eniten tarvitsevat kehysvajeen kurominen umpeen on teettänyt paljon töitä tietysti niitä vaalikauden alun leikkauksia on vaikea niellä ja niistä vielä tänäänkin ollaan täällä salissa nikoteltu mutta se on pistänyt pyörät pyörimään niin että rinnalla on tehty isoja rakenteellisia uudistuksia esimerkiksi ja koulutukseen ylipäätänsäkin puhumattakaan siitä että sosiaali ja ja maakuntahallinto uudistetaan me olemme vahvasti sitä mieltä että työllisyyteen tehdyt parannukset ovat osuneet maaliin yhdeksänkymmentätuhatta uutta työllistä tässä tilanteessa on hyvä asia kun puhumme työllisyydestä niin tässä salissa hyvin vähän tänään on puhuttu kohtaanto ongelmasta meidän kasvun esteemme etenkin biotaloudessa matkailussa itä ja pohjois suomessa on osaavan työvoiman saatavuus ja siksi tähän asiaan on puututtava nyt seuraavien vuosien aikana että että matkailu joka kasvaa lapissa kaksikymmentä prosenttia tähän kuluvaan vuoteen nähden ei esimerkiksi jää työvoimapulasta kiinni paljon varaa siihen että talouden kasvu kuuluu siis kaikille velkaantumiselle tulee stoppi muutamien vuosien päästä kun se lähentelee lähentelee sellaisia lukuja

nähneet koskaan kyllä koskaan kyllä meidän täytyy sanoa että sitä velkataakkaa on seuraavillakin sukupolvilla maksettavana hallituksen kaikkein isoimmat uudistukset on vietävä maaliin sosiaali ja terveysuudistuksesta sinänsä voidaan sanoa että että meidän meidän tehtävämme on leikata sosiaali ja terveyspalveluiden kasvun kasvun mittaa mutta säästöjä minäkään en sieltä odota aivan ensimmäisten vuosien osalta maakuntauudistuksessa on historiallinen lehti oikeasti saamme suomeen kolmiportaisen hallinnon ja se on hyvä asia tämän vaalikauden aikana isoja uudistuksia on tehty ammatillisen koulutuksen osalta ja nyt tulee lukion uudistus arvoisa puhemies kehysriihen perusturvan paketti on on oikeudenmukainen tietysti voidaan aina sanoa että summat ovat pieniä mutta jakovaraakaan ei ollut tämän enempää koska velaksi elämiselle on löydyttävä loppu siksi tehtiin parannuksia erityisesti pienituloisille ja heikompiosaisille on esitetty kritiikkiä miksi indeksien palauttaminen ei ollut listalla

indeksien palauttaminen olisi tarkoittanut kaikille etuuksiin vain muutaman euron korotuksen kuukaudessa kun nyt kohdennettiin nämä jakovarat erityisesti sinne missä niitä tarvitaan pidän tärkeänä että kun takuueläke nousee aikaisempien päätösten mukaisesti jo neljälläkymmenellä eurolla kuukaudessa pienimmät äitiys isyys vanhempainpäivärahat ja sairauspäivärahat kahdeksallakymmenellä eurolla kuukaudessa niin nämä olivat juuri niitä oikeudenmukaisia ratkaisuja joissa kohdennettiin perusturvaa sinne missä sitä kaikkein eniten tarvitaan lääkekuluja pienennetään alentamalla vuosiomavastuuta ja tämä on juuri juuri oikea kohdennus koulutuksesta nostan ainoastaan toisen asteen oppimateriaalilisän

vähävaraisuusmomentin joka on neljäkymmentäkuusi euroa kuukaudessa josta on tässä salissa hyvin hyvin paljon väännetty miten saadaan toinen aste aidosti ja oikeasti maksuttomaksi ja nyt se kohdennetaan niin että pienituloiset ja ja vähävaraiset perheet saavat erityisesti tämän tuen käyttöön

arvoisa puhemies hallitus ansaitsee kiitokset hyvistä päätöksistä viime viikon kehysriihessä kehyskauden kannalta tärkein päätös oli ehdottomasti se että talouden vahvasta ja laaja alaisesta kasvusta huolimatta hallitus ei sortunut vaalivuosille tuttuun jakovarapopulismiin hallitusohjelmassa pysyttiin hyvä niin samalla helpotettiin tulevien päättäjien asemaa kaksituhattakaksikymmentä luvun isojen taloushaasteiden edessä toiseksi aivan kuten monessa aiemmassa puheenvuorossa on todettu hallitus käytti pienen taloudellisen liikkumavaran vastuullisesti merkittäviä panostuksia tehtiin muun muassa muuntokoulutuksen lisäämiseen jotta yhä useampi työtön suomalainen voisi palata työmarkkinoille lisäksi hyvä uutinen oli se että hallitus panostaa viimeisenä vuotenaan erityisesti ylivelkaantuneiden aseman parantamiseen kaikkia näitä toimia tarvitaan jotta meidän vaatimatonta työllisyysastetta saataisiin lähemmäksi muiden pohjoismaiden tasoa arvoisa puhemies kolmas iso kiitoksen kohde on hallituksen kehysriihessä ottamat rohkeat askeleet suomen uudistamisessa erityisesti iloitsen norminpurussa otetuista isoista ja pienistä askeleista kohti vapaampaa suomea ja siitä erityiskiitos meidän dynaamiselle norminpurkuryhmälle jossa mukana olivat muun muassa edustajat turunen ja ala nissilä yritysten toimintaympäristöä ja työllistämisen edellytyksiä parannetaan nyt poistamalla peruspääomavaatimus osakeyhtiöltä sekä keventämällä yrittäjiä ärsyttävää ärsyttävää lupakorttiviidakkoa pk yritysten työllistämiskynnystä halutaan alentaa irtisanomissuojaa helpottamalla vastaavasti suomalaisten arki helpottuu muun muassa siten että jatkossa ajokortin voi saada jopa kännykkään tai että yleisötapahtumien lupakäytäntöihin on tulossa helpotuksia tämän ohella opiskelun kynnystä madalletaan ylioppilastutkintojen uusimiskertojen rajoitteet poistuvat ja jatkuva opiskelijavalinta tulee mahdolliseksi korkeakouluissa merkittäviä uudistuksia laitetaan vireille myös hallinnon toimintatapojen uudistamisessa niistä keskeisin on päätös aloittaa hallituksen esitysten laatimisohjeen päivitys tässä yhteydessä huomio pitää kiinnittää eusta tulevan sääntelyn kansalliseen soveltamiseen varmuuden vuoksi tehtävästä kansallisesta lisäsääntelystä on päästävä jatkossa eroon arvoisa puhemies roomalaisen filosofi senecan mukaan ihmiset voidaan jakaa kahteen ryhmään niihin jotka kulkevat edellä ja saavat aikaan ja niihin jotka kulkevat jäljessä ja arvostelevat tämä viisaus pätee hyvin myös tänään käytyyn keskusteluun ja koko vaalikauteen nykyinen hallitus on halunnut kulkea edellä ja on saanut paljon hyviä uudistuksia aikaan kun taas erityisesti vasemmisto oppositio on keskittynyt silmien ummistamiseen muuttuvan maailman tarpeilta ja täten vastustanut kaikkea

ainakin aiemmin kannattanut pienten yrittäjien työllistämisen helpottamista henkilöperusteisen irtisanomissuojan sääntöjä rukkaamalla tämäntyyppisiä uudistajia oppositiouudistajia suomi tässä ajassa myös tarvitsee

arvoisa rouva puhemies alkavan kehyskauden ehkä suurin epävarmuustekijä on sote uudistus kun olemme valtiovarainvaliokunnassa kuunnelleet asiantuntijoita talouden näkökulmasta niin kyllä päivä päivältä on kasvanut järkytys siitä minkälaisen pommin kanssa olemme tekemisissä

me olemme saaneet ilmi lähes päivittäin uusia asioita jotka ovat hintalapultaan satoja miljoonia euroja muutama esimerkki työterveyshuollon piirissä on valtava määrä suomalaisia nyt on että heistä merkittävä osa tulee julkisen terveydenhuollon piiriin sote uudistuksen kautta tämän kustannusarviota ei kukaan ole rohjennut arvioida opiskelijaterveydenhuollon puolella on samantapainen tilanne sieltä saattaa tulla jopa satojatuhansia opiskelijoita tietysti he nykyisinkin ovat osittain julkisen terveydenhuollon piirissä mutta mutta saattavat tulla tähän sote järjestelmään ja sitä kautta tuoda sinne arvaamattoman suuren laskun kolmantena ryhmänä ne joilla on yksityinen vakuutus saattavat sen irtisanoa miksi pitää vakuutusta omilla varoillaan jos yhteiskunta tarjoaa saman edun julkisin varoin siitäkin voi tulla erittäin iso lasku tähän järjestelmään it järjestelmän luominen maksaa arvaamattoman paljon tiedämme sen että tällä hetkellä it asiantuntijoista on maassa kova puute ja tässä tarvitaan nopeassa aikataulussa valtava porukka tekemään järjestelmiä eivät he tule ilmaiseksi lisäksi koko järjestelmän luominen on vaikea työmaa ja aiheuttaa ainakin kertatasolla miljardin lisäkustannukset tällaisen arvion olemme kuulleet pitääkö paikkansa tuskin sekään apotti tuli nyt esille sen ongelmat ja ja kustannusvaikutukset edelleen palkkojen harmonisoinnissa on nyt puhuttu jo seitsemästäsadasta miljoonasta eurosta viimeisen tuomioistuinratkaisun myötä sitten on aika heikosti arvioitu ihmisten käyttäytymisen muutoksia sitä tuleeko ylihoitoa joka aiheuttaa kustannuksia ja niin edelleen kaikista näistä ja monesta muusta mainitsematta jättämästäni asiasta johtuu se että että todellakin hallituksella tai oikeastaan seuraavalla hallituksella on sylissään aikamoinen pommi joka saattaa laueta tämän kehyskauden aikana vuoteen kahdessakymmenessäkahdessa mennessä

sote uudistukseen ja maakuntauudistukseen liittyvissä hallituksen esityksissä valinnanvapauksineen ja niin edelleen taitaa olla kaksituhattaviisisataa sivua noissa esityksissä ei ole näitä kustannuksia arvioitu ei ihmisten käyttäytymistä ei näitä mahdollisia muutoksia jotka jotka saattavat tuoda nämä satojen miljoonien ja yhteen laskien miljardien kustannukset miten hallitus on tähän varautunut se aikoo leikkurilla hoitaa hallinnollisilla päätöksillä määrärahakikkailulla että menot eivät saa kasvaa jos näin tapahtuu palveluja on pakko ajaa alas maakunnat ovat konkurssissa välittömästi jos jos tällä tiellä mennään ja hallinnollisin päätöksin edetään tai sitten jätetään ihmiset hoitamatta mikä on perustuslain yhdeksännentoista pykälän vastaista näin ei voida tehdä tämä on suuri kysymys jota todellakin eduskunnan pitäisi kiireesti tarkastella valtiovarainvaliokunta on pyytämässä toivon mukaan lähipäivinä ministeriöltä selkeät laskelmat arviot näistä kustannuksista ja uudistuksen kokonaiskustannuksista hallituksen tulee antaa eduskunnalle perustellut arviot uudistuksen kustannuksista jokaisen uudistuksen kustannuksista ja ennen kaikkea tämän uudistuksen joka on kooltaan historiallisen suuri ja koskettaa koko kansaa koska meidän terveydestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista

se ei saa mennä niin että yksityiset kansainväliset yritykset vievät rahat ja järjestelmä pettää julkisen talouden puolelta

arvoisa puhemies

puolelle puhumaan yleensä puhun tuosta toisesta puhujapöntöstä mutta enää kolme hallituksen edustajaa jäljellä toivottavasti muutkin kuulevat tv kameroiden ja muiden tapojen kautta ja ja tämä toki jää myös pöytäkirjoihin arvoisa puhemies on siis totta että suomen talouskehitys on ollut vahvaa se on ihan totta mutta on aiheellista kysyä kuinka suuri osa tästä on hallituksen ansiota ja tämä on vakava kysymys muun muassa edustajille jotka jotka täällä istuvat mitä tämä hallitus on tällä kaudella oikein tehnyt hallitus on tehnyt muutamia pieniä toimia sitten hallitus on tehnyt kiisteltyjä toimia kuten kikyn

ei mitään joka olisi saanut tämän taloudellisen tilanteen seuraavalle tasolle te olette olleet todella onnekkaita siinä että maailmantalous että maailmantalous on ollut isona apuna kun mietitään kun mietitään suomen talouden kehittymistä te olette olleet hyvin onnekkaita ja ja tämä on auttanut valtavasti suomea on hyvä että se on auttanut suomea mutta mutta kuinka paljon tämä on teidän ansiotanne se on toinen kysymys hyvistä talousluvuista

te olette saaneet hyviä iskulauseita mutta mieleen muistuvat hallituksen toimien sijaan ne suuret uudistukset jotka ovat jääneet tekemättä esimerkiksi perhevapaauudistus yritystukileikkausten epäonnistuminen eli mieleen muistuvat ne uudistukset joita te ette ole saaneet aikaiseksi toki tulee mieleen myös tämä sote uudistus ja sen tilanne jossa te tavoittelette kolmen miljardin säästöjä mutta jossa lopputulos voi

aika monen asiantuntijan mielestä olla niin että se ei tuo säästöjä vaan se voi jopa lisätä menoja itse asiassa nyt kun puhutaan kehysriihestä te olette laittamassa pieniä laastareita esimerkiksi eriarvoisuuden torjuntaan se on hyvä asia mutta ne eivät ole todellakaan riittäviä teidän kaikki toimenne joilla eriarvoisuutta on syvennetty pysyvät subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen leikkaukset peruskouluista ja niin edelleen suomi ansaitsisi paljon parempaa inhimillisempää ja kunnianhimoisempaa talouspolitiikkaa

arvoisa rouva puhemies maamme työllisyystilastoissa on nähtävissä suuria alueellisia eroja ahvenanmaalla työllisyysaste on yli kahdeksankymmentä prosenttia myös pohjanmaalla työllisyysaste on korkea seitsemänkymmentäviisi prosenttia kun taas vastaava luku koko maassa on keskimäärin seitsemänkymmentä prosenttia

arvoisa puhemies täällä on jo pitkään käyty keskustelua hallituksen kehysriihen tuloksista ja sen takia keskitynkin tässä maatalouteen ja sitten vähän eduskunnan työtapoihin tai työskentelyyn täällä

onko mahdollista vielä löytää viljelijöille vastaantuloa koska se olisi todella tarpeen toivottavasti nyt alkava kevät on sääolosuhteiltaan parempi että päästäisiin kunnon kasvun alkuun arvoisa puhemies pääministeri sipilän hallitus on kyennyt päätöksillään tasapainottamaan valtiontalouden vaikka tehdyt päätökset ovat olleet kovia

nyt niitä päätöksiä on kyetty pahimpien epäkohtien osalta korjaamaan tässä kehysriihessä työtä tarvitaan vielä jatkossakin oikeudenmukaisuus heikommista huolehtiminen mittaa koko hyvinvointiyhteiskuntamme toimintakykyä tässä yhteydessä haluan muistuttaa että viikonlopun kierroksilla tuolla maakunnassa tuli nimittäin selkeää palautetta eduskunnan keskustelukulttuurista liian moni sanoi minulle että en enää katso kyselytunteja enkä muutenkaan katso politiikkaa koska tuntuu siltä että täällä liian paljon riidellään siksi toivon että me kunnioittaisimme toinen toisiamme debateissa ja puheenvuoroissamme koska se puolestaan mittaa omaa arvovaltaamme kansalaisten ja äänestäjien silmissä meiltä poliitikoilta odotetaan ei toistemme sättimistä vaan asiaperusteista ja rakentavaa yhteistyötä tavoitteena edistää yhdessä tehden suomen kansalaisten parasta oppositiokin voi isänmaatamme rakentaa antamalla rakentavaa kritiikkiä hallituksen esityksiin mutta sen sijaan se että kaikki ammutaan alas ei ole sitä mikä on oikein kansalaisille on tullut sellainen kuva että nyt kaikki mitä hallitus on tehnyt on opposition silmissä kaikkea muuta kuin hyväksyttävää tämä tapa vie opposition toiminnalta uskottavuuden sitä kannattaa miettiä oma vaihtoehto hallituksen politiikalle onkin oppositiolle paras tapa haastaa hallitusta suosittelen että meistä jokainen hakee rakentavan keskustelukulttuurin eväät kansanvallan uskottavuuden lisäämiseksi koska tämän talon arvostuksesta riippuu suoraan se miten kansalaiset vaaleihin lähtevät siitä meillä kaikilla on yhteinen vastuu kiitoksia

arvoisa puhemies

yllätyksiä tarjonnut valitettavasti hallituksen rikkaita suosiva eu ja maahanmuuttomyönteinen politiikan linja sai jatkoa sen sijaan tavalliset työssä käyvät ja köyhät kansalaiset eivät kehysriihen päätöksistä paljoa kostuneet hallituksen julkisen talouden suunnitelmassa nähdään väestön ikärakenne uhkana ja ja todetaan talouden kasvun jäävän tuottavuuden kasvun varaan muun muassa tästä johtuen hallitus ei usko että nykyisen lainsäädännön mukaiset kansalaiselle tarjottavat palvelut ja etuudet olisivat enää mahdollisia pitkällä aikavälillä näin oikeisto hallituksemme perustelee säästötoimiaan turhaa joukkojen on lähteä kentälle jos on jo ennen alkuvihellystä liikenteessä tappiomielialalla ymmärrän ettei mahdottomia sovi kuvitella ja pilvilinnoissa leijailla mutta on tehtävä sellaisia päätöksiä jotka mahdollistavat pitkällä tähtäimellä mahdollisimman monelle suomalaiselle mahdollisimman hyvän elämänlaadun oikeudenmukaisempaa politiikkaa haluaisin hallituksen säästöt vaikuttavat kipeästi monen suomalaisen arkeen hallitus näkee hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen rahoittamisen riskit suurena uhkakuvana mutta sen sijaan euroopan unionin mukana kasvavia talousvastuita vähätellään en voi ymmärtää tätä yksisilmäistä eu myönteisyyttä jossa uhat ja riskit halutaan lakaista vähin äänin maton alle hallitus hallitus harjoittaa ylipäätänsä melko löysää ja vastuutonta maahanmuuttopolitiikkaa turvapaikanhakijoihin liittyvät menot ovat valtavat ja monia välillisiä kustannuksia on miltei mahdoton arvioida lisäksi hallitsemattomasta maahanmuutosta seuraa yhteiskunnallisia ongelmia ja tämä pitää ottaa todella vakavasti peräänkuulutamme kehysvaihtoehdossamme me perussuomalaiset tehokkaampaa palautusjärjestelmää maahanmuuttajille jotka ovat saaneet kielteisen päätöksen ja myös kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden talteenottoa kun he ovat vaaraksi yhteiskunnalle perussuomalaiset puolustavat suomalaista työtä ja yrittäjyyttä olemme erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten asialla koska ne muodostavat pohjan talouskasvulle ja ja luovat työpaikkoja meillä ei ole varaa kampittaa aloittelevia yrityksiä byrokratialla ja verotuksella sillä täältä valuu jo nyt liikaa liiketoimintaa viron suuntaan esitämme kehysvaihtoehtomme työllisyys ja yrittäjyyspaketissa muun muassa arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nostoa ja viron yhteisöveromallin kokeilua sekä kannatamme parannuksia yrittäjien työttömyysturvaan vastustamme työmatkakustannusten kasvattamista esimerkiksi haittaverolla työvoiman liikkuvuus on tärkeä asia autoiluun liittyvät kustannukset voivat hankaloittaa osaajien rekrytointia esimerkiksi uudenkaupungin autotehtaan tapauksessa arvoisa puhemies kannatamme kehysvaihtoehdossamme lisäksi kansaneläkeindeksiin sidottujen tukien indeksikorotusta eläkeläisten verotuksen keventämistä omaishoidon tuen verovapautta ja lääkekorvausten omavastuun poistamista pienituloisilta myös rintamaveteraanien ja sotainvalidien tulisi olla samalla viivalla kuntoutuksen ja korvausten osalta nyt on korkea aika huomioida meidän sotiemme veteraanit heitä on enää yksitoistatuhatta me emme voi odottaa seuraavaa lisätalousarvioaloitetta joka antaisi lisää sotiemme sotiemme veteraaneille rahaa he eivät voi odottaa enää yhtään ylimääräistä päivää eivätkä seuraavaa kehysriihtä kannatamme kehysvaihtoehdossamme monia erittäin hyviä asioita jotka koskevat ikäihmisiä mutta myös nuorten syrjäytyminen on vakava asia ja sen ehkäisyyn pitää panostaa nuorten hyvinvointiin on satsattava sillä heissä on suomen tulevaisuus syrjäytyminen tulee yhteiskunnalle kalliiksi myös muutenkin kuin rahassa mitattuna kehysvaihtoehdossa nostimme esille nollatoleranssin koulukiusaamiseen ja nuorten mielenterveyspalveluihin panostamisen keinoina ennaltaehkäistä syrjäytymistä arvoisa puhemies aivan lopuksi perussuomalaiset ajavat inhimillistä ja oikeudenmukaista politiikkaa toivotaan että hallituskin ajaisi kiitos

arvoisa rouva puhemies pitkään olen miettinyt mitkä olisivat ne kaksi asiaa jos hyvä haltija antaisi minulle voimaa ratkaista ne silloin tulee mieleen tietysti koko kansakunnan menestyminen olen päätynyt siihen että ensimmäinen jonka ratkaisisin olisi rakenteellisten ongelmien siltä osin kasvua heikentävä vaikutus joka koskee verotuksen vinouttavaa vaikutusta koko siihen pääomaan joka suomessa on käytettävissä listaamattomat yhtiöt joita ovat käytännöllisti katsoen kaikki osakeyhtiöt ovat jotka palkkaavat lisää työvoimaa ja joista tulee seuraavan vuosisadan menestystarinoita useimmista parhaimmista pörssiyhtiöitä ja niistä parhaista varmasti kansainvälisesti menestyviä nykyinen listaamattoman yhtiön verokohtelu kaksinkertaistuu siinä vaiheessa kun yhtiön nettovarallisuuden kahdeksan prosentin yli jaetaan osinkoa tai sitten osingonsaajan kohdalla yritetään saada viidenkymmenentuhannen vuotuinen määrä tämä tarkoittaa että siinä vaiheessa verotus kaksinkertaistuu jos sitä katsotaan omistajan kannalta ja käytännössä kaikki omistajat ryhtyvät miettimään siinä kun pääomaa on irrotettavissa yhtiöstä kannattaako panna yhtiöön lisää vai kannattaako käyttää pääoma johonkin muuhun kun tämä osinkojen verotus on progressiivista samaan aikaan esimerkiksi kiinteistötuottojen verotus on lineaarista ja kiinteistöjen ostossa voidaan käyttää kiinteistöjä vakuusarvona jolloin pääomaa suhteessa listaamattomaan yhtiöön tarvitaan tuntuvasti vähemmän tämä kiinteistön tuotto omalle pääomalle ylittää pääsääntöisesti kymmenen prosenttia siis yli sen kahdeksan prosentin jonka verottaja sallii yksinkertaisella verotuksella nostettavaksi tämä johtaa siihen että pääomat eivät kasva listaamattomissa yhtiöissä sitä vauhtia kuin olisi suotavaa vaan kiinteistömarkkinoilla tällä hetkellä yksiöiden hintataso johtuu osittain siitä että pääomaa hakeutuu paremmin tuottaviin asuntosijoituksiin sitten tukee vielä valtion asuntopolitiikan vuokratukijärjestelmä tämä on vakava virhe pääomaa tarvitaan jotta kasvua saadaan jokainen uusi työntekijä käytännössä vaatii enemmän pääomaa kuin vanha jotta tuottavuutta voidaan ylläpitää tarvitaan parempia koneita parempaa koulutusta et cetera ja niin edespäin viro kilpailijamaamme on ratkaissut verotuksen toisella tavalla siellä lähdetään siitä että yritys saa pitää voittonsa jos eivät myöskään osakkaat ota sieltä osinkoja käytännössä tämä tarkoittaa paljon nopeampaa kasvumahdollisuutta paljon parempaa rahamarkkinatilannetta eli ulkopuolinen rahoittaja antaa koska omavaraisuus on paljon parempi ja todellisuudessa myös valtio ottaa sillä riskillä joka siitä että se saisi osinkotuottoja vastaavan verosumman riskin kantaakseen osittain tämä kasvuvauhti jos sen laskee kymmeneltä vuodelta verrattuna suomalaiseen verotukseen on merkittävästi nopeampi täällä muistaakseni edustaja kari viittasi tähän viron veromalliin se on hyvä signaali siitä että sitä ei ole kokonaan unohdettu kansainvälinen kehitys menee koko ajan siihen suuntaan että yhtiöstä otettu yhtiövero kevenee sen takia että yhtiöihin saataisiin enemmän omaa pääomaa ja enemmän ja kasvua viron veromalli kannattaisi ottaa vakavasti pohdittavaksi mutta nämä asianosaiset jotka suomessa valmistelevat vetoavat hyvin useasti siihen että valtio ei saisi mitään valtion kannalta ansiotulosta saatu verotus on myös siinä tapauksessa turvaava valtiolle että yhtiö tekee negatiivista tulosta eli ei maksa lainkaan yhtiöveroa sitä paitsi ansiotuloista syntyvä verokohtaanto tulee heti eikä puolentoista vuoden päästä kuten osinkotuloja vastaava verosumma suomi on jäänyt jälkeen tässä tätä varmaan yritettiin kehysriihessä mutta rahkeet eivät oikein tainneet riittää toinen asia tältä hyvältä haltijalta toivoisin olisi että vihdoinkin suomen työmarkkinat tehtäisiin elastisemmiksi jotta nuoret pääsisivät töihin voisivat näyttää omaa osaamistaan ja saada siten elämästä kiinni täällä on viitattu aina syntyvyyteen asti ilman työtä ei synny kyllä samassa määrin menestystä ja suomessa ilmeisesti tämä yleissitovuus ja työehtosopimusten yhteisvaikutus on niin suuri että kymmenellä prosentilla koko työvoimasta on vaikeuksia silloin tällöin tai pysyvästi päästä työmarkkinoihin kiinni

arvoisa puhemies ensinnäkin haluan kiittää edustaja anttilaa keskustelukulttuuriamme koskevasta viestistä minä olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan mutta mutta tietysti viestin tuominen vain opposition edustajille ei minusta ollut oikein koska minun mielestäni jokaisen meistä olimmepa oppositiossa hallituksessa jokaisen kansanedustajan on syytä katsoa peiliin asioista voidaan olla hyvin napakastikin eri mieltä ja siitä huolimatta voimme kunnioittaa toinen toisiamme ja toinen toistemme ajatuksia mutta nyt sitten tämän päivän teemaan ja omasta mielestäni asialliseen kritiikkiin hallitukselle tämän hallituksen keskeisiä tavoitteita ovat koko hallituskauden olleet kaiken mahdollisen yksityistäminen ja toimintojen markkinaehtoistaminen ja palkansaajien ja palkansaajajärjestöjen aseman heikentäminen ja tämä näkyy mielestäni hallituksen viimeisimmässä kehysriihen tuotoksessa valitettavasti hallituspolitiikka on johtanut myös eriarvoistumisen kasvuun se näkyy erityisesti työn ulkopuolella olevien elämäntilanteen vaikeutumisena työttömät ja eläkeläiset tuntuvat erityisesti olevan hallituksen hampaissa kasvu ei tunnu kuuluvan ainakaan heille työttömiä rankaisevan aktiivimallin korjaustoimenpiteet eivät poista mallissa olevaa perusongelmaa turvaa leikataan jatkossakin niiltä joille ei toimia tai töitä tosiasiallisesti ole olemassa aktiivisuuteen hyväksyttävien koulutusten laajentamiset ja te toimistojen resurssilisäykset eivät tule muuttamaan sitä asiaa että kaikkein eniten henkilökohtaista tukea ohjausta ja rinnalla kulkemista tarvitsevat pitkään työttömänä olleet jäävät työn ja palvelujen ulkopuolelle ja heille sitten kohdistuu sanktioita

ovat mitättömiä toimia hallituskaudella tehtyjen leikkausten ja indeksijäädytysten rinnalla nyt kun taloudessa menee hyvin vähintä mitä hallitus olisi voinut tehdä on vuodenvaihteessa tehtyjen perusturvan indeksijäädytysten kompensoiminen ja ensi vuodelle suunnitelluista indeksijäädytyksistä luopuminen suomen sosiaali ja terveys ryn laskelmien mukaan tämä olisi maksanut kaksisataa miljoonaa euroa hallituksen mielestä kasvu ei kuitenkaan kuulu kaikille ainakaan työelämän ulkopuolella oleville kaikki siis myös hallitus ovat nyt viime aikoina huolissaan pienestä syntyvyydestä totta on että se haastaa hyvinvointiyhteiskunnan huoltosuhdetta ja kantokykyä lasten saaminen ja perheen perustaminen on aina ihmisen oma valinta mutta siitä huolimatta meidän on uskallettava kysyä onko suomalaisessa yhteiskunnassa joitakin tekijöitä jotka saavat nuoret aikuiset epäröimään lasten hankkimista

onko järkevää perustaa perhettä näin epävarmaan tilanteeseen ja lisäksi eun perusoikeuskirjan artikla kaksikymmentäyksi artikla kaksikymmentäyksi kieltää ikäsyrjinnän joten olen miettinyt sitä onko kolmenkymmenen vuoden ikäraja hallituksen esityksessä syrjivä lopuksi arvoisa puhemies ei varhaiskasvatukseen suunnattu kymmenen miljoonan euron tasa arvoraha eikä edes huomenna keskusteluun tuleva uusi varhaiskasvatuslaki poista niitä vakavia ongelmia varhaiskasvatuksen laadussa joita tämän hallituksen säästöt ovat sinne aiheuttaneet olisin kyllä toivonut ja odottanut että edes tämän virheen hallitus olisi voinut korjata varhaiskasvatus on tulevaisuuden investointi mutta vain laadukas varhaiskasvatus on sitä liian suuret ryhmäkoot ja varhaiskasvatuksen eriarvoistuminen ovat yksi vakavimmista tämän hallituksen tekemistä virheistä joiden seurauksia joudutaan korjaamaan ja maksamaankin pitkälle tulevaisuuteen huomenna keskusteluun tuleva lakiuudistus ei laatua voi turvata jos ryhmäkoot ovat liian suuria tai jos varhaiskasvatuksen laajuus riippuu vanhempien työmarkkina asemasta kiitos

arvoisa

tässä kommentoin lyhyesti käytyä keskustelua edustaja mäkisalo ropponen tässä puhui edellä te olette tulevaisuusvaliokunnassa siellä meille sanotaan että maailma muuttuu seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana enemmän kuin se muuttui edellisen kahdensadan vuoden aikana näissä teidän puheissanne jää tämä huomioimatta että maailma nyt muuttuu työ muuttuu me elämme aika paljon muuttuvassa maailmassa sellainen retoriikka hallitusta miksi ei tätä ja tätä tehdä ja unohtuu suuri kuva ei kovin pitkälle tässä keskustelussa vie todella talouden suuri kuva on se että suomi oli tämän vaalikauden alussa menossa jatkuvien leikkausten tielle talous näivettyi vuodesta vuoteen eli talouskasvu pieneni jos sitä tietä olisi jatkettu jatkuvien leikkausten tie vähän kreikan tie sen takia me tarvitsimme nopeasti hyvän käänteen suuri kuva on se että se käänne on ollut nopeampi kuin voitiin ajatella nyt kysytään vaikuttaako hallituksen toiminta siihen vaiko ei se ei ehkä ole kaikkein tärkein kysymys mutta totta kai se vaikuttaa mennään kysymään suomen pankin asiantuntijoilta onko kilpailukykysopimuksella ollut myönteistä vaikutusta totta kai sillä on ollut myönteinen vaikutus

talouden ja työllisyyden kasvuun saamaan julkisen velkaantumisen taittumaan edistämään biotaloutta toteuttamaan sote ja maakuntauudistuksia ja ottamaan käyttöön näitä uusia toimintatapoja kuten byrokratian purkamista digitalisaatiota ja niin edelleen tämän ohjelman hyvin määrätietoinen toteuttaminen on on luonut tulosta se on ollut ollut tärkeätä totta kai kai myöskin se mikä maailmalla tapahtuu aina aina suomen talouteen vaikuttaa erityisen tärkeätä on että meidän vientimme on lähtenyt vetämään suomi on erittäin vientivetoinen maa me emme nouse itseämme hiuksista ylös vetämällä vaan totta kai tarvitaan kilpailukykyä ja näitä muutoksia työmarkkinoilla kun nuoret miehet syrjäytyvät ehkä asumaan täällä helsingissä pahimmillaan sinne sijoittajan kahdenkymmenen neliön kämppään ja syrjäytyvät koko elämästä se on heidän kannaltaan erittäin huono asia siitä ei hyödy kukaan muu kuin se sijoittaja joka saa asumistukea valutettua itselleen minusta on erittäin tärkeätä että ihmisille nuorille miehille saadaan työtä ja sillä tavalla heidät tähän elämän syrjään kiinni todella paitsi nyt voimakasta tavallaan me teemme aika mahdottomasta mahdollisen suomessa saavutamme tämän työllisyysasteen vielä runsas vuosi sitten täällä kritisoitiin että hallituksen työllisyys ja taloustavoitteet ovat epärealistisia se oli oppositiolta kuultu lause eivät ne ole olleet epärealistisia ne todella todella tavoitetaan tulee se työpaikkaa saadaan julkistalous hyvälle uralle huomionarvoista on myöskin se että kokonaisveroaste kääntyy selkeästi laskuun yksi virhe mikä viime vaalikaudella tehtiin oli se että kun ei pystytty säästämään niin verotusta meillä kiristettiin tässä keskustelua jos kommentoin niin vaalien allahan kaikilla puolueilla oli omat säästölistansa sosiaalidemokraattisella puolueellakin oli kolmen miljardin säästölista mihin se yhtäkkiä hävisi yhdessä yössä se hävisi talouspolitiikan linja ei tarvinnutkaan enää mukamas säästää eihän tämä ole uskottavaa ja nämä vaihtoehtobudjetit mitä täällä eduskunnassa on ollut eivät nekään ole uskottavia olleet siellä on verotuksen kiristämistä joka vuosi käydään suomen pankin ja sitran kupilla kertaluonteista tuloa hakemassa eihän se ole uskottavaa tässä minä antaisin oppositiolle haasteen on erittäin tärkeätä että kun toimintaympäristö konteksti muuttuu niin toimintamallin ja ja tämän konseptin pitää muuttua eihän muuten tässä maailmassa jos sanotaan joka paikkaan ei päästä eteenpäin kun minä kuuntelen edustaja li anderssonia joskus tulee mieleen se kun katselin ohjelman venezuelan taloudesta vähän nyt kärjistän kun siellä elettiin yli varojen sosialistisessa systeemissä tänä päivänä koko yhteiskunta on romahtanut kahdeksankymmentä prosenttia ihmisistä elää köyhyysrajan alla pahimmillaan juuri tämä yli johtaa ihmisten kannalta täysin kohtuuttomaan tilanteeseen vihreiden osalta tietenkin on ongelma se että kun puhutaan kestävästä kehityksestä niin he eivät kuitenkaan sitten ole valmiita säästämään jos me säästämme valtiontaloudessa meidän on pakko säästää kahdessa suurimmassa pääluokassa jos sanotaan ettei koulutuksesta voi ollenkaan säästää eihän se ole rehellistä puhetta eikä ole samaan aikaan rehellistä puhetta puhua kestävästä kehityksestä kun ei olla valmiita tekemään välttämättömiä uudistuksia ja puhemies vielä lopuksi totean että tämä normienpurkuharjoitus mihin edustaja wallinheimo viittasi mitä olemme hallitusryhmissä tehneet myöskin oman listamme sinne on tuottanut nyt hyvää tulosta kerrankin suomessa aina on puhuttu että puretaan byrokra tiaa kerrankin sitä todella tehdään ja saadaan tässäkin tuloksia aikaan

puhemies hyvä että edustaja ala nissilä nosti esille tulevaisuusvaliokunnan koska tulevaisuusvaliokunnassa asiantuntijat ovat erityisesti korostaneet suuressa muutoksessa eläminen ja siitä selviytyminen edellyttävät panostuksia koulutukseen tieteeseen tutkimukseen ja kehittämis ja innovaatiotoimintaan juuri näistä asioista hallitus on säästänyt ja säästää edelleen esimerkiksi koulutuksen indeksijäädytykset jatkuvat ja näin vaikeutetaan laadukkaan koulutuksen toteutusta koulutukseen kohdennetut säästöt syövät tulevaisuuden osaamista ja sitä kautta koko tämän yhteiskunnan kasvupotentiaalia ja tästä pitää olla todella huolissaan

arvoisa puhemies edustaja ala nissilä tässä arvosteli opposition vaihtoehtobudjetteja tässä on nyt kyllä hyvä muistuttaa keskustan vaihtoehtobudjetista silloin kun se oli oppositiossa sehän rahoitti kaikki hyvät hankkeensa yhdellä ainoalla tulonlähteellä

kohdan listan siitä miten siitä voisi saada murto osan siitä mitä keskusta lupasi kun te nyt kerran olette hallituksessa niin miksi ihmeessä te ette nyt sitä lupaustanne toteuta ja nyhdä sitä yli puolta miljardia euroa harmaan talouden vastaisesta taistelusta jollakin tavalla teidänkin nyt tulisi vastata omaan huutoonne saatikka sitten kun oppositiojohtaja sipilä lupasi että veroparatiisit suljetaan eipä ole paljon näkynyt tästäkään merkkejä

kiitoksia vastauspuheenvuoroista edustaja mäkisalo ropposelle totean sen että kyllä viime vaalikaudella säästettiin koulutuksesta niin kuin tiedämme me olimme siinä tilanteessa että valtio velkaantui viisi viiva kuusi miljardia vuodessa sehän tarkoittaa sitä että kun meillä syntyy enää se viisikymmentätuhatta lasta niin me otimme velkaa satatuhatta euroa per syntyvä lapsi sellaisen velkakirjan me laitoimme mukaan jo siihen äitiyspakkaukseen eihän näin voida tehdä sen takia on ollut tärkeätä että on luotu vakautta ja saatu saatu talous tasapainoon nythän me voimme vähän panostaa koulutukseen mikä todella on tärkeä asia sosiaalidemokraateilla nämä miljardit heittävät nyt minä katsoin että teillä on tämmöinen yleistukimalli esitetty

miljardia lisää eli se ei siinä mielessä ollut kovin kovin tasapainoinen esitys mutta siitä voimme edustaja harakan kanssa kyllä tietenkin keskustella ihan erikseenkin luulen että siitä olisi ihan seminaarin paikka

arvoisa puhemies tässä salissa on tänään käyty ja käydään edelleenkin keskustelua talouden kehityksestä näyttäisi olevan kuitenkin oppositiolle näytelmä jossa vuorosanat on kirjoitettu valmiiksi tutustumatta lainkaan tehtyihin päätöksiin palautan mieleen joitain asioita mitä sovittiin kehysriihessä siinä ei sorruttu jakovarapopulismiin vaan vastuullinen talouslinja voitti julkinen talous on kohentunut sopeutusten ja kasvun myötä vahvana jatkuva talouskasvu lisää työvoiman kysyntää ja työllisyys kasvaa nopeammin kuin vuosiin oppositio on kritisoinut myös ettei hallitus ole vähentänyt eriarvoisuutta eikä pitänyt huolta heikommista näitä puheita ihmettelen sillä hallitus on nimenomaan näihin asioihin kiinnittänyt huomiota ja tehnyt ratkaisuja jotka parantavat näiden ryhmien asemaa mutta voidaankin sanoa että teot ratkaisevat eivät puheet

sairauspäivärahaa nostettiin myöskin kuntoutusrahaa nostettiin vanhempainrahaa ja erityishoitorahaa nostetaan täsmätoimet indeksikorotusten sijaan kohdentavat varoja nimenomaan niille jotka sitä eniten tarvitsevat kehysriihessä tehtiin lapsen koulupolkua vahvistavia ja syrjäytymistä ehkäiseviä monia uudistuksia ensinnäkin varhaiskasvatuksen maksuja on jo aikaisemmin tällä hallituskaudella laskettu ja sovittiin kehysriihessä tasa arvon tukemisesta uudella kymmenen miljoonan euron tasa arvorahalla rahoitus kohdistetaan haastaville alueille ja sen turvin voidaan esimerkiksi pienentää ryhmäkokoja lisäksi viisi vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu jatkuu ja laajenee ja tämä on senkin puolesta että saadaan kaikki lapset tasa arvoiseen asemaan olen todella tyytyväinen myös siihen että saatiin päätös kielenopetuksen varhaistamisesta kaikille ekaluokkalaisille tämä on myöskin yksi askel siihen että saadaan koulutuksellinen tasa arvo ympäri maata suomi on kansainvälinen yhteiskunta ja pystyäksemme kehittämään yhteistyötämme ja pienen maan kilpailuedellytyksiä tarvitsemme vahvaa kielipääomaa ja se on samalla lapselle tie ja mahdollisuus olla tasa arvoisesti mukana ja osana

saatiin uudistuksia vihreät ovat kuvailleet koulutusuudistuksia ja ja työllisyystoimia laastariksi avohaavan päälle mutta voin vakuuttaa teille kaikille että hallitus on diagnosoinut nämä oireet ja varannut niihin juuri oikeat täsmätoimenpiteet mutta näyttää kuitenkin siltä että vihreät laastaroivat omaa kannatustaan toistelemalla samoja leväperäisiä puheitaan olisiko siis jo vihreidenkin aika myöntää että koko koulutuspolku on uudistettu aina varhaiskasvatuksesta ylempään korkeakoulutukseen asti tyytymättömyys on kunnianhimon sytyke meidän ei tule kuitenkaan tyytyä saavutettuihin tavoitteisiin taloudenhoitoa pitää jatkaa myös tulevaisuudessa ja työllisyysaste tulee saada lähivuosien aikana seitsemänkymmenenviiden prosentin tasolle rakenteelliset ongelmat eivät ole poistuneet mutta niihin pyritään vastaamaan uudistamalla perusteellisesti rakenteita sote uudistus etenee tänä keväänä eduskunnassa ja sosiaaliturvan uudistuksesta näyttää myös löytyvän yhteisymmärrys kun demaritkin ovat päässeet samoille linjoille kokoomuksen kanssa myös perhevapaauudistus ja paikallisen sopimisen lisääminen ovat tulevaisuuden välttämättömiä uudistuksia kunnianhimon ei tule sammua koskaan koska on kyse yhteiskuntamme uudistamisesta

arvoisa puhemies vakava viestini suomen eduskunnalle on suomi elää hyvinvointivaltion alisuoriutumisen aikaa emme riittävästi onnistu nostamaan heikossa asemassa olevia lapsia ja nuoria hyvinvoinnin ja sosiaalisen nousun kärryille tästä kärsivät kaikki näin kirjoitti meille lapsiasiavaltuutettu kurttila noin kuukausi sitten kun saimme lapsiasiavaltuutetun kertomuksen no tähän alisuoriutumisen tilaan kannattaa ottaa perspektiiviä ja sisältöä keskeisissä rooleissahan tässä yhteydessä ovat koulutus ja näen että peruskoulu samoin varhaiskasvatus tarvitsee sekä uudistumista että lisää resursseja jotta se kykenee tukemaan varsinkin heikoimmista lähtökohdista tulevien lasten kehitystä arvoisa puhemies suomessa on nyt käynnissä vilkas keskustelu oppivelvollisuusiän nostosta sosiaalidemokraatit ovat ajaneet asiaa jo pitkään viimeisen vuoden kahden aikana olemme alkaneet saamaan tukea voimakkaasti johtavilta talousasiantuntijoilta ja tutkijoilta laajassa koulutuspoliittisessa kannanotossa reilu viikko sitten myös opettajien ammattijärjestö asettui tukemaan oppivelvollisuusiän nostoa

oppivelvollisuusiän laajentamiseen kielteisesti suhtautuvat toteavat että tällainen kaavamainen yleinen pidentäminen ei ole hyvästä vaan pitäisi keskittyä oppimisympäristöihin ja pedagogiikan kehittämiseen näin on pyritty jo tekemään mutta sekään ei riitä erilaisia täsmätoimia on kokeiltu ja kehitetty jo vuosikymmeniä tästä kaikesta huolimatta ikäluokasta lähes kymmenentuhatta nuorta eli viisitoista prosenttia jää pelkän peruskoulun varaan näin ei voida jatkaa suomessa on oppivelvollisuuden yläikäraja joka lopettaa eniten tukea tarvitsevien lasten tukemisen kaksi vuotta ennen kuin he ovat saavuttaneet lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisen lapsuuden ylärajan professori roope uusitalon johtaman talouspolitiikan arviointineuvoston tammikuussa julkaistussa raportissa esitetään että koko ikäluokan tulee suorittaa toisen asteen tutkinto arviointineuvoston mukaan iän nosto kahdeksaantoista vuoteen nostaisi merkittävästi toisen asteen tutkinnon suorittavien osuutta ja tämä tuottaisi merkittävää hyötyä nuorten työllistymiselle ja tuloille se se olisi hyvin kohdentuva ja kustannustehokas tapa parantaa koulutuksen ulkopuolelle jäävien nuorten työmarkkina asemaa arvoisa puhemies myös kansainväliset tutkimukset tukevat oppivelvollisuusiän noston positiivisia vaikutuksia vielä lisäksi arviointineuvosto on arvioinut ja laskenut tämän noston tuottavan pitkällä aikavälillä noin sadanneljänkymmenen miljoonan euron fiskaalisen hyödyn uudistus olisi vähintään kustannusneutraali vaikka siihen sisältyisi myös mittavia panostuksia opinto ohjaukseen ja erityisopetukseen haluan korostaa että tämä muutos vaatii rinnalleen myös peruskoulun erityisesti yläkoulun kehittämistä tältä osin olisin kommentoinut myönteisesti edustaja multalan kokoomuksesta käyttämää puheenvuoroa kun hän nosti peruskoulun esille siis ei ole mikään simsalabim että vain oppivelvollisuusikää nostamalla päästään hyviin tuloksiin pitää myöskin peruskoulua kehittää tämän oppivelvollisuusiän noston tärkein viesti on se että nuoren paikka on koulussa työpajassa oppisopimuskoulutuksessa nykyisessä järjestelmässä viisitoista viiva kuusitoista vuotias lapsi korostan lapsi voi valita itsensä ulos koulutuksesta se ei ole lapsen edun mukaista ja sen takia haluan

oppivelvollisuusiän korotuksen merkitystä pinnallisen uudistamispuheen sijaan kaipaamme nyt isoja uudistuksia jotka vaikuttavat vuosien ja vuosikymmenten päähän

arvoisa rouva puhemies aivan aluksi haluan kiittää hallitusta kehysriihen rangaistusten kiristämisen paketista paketti sisältää oikeansuuntaisia toimenpiteitä rangaistustasojen saattamiseksi paremmin vastaamaan kansalaisen oikeudentajua tätä ovat myös perussuomalaiset ajaneet ja vaatineet erityisen merkittävä on esitys sakkojen muuntorangaistuksen palauttamisesta vuonna kaksituhattakahdeksan tehtiin suuri virhe kun muuntorangaistus poliisin kirjoittamista sakoista poistettiin käytännössä tämä mahdollisti sarjanäpistelijöille vapaat kädet ilman seuraamuksia röyhkeimmät rikolliset olivat jopa repineet saamansa sakot mielenosoituksellisesti poliisin edessä kauppiaiden kertomukset ovat olleet karua kuunneltavaa pahimmillaan sama henkilö on jäänyt jopa kolme kertaa kiinni näpistelystä yhden päivän aikana samassa kaupassa kaupan alalle on arvioiden mukaan aiheutunut myymälävarkauksista jopa puolen miljardin euron tappiot vuosittain samoin haluan kiitellä hallitusta myös seksuaalirikosten rangaistustason tiukennuksista perussuomalaiset ovat vaatineet kovempia rangaistuksia lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista jälleen periaate on oikein vaikka toteutuksessa olisin ankarampi on oikein että lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä annettavaa enimmäisrangaistusta nostetaan neljästä kuuteen vuoteen enemmän merkitystä olisi kuitenkin sillä että vastaavasti myös vähimmäisrangaistusta nostettaisiin näin ankarammat ankarammat tuomiot siirtyisivät myös käytäntöön riskinä on että tuomioistuimet tulevat jatkossa käyttämään lähinnä asteikon alapäätä niin kuin tälläkin hetkellä arvoisa puhemies kehysriihessä olisi ollut tekemisen paikka nimittäin turvapaikanhakupolitiikassa nyt kasvavien kustannusten edessä edessä levitellään käsiä ja samalla turvallisuusnäkökohdat ovat jääneet retuperälle perussuomalaiset ovat vaatineet kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden säilöönottoa sekä palautuskeskuksia palautuskeskuksista ei olisi tarkoitus rakentaa vankilamaisia ympäristöjä piikkilanka aitoineen kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat olisivat aina vapaita poistumaan ja palaamaan kotimaihinsa kustannuksia tästä syntyisi mutta maksaahan heidän olemisensa ja elämisensä täällä nytkin jo jotain hallituksen esittämiä hintalappuja mitä se tulisi kustantamaan on kyllä mielestäni liioiteltu mutta jos tällä toimenpiteellä saataisiin turvapaikanhakijoiden rikollisuutta estettyä tai edes yksi terrori isku ehkäistyä olisi se panostuksensa arvoinen kesällä turussa terrori iskussa menetettyjä henkiä ei voi saada takaisin mutta uudet surunäytelmät on kyettävä estämään arvoisa puhemies viimeisenä olisin tuonut esiin vielä yhden toimenpiteen johon olisin toivonut hallituksen tarttuneen toimenpiteen olisi oikeusturvan parantamisen lisäksi myös kansantaloudellinen vaikutus puhun vakuutuslääkärijärjestelmän muuttamisesta tällä hetkellä vakuutusyhtiöillä on viimeinen sana työkyvyttömyyskorvausten päättämisessä hoitavien lääkärien lausunnoista huolimatta jos vakuutusyhtiö väistää velvollisuutensa vakuutuskorvauksissa lankeavat vakuutusten hoidon ja kuntoutuksen aiheuttamat kustannukset yhteiskunnalle selvitystyöryhmiä on ollut ja mennyt viime vaalikaudella tehtiin lähinnä kosmeettisia muutoksia järjestelmän läpinäkyvyyteen tällä kaudella tulisi olla rohkeutta puuttua vakuutuslääkärijärjestelmän kaikkein kiistanalaisimpiin seikkoihin niitä ovat vakuutuslääkärien mahdollisuus kiistää vammojen syy yhteydet sekä valitusprosessien liian pitkä jopa kymmenien vuosien kesto puuttumalla näihin saisimme suomea siirrettyä taas pykälän oikeudenmukaisempaan mutta myös taloudellisesti kestävämpään

arvoisa puhemies

on saatu paljon hyvää aikaan talouskasvu työttömyyden aleneminen ja normien purku ovat kaikki seurausta hallituksen johdonmukaisesta politiikasta joka on tehnyt tästä maasta kaikille paremman paikan asua yrittäjyys on talouskasvun yksi keskeinen mahdollistaja ja kivijalka etenkin pienyrittäjien toiminnan helpottaminen on merkittävä tapa lisätä talouden toimeliaisuutta ja tukea kasvua pullonkaulana pienyrittäjällä on usein rekrytointi sillä työvoimakustannukset ovat suuret ja irtisanomissuoja on korkea tästä syystä on tärkeää että alle kaksikymmentä henkilöä työllistävien yritysten toimintaedellytyksiä parannetaan helpottamalla henkilösyihin perustuvaa irtisanomista tämä on paitsi yrittäjän myös työntekijöiden etu sillä muutos madaltaa huomattavasti kynnystä palkata uusia työntekijöitä lisäksi mahdollisuus työllistää alle kolmekymmentä vuotias yli kolme kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä ollut määräaikaiseen työsuhteeseen parantaa työnantajien mahdollisuuksia palkata työvoimaa ja varmistua pätevyydestä sekä lisää nuorten mahdollisuuksia päästä kiinni työn syrjään muutos on käytännön teko syrjäytymisen ehkäisemiseksi arvoisa puhemies pienituloisia ja perheitä ei ole unohdettu eläkeläisten takuueläkkeen korotus ja paljon sairastavien lääkekulujen pienentäminen ovat käytännön tekoja jotka auttavat asemassa olevia myös äitiys isyys ja ja vanhempainpäivärahojen korottaminen helpottaa monen lapsiperheen arkea nämä ratkaisut auttavat taistelussa syrjäytymistä vastaan ja ovat tärkeitä keinoja eriarvoisuuden vähentämiseksi arvoisa puhemies sakkojen muuntorangaistuksen palauttaminen on on tärkeä periaatteellinen päätös sillä nykytilanteessa jotkut henkilöt ovat voineet syyllistyä myymälävarkauksiin ilman pelkoa käytännön seuraamuksista saatuja sakkoja ei ole koskaan maksettu ja näin rikoksiin syyllistyneet ovat käytännössä jääneet ilman rangaistusta tämä sotii vahvasti yleistä oikeustajua vastaan järjestelmässä ei saa olla tällaisia porsaanreikiä koulutukseen on myös tehty myönteisiä panostuksia jotka kantavat hedelmää pitkälle tulevaisuuteen on syytä kiitellä päätöstä antaa oppimateriaalilisää toisen asteen koulutukseen vähävaraisten perheiden oppilaille muutos lisää mahdollisuuksien tasa arvoa varmistaa ettei koulutus ole maassamme kenellekään rahakysymys tämän lisäksi kieltenopiskelun aloittamisen aikaistaminen on tärkeää globaalissa ja avoimessa maailmassa arvoisa puhemies hallitus ansaitsee kiitoksen myös siitä että luonnonhaittakorvaus maksetaan vuonna kaksituhattayhdeksäntoista lyhentämättömänä sen sijaan ympäristökorvauksen merkittävä rahoitusvaje vuonna kaksituhattakaksikymmentä näyttää vääjäämättömältä ongelma johtuu kahdesta seikasta ensinnäkin siitä että viime eduskuntakauden lopulla hallitus haparoi niin sanottujen suojavyöhykkeiden määrittelyssä mikä johti tarkoitettua suurempaan määrärahojen kulumiseen tähän tarkoitukseen toiseksi ympäristökorvaukseen ohjattiin alun perinkin liian niukasti rahaa ottaen huomioon muun muassa tehostetun talviaikaisen kasvipeitteisyyden ja kerääjäkasvien vaatimat ympäristökorvauksen määrärahat ympäristökorvauksen rahoitusvaje on vuonna kaksituhattakaksikymmentä ainakin yhdeksänkymmentä miljoonaa euroa jos ei mitään tehdä tämä on etelä suomen ja erityisesti kotimaakuntani varsinais suomen maatalouden kannalta vakava ongelma arvoisa puhemies päätösten seuraukset näkyvät vähitellen ja ne ovat kauaskantoisia eduskunta voi ylpeydellä hyväksyä kehysriihen päätökset ja todeta tehneensä jälleen kerran konkreettisia talouskehitystä ja hyvinvointia edistäviä tekoja

arvoisa puhemies juha sipilän hallitus todellakin sopi kehysriihessä julkisen talouden suunnitelmasta jota yllättävän vähänkin eduskuntakeskustelun aikana on käyty läpi edustaja harakka omassa puheenvuorossaan jossakin vaiheessa viittasi juuri siihen että nyt käydään julkisen talouden kehyksen keskustelua mutta kyllä tämä keskustelu enemmältikin on ollut kuin budjettikeskustelua mutta mikäpä siinä yksityiskohdat tietysti ovat viehättäviä milloin milloin mihinkin suuntaan tämä kehysriihi oli nimeltään oikeudenmukaisuus ja työllisyysriihi molempiin pystytään panostamaan ei varmasti riittävästi mutta kuitenkin ottaen huomioon mistä taloustilanteesta on lähdetty liikkeelle oikeudenmukaisuutta on voitu edes hieman edistää ja työllisyyttä varsinkin sitten sitäkin enemmän määrätietoinen työ valtiontalouden kuntoon laittamiseksi tuo mahdollisuuksia vahvistaa kasvua ja työllisyyttä ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta kolme vuotta sitten suomessa kasvoivat todellakin vain velka ja työttömyys hallituksella on riittänyt epäilijöitä me suomalaiset olemme tehneet kuitenkin mahdottomasta mahdollisen siis kaikki yhdessä myös kansainvälisen talouskasvun siivittämänä talous näin ollen kasvaa työllisyys paranee velkaantuminen taittuu joskin liian hitaasti mielestäni eduskunnan pitäisi vielä enemmän kiinnittää huomiota myös velan kasvavaan määrään sataneljätoista miljardia euroa kehyskauden loppupuolella on on summa joka on kuitenkin maksettava pois

mahdollisen korkojen kasvun joka sekin joskus tulee korkomenot lisääntyvät hieman hitaammin kuin kuin mitä tällä hetkellä äkkiä suoraan voisi laskea niin silti kaikki ne on maksettava pois yhdeksänkymmentä luvun alkupuolella itsekin kansanedustajana olleena oli pakko todeta silloin että valtionvelan määrä nousi sille tasolle että se ylitti ylitti koko sivistyssektorin kirjoineen ja kansineen ja se oli vain sellainen joka oli maksettava ja sitten kaikesta muusta säästettävä käänne on vaatinut kovia päätöksiä nyt talouden käännyttyä nousuun kasvu kuuluu kaikille mutta kasvua ei voi jakaa ennakkoon se on syytä oppositionkin muistaa niin mielellään kuin lyödään pöytään vaateita tavoitteita hyviä sellaisia että se kakku on ensin leivottava siksi eduskunnan kyllä on syytä ja hallituksen totta kai ensimmäisenä keskittyä siihen kuinka tuota kakkua pystytään leipomaan kuinka luodaan edellytyksiä työlle yrittäjyydelle kansainväliselle kasvulle ja ja ennen kaikkea viennille tällä hetkellä koko suomi on vauhtia menossa eteenpäin työllisyys paranee kysyntä lisääntyy työvoimapula on meidän ongelmamme hallitusta moititaan siitä että se omalta osaltaan pyrkii edistämään sitä että sekä työttömät että nuoret mahdollisimman hyvin pääsevät työn syrjään kiinni keinoista voidaan olla aina montaa mieltä mutta näihin sisältyy myös hieman sitä kuuluisaa keppiä niin kuin myös sitten porkkanaakin ja tässä suhteessa kyllä vaativa kasvattaja rakastava isä tai äiti on kai sellainen joka uskaltaa lapseltaan jotakin myös vaatia tässä mielessä kyllä yhteiskunnankin pitää vaatia ja tiedän myös sen että monet nuoret ovat juuri sitä mieltä että jos ei mitään vaadita niin ei sitten välttämättä erityisesti erityisesti olla olla menossa eteenpäin koulutus on muun muassa sellainen sektori en itse usko siihen mitä sosiaalidemokraatit ovat täällä viljan vaalineet että tällä kategorisella oppivelvollisuusiän nostamisella päästäisiin niihin ratkaisuihin joita haetaan itse koen tärkeämpänä sen että koulutuksen sisältö siellä työssäoppiminen ja mahdollisuus päästä eri harjoitteluun oppisopimuksen oppisopimuksen kautta tai jonkun muun järjestelmän kautta ovat niitä väyliä millä millä sitten päästään eteenpäin tämä kehysriihihän ei sinällänsä ole muuta kuin ne raamit millä mennään eteenpäin mutta kuitenkin tavallaan voi sanoa että me jokainen tarvitsisimme jokainen suomalainen myös sellaisen oman kehysriihen mutta se vuosi kaksituhattakaksikymmentäkaksi sehän on niin kauhean lähellä että itse asiassa meidänhän pitäisi luoda tuollainen kymmenen vuoden kahdenkymmenen kolmenkymmenen vuoden kehys ja mitä nuoremmista ihmisistä on kysymys niin aina pidemmälle sinne tulevaisuuteen se katsantokanta harva kai meistä miettii että mikä minun tulevaisuudenkuvani on vaikkapa neljän vuoden päästä tai viiden vuoden päästä siinä mielessä vaikka me elämme julkisen talouden kanssa aina pitäisi asioita ajatella pidemmälle ja omalta osaltani valtiovarainvaliokunnan jäsenenä olen pyrkinyt aina työskentelemään niin että julkinen talous pitää hoitaa aina vähintään yhtä hyvin kuin oma talous ja jos siihen pystyy yhtään lähelle niin niin ihan hyvä näin velan määrän kasvu minua ihan oikeasti huolestuttaa

arvoisa rouva puhemies selonteko valtiontalouden kehyksistä tulevalle ajalle on erittäin mielenkiintoinen ja ehdottomasti tutustumisen arvoinen kiistämätön tosiasia kuitenkin on että tällä hetkellä talous kasvaa erittäin vahvasti kuten moni suomalainen ministeri on sanonut omissa puheenvuoroissaan pääministeri sipilästä alkaen talouskasvua on kaikilla talouden aloilla ja mikä on pantava erikoisesti merkille on se että kasvua on kaikkialla suomen alueella ihan pohjoisimmasta suomesta alkaen mikä on valtava poikkeus siihen mitä esimerkiksi viime vaalikauden lopulla oli silloinhan julkisen talouden asema oli todella tukala valtio velkaantui viime vaalikaudella noin kaksikymmentä miljardia kuntien velkaantuminen viime vaalikaudella oli seitsemän miljardia kassa heikkeni lähes kymmenen miljardia valtiolla ja sitten valtion omaisuutta myytiin lähes neljällä miljardilla eurolla eli kokonaissaldo oli lähemmäs neljäkymmentä miljardia miinuksella julkisen julkisen talouden asema heikkeni lähes neljälläkymmenellä miljardilla eurolla jokainen järkevä talousihminen ja kansanedustaja tietää sen että tällaisella menolla ei voinut enää jatkaa ei kerta kaikkiaan olisimme joutuneet samalle tielle kuin missä kreikka on nyt ja minne venezuela on syöksymässä kansainvälisen valuuttarahaston huomaan niin että sieltä olisivat tulleet sitten sellaiset talouspäättäjät jotka eivät kysele paljonko leikataan ne ilmoittavat vain leikkausprosentit ja sillä sipuli mutta nyt talous on kääntynyt ja siitä meidän tulee olla iloisia mutta meidän on kannettava myös vastuumme tällä tiellä pitää pysyä meillä on tällä hetkellä tilanne jossa lähes satatuhatta uutta työpaikkaa on saatu aikaiseksi ja valtionvelka on saatu pikkuhiljaa kuriin ja näyttää siltä että vuoden kaksituhattakaksikymmentä tienoilla todellakin valtionvelan kasvu loppuu ja saamme pikkuhiljaa käännettyä valtiontalouden velanmaksun puolelle jonain päivänä velatkin on maksettava

emme voi ottaa velkaa tulevien sukupolvien maksettavaksi loputtomiin kyllä se jonain päivänä on tehtävä meidän itse työllisyysaste on noussut yli seitsemänkymmenenyhden prosentin ja moni ajattelee että nyt olemme saavuttaneet jotain ainutlaatuista se on totta että olemme erittäin hyvässä hyvässä tilanteessa senkin suhteen mutta tämä seitsemänkymmenenyhden prosentin tilanne tällä hetkellä ei missään nimessä ole se tavoite mihin jäämme vaan oikean tavoitteen pitää olla tuolla seitsemänkymmenenviiden prosentin yläpuolella

ihmisistä on töissä eli tämä on meidän tavoitteemme johon pitää pyrkiä tämän vaalikauden jälkeen tämän hallituksen teot ovat kiistämättömän hyvät mutta tähänkään tavoitteeseen ei pidä olla tyytyväisiä vaan se hyvinvointivaltio on todella ansaittava joka vuosi uudestaan joka päivä uudestaan ja kun katsotaan sitten valtiontalouden toimia millä tämä on saatu aikaan ja mitä kehysriihessä päätettiin niin kasvu on saatu ensinnäkin erittäin vahvalle pohjalle sehän oli tavoite numero julkinen talous on tulossa kestävälle pohjalle ja sitä ei rakenneta enää velan varaan tämä on se toinen merkittävä tavoite ja ja saavutettu tavoite ja sitten kolmantena mikä on kaikkein tärkein varsinkin nuorten kannalta työ etusijalle kaikissa päätöksissä työ on se jolla tämä maa on rakennettu ja työllä se rakennetaan tulevinakin vuosikymmeninä arvoisa rouva puhemies tämä on pantava pantava ihan erikseen merkille koska jos me emme saa työllisyysastetta nousemaan se tarkoittaa sitä että esimerkiksi valtiontalouden menoista työttömyysmenot jotka viime vuonna olivat vielä reilusti yli neljä miljardia euroa olivat aivan valtavan iso luku liian iso mitä pienemmäksi saamme työttömyyden puristettua sen paremmin valtiontalous ja julkinen talous jaksaa totta kai se vaikuttaa ihan suoraviivaisesti myös kuntatalouteen se missä iso muutos on tällä vaalikaudella tapahtunut nyt on puhuttu paljon esimerkiksi lasten ja nuorten asemasta on kuntien talousasemassa joka on erittäin vahvasti parantunut viime vaalikauden lopulla meillä oli noin neljäkymmentä kriisikuntaa tällä hetkellä nyt valmistumassa olevien tilinpäätösten mukaan näitä kriisikuntia on kolme kappaletta eli kuntataloudet ovat vahvistuneet erittäin paljon ja kunnathan ovat se organisaatio joka lapsille ja nuorille tekee ne palvelut siellä ovat nämä tarvittavat päiväkotipalvelut koulupalvelut on ala asteet on yläasteet on lukiot sun muut eli nimenomaan kuntatalouden kautta asiaa pitää tarkastella julkisen talouden vahvistuminen nimenomaan näkyy erittäin hyvin kuntataloudessa ja kun työpaikkoja saamme lisää tehtyä tähän maahan ja ennen kaikkea pidettyä kilpailukykymme yllä työpaikkoja ei synny jos suomalaiset tuotteet eivät mene maailmanmarkkinoille on kaikkien kansanedustajien syytä muistaa se että vaikka kuinka hyvä kilpailukykysopimus meillä olisi niin joka ainoa laivalasti joka tuotteita maailmalle lähtee on meille elintärkeä siinä on meille tavoitetta jäljellä olevaksi vaalikaudeksi ja myös seuraavalle vaalikaudelle

arvoisa puhemies kehysriihi vai kehyshiiri tämä kysymys nousi mieleen hallitus sai lisättyä tärkeisiin tavoitteisiinsa peräti kaksi promillea budjetin kokonaissummasta kahdesta promillesta nahisteltiin ja kahdella promillella nyt ratkotaan näitä itse aiheutettuja ongelmia tästä petteri orpo odottaa nyt onnitteluita ja pääministeri sipilä on vetäytynyt odottamaan palkintoa ensi keväänä kuitenkin perusturvan leikkaukset jatkuvat ja innovaatioiden ja koulutuksen leikkaukset häätävät osaajia ulkomaille maailmantalouden kasvu on viimein nostanut suomenkin suosta mutta kotimainen kasvu ei ole vielä kestävällä pohjalla valtiovarainministeri totesi viimeksi tänään että jo kahden vuoden päästä kasvu hiipuu eikä paljon vaadita että kasvu lakkaa kokonaan se olisi ikävä perintö tulevalle hallitukselle työllisyystavoite on myöskin liikkuva maali koska väestö ikääntyy se talouskasvun perusura jota orpon ministeriö täällä esitti ei johda siihen työllisyysasteeseen jolla voitaisiin edes teoriassa taata hyvinvointipalvelut suomen ikääntyville enemmän hoitoa tarvitseville kansalaisille ensi hallituskaudella seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysaste on minimitavoite ja se on niin kova tavoite että se edellyttää uudistuksia siksi onkin surullista että hallitus nyt tiputtaa hanskat maahan tasan vuotta ennen seuraavia vaaleja ja uuden hallituksen aloittamishetkeä pääministeri sipilä toteaa tyytyväisenä että kolmessa vuodessa kaikki saavutukset on saavutettu yritysjohtajana hän tuskin laittaisi firmassa lappua luukulle kolmen kvartaalin jälkeen ja keskittyisi joulun viettoon kyllä loppuun saakka pitäisi edes yrittää mutta tämä hallitus on syönyt eväänsä jo ajat sitten kykene niihin välttämättömiin uudistuksiin joita kestävä kasvu ja hyvinvoinnin takaava työllisyysaste edellyttävät näiden mikroskooppisten määrärahamuutosten lisäksi hallitus läväytti arvoisa puhemies kuolleen kissan keskustelupöytään jos joku ei tunne kuolleen kissan strategiaa niin kannattaa katsoa wikipediasta ainakin englannin kielellä kun väittelyssä omat argumentit loppuvat voi lyödä pöytään kuolleen kissan jolloin kaikki ihmettelevät sitä kuollutta kissaa ja varsinainen aihe pääsee unohtumaan perussuomalainen versio on räjähtävän lepakon strategia mutta siitä ei sitten sen enempää tämän kehysriihen taktiikkana hallitus esitteli irtisanomissuojaan lähinnä fiktiivisiä muutoksia jotka kaataisi joko suomen perustuslaki tai ey tuomioistuin työoikeuden professori seppo koskinen on jo todennut että on erittäin epätodennäköistä että ne tulevat toteutumaan aivan sama tarkoitus oli myös aikanaan esitetyillä pakkolaeillakin tämä on kyynistä politikointia jolla ei aidosti saada aikaan mitään uudistuksia mutta hellitellään omia eturyhmiä siihen luuloon että aidosti jotakin tapahtuu kuinka kauan hallitus kuvittelee voivansa hämätä suomalaista pienyrittäjää voi tulla ikävänä yllätyksenä että pitkää päivää painava yksinyrittäjä on jo huomannut että hallituksen sanat ovat kyllä lämpimiä mutta toimet kylmiä jos tässä ja nyt aidosti haluaisitte auttaa yksinyrittäjiä työllistämään ette heiluttelisi harhakuvia irtisanomissuojan heikennyksistä vaan toteuttaisitte sdpn vaihtoehtobudjetissaan jo syksyllä kaksituhattaviisitoista siis jo kolme vuotta sitten esittämän ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkausvähennyksen ja siihen päälle vielä arvonlisäverollisen liikevaihdon alarajan nostamisen ainakin kaksinkertaiseksi nykyisestä kymppitonnista laillisia hyväksyttäviä ja erotuksena hallituksen katteettomiin lupauksiin myös toteuttamiskelpoisia parannuksia neljällä vuosikymmenellä toiminut pienyrittäjänä kyllä tiedän mistä puhun sitten te yritätte vielä tätä silmänkääntötemppua että haukutte demarit yritysvastaisiksi jotta kukaan ei huomaisi että suurille konserneille kyllä lapioitte rahaa ja sote uudistuksella yritätte lapioida vielä lisää mutta pienyrittäjän olette oikeasti jättäneet oman onnensa nojaan

siis tulevaisuudesta mutta kuten edustaja rossi tässä aivan oikein totesi enemmän täällä on puhuttu menneisyydestä kuin seuraavan vuosikymmenen haasteista sosiaalidemokraattien katse on tiukasti tulevaisuudessa seuraavan hallituksen pitää heti toteuttaa viisi uudistusta jotta työllisyysaste riittäisi kattamaan hyvinvointipalvelut ja kasvu kannattelisi kaikkia suomalaisia iso vitonen on tässä yksi oppivelvollisuuden pidentäminen suomessa on lähes seitsemänkymmentätuhatta nuorta jotka eivät ole koulutuksessa työssä tai harjoittelussa syrjäytymisen taloudellinen hinta on kova ja inhimillinen hinta vielä kovempi taloudellisesta hinnasta talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtaja professori roope uusitalo on todennut että tämä uudistus maksaa itsensä nopeasti takaisin ja on julkiselle taloudelle pian jopa sataneljäkymmentä miljoonaa ylijäämäinen

neljäkymmentäkolme siis useampi ei ole töissä kuin on töissä samaan aikaan kun osaavasta työvoimasta on suuri pula kaksi jokaiselle lapselle oikeus täyteen päivähoitoon ja asteittain maksuttomaan varhaiskasvatukseen meidän on taattava jokaiselle suomalaiselle mahdollisuuksien tasa arvo jotta syrjäytyminen ei ala jo esikoulussa jotta edessä ei ole lasten luokkayhteiskunta kolme perhevapaauudistus joka parantaa naisten työmarkkina asemaa nostaa naisten palkkoja ja aikanaan myös eläkkeitä sdp esitteli toimivan mallin jo viime vuonna jos hallitus ei olisi epäonnistunut omassa työssään tasa arvoinen perhevapaauudistus olisi voimassa jo ensi vuonna neljä sosiaaliturvauudistus jonka sdp esitteli viime viikolla yleisturva yksinkertaistaa sosiaaliturvan siten että aina kannattaa olla oma aloitteinen ja aktiivinen ja ottaa pienipalkkaista työtä ja tätä tukemaan vielä viisi pienipalkkaisia työntekijöitä ja yrittäjiä auttava verouudistus hyvän veropolitiikan periaate on yksinkertainen tiiviit ja laajat veropohjat alhainen verokanta

ja se on suositus no käytän tässä vielä hyvä otetaan sitten uusi puheenvuoro jossa jatketaan mutta minä vielä luen tämän viidennen uudistuksen ja siirryn sitten takaisin penkkiin hyvän veropolitiikan periaate on yksinkertainen tiiviit ja laajat veropohjat alhainen verokanta hallitus epäonnistui myös yritystukien karsimisessa säälittävästi sdp oli valmis neljänsadan miljoonan vähennyksiin kohtuuttomista veroeduista ja muiden porsaanreikien tukkimisella paitsi saadaan verotuloja myös taataan reilu kilpailu varsinkin kotimarkkinayrityksille kansainvälisiä verosuunnittelukonserneja vastaan

arvoisa puhemies edustaja harakka teidän retoriikkanne on aivan verratonta verratonta kuultavaa kaikkine kuolleine kissoineen ja muineen valtiontalouden kehyksien ja julkisen talouden kanssa kun painiskellaan niin kai siinä sitten kaikki pitää ottaa avuksi olen monta kertaa miettinyt hallitus oppositio asetelmaa että onko se juuri niin että kaikki kääntyy toisin päin kun siirrytään hallituksesta oppositioon sen jälkeen kun teidän puolueenne oli hallituksessa suomi oli kyllä konkurssitilassa jota nykyinen sipilän hallitus on joutunut parantamaan minulle tuli mieleen kyllä myös taru sormusten herrasta siinä se veikeä veikeä olento tämä smeagol vai klonkkuko hän oli joka ei aina tiennyt kumpaako mieltä hän on milloin hän oli hyvä milloin hän oli tätä samaa syntiä on vähän kaikissa meissä kun ollaan välillä hallituksessa tai oppositiossa mutta edustaja harakka minä toivoisin kuitenkin kun kun sanoitte että sosiaalidemokraatit katsovat eteenpäin ja tulevaisuuteen että rakennetaan yhdessä sitä tulevaisuutta koska sille on tarvetta olemassa

niin minut ja edustaja rossin erottaa tässä se että että minä en puhu satuja toisin kuin hän äskeisessä puheenvuorossaan esittelin nimenomaan rakentavassa hengessä viisi uudistusta jotka ovat aivan välttämättömiä sen takia että saataisiin kestävälle pohjalle tämä nyt alkanut kasvu ettei käy niin että meitä uhkaa jo kahden vuoden päästä

arvoisa rouva puhemies vaikka olen oppositiossa useammankin kerran äänestänyt epäluottamusta hallitukselle tällä vaalikaudella tunnustan avoimesti iloitsevani siitä että talous on kääntynyt kasvuun ja työllisyyskin näyttää paranevan hyvä mieli tulee myös siitä että julkisen talouden heikentyminen on päättynyt ja edessä häämöttää ajankohta jolloin päästään lyhentämään valtionvelkaa vienti vetää yritykset investoivat ja kotimarkkinoillakin kansalaisten luottamus talouteensa on keskimäärin hyvällä tolalla joitakin huolenaiheitakin on kuten matalan korkotason kannustama asuntovelkojen kasvu joka muodostaa riskiä kahdellakin tasolla yhtäältä kotitalouksien velkaantumisena ja toisaalta uusien taloyhtiöiden sisäänsä kätkemillä isoilla yhtiölainoilla työllisyyden paraneminen ei vielä tavoita riittävän monia ihmisiä eikä riittävän vahvana työmarkkina asemana työllisyysluvut eivät suoraan kerro keskimääräisestä työmarkkina asemasta työsuhteen vakauden kasvusta eivät työsuhteen säännöllisyydestä eivätkä työansioiden kertymästä kotitalouksien käyttäytymiseen vaikuttaa edelleen suuri määrä erilaisia epävarmuuksia ne koskevat osaamisen päivittämistä asumisen kustannuksia ja työmatkojen muodostamaa ajallista ja taloudellista kuormaa työsuhteen epävarmuutta ja omaa selviytymiskykyä kasvavien vaatimusten edessä epävarmuus heijastuu ihmissuhteisiin ja kuten viime aikoina on todettu nuorten aikuisten varovaisuuteen perheen perustamisessa ja isäksi ja äidiksi ryhtymisessä hallituksella on vahva usko siihen että talous ja työllisyys kasvuun hallituksen tiukan talous ja työllisyyspolitiikan ansiosta onko näin siitä voi olla montaa mieltä varmaa on se että aivan ratkaiseva tekijä suomen nousulle on euroalueella tapahtunut talouden vähittäinen toipuminen vuoden kaksituhattakahdeksan sokista tämä toipuminen on mahdollistanut vientimme elpymisen elpyminen on vaatinut poikkeuksellisen päättäväisiä toimia euroopan keskuspankin rahapolitiikasta vastaavilta korkoja on puoliväkisin pidetty ennätyksellisen alhaalla ennätyksellisen pitkään jotta jonkinlainen inflaatio saataisiin aikaan tai ainakin vältettäisiin deflaatio kiitos ekpn meillä on nyt hieman valoisammat näkymät jopa parin vuoden päähän eteenpäinkin valtiovarainministerin tyytyväisyyttä on helppo ymmärtää tässä tilanteessa sote murheet ne isot taitavat jäädä hetkeksi sivuun kun on mahdollisuus nostaa maljoja talouden ja työllisyyden hyvälle kehitykselle hallituksen itsevarmuus on kasvanut ja näkyy radikaaleina ehdotuksina keinoiksi työllisyyden edelleen parantamiseksi kun yhä useammalla alalla ja yhä useammalla alueella maassamme alkaa olla pulaa työvoimasta hallituksen ratkaisu työvoimapulaan on se että helpotetaan irtisanomista yhtälö on vaikea yhtäältä yritykset tarvitsevat edelleenkin työvoimaa jotta tuotantoa ja tulosta ylipäänsä voi syntyä toisaalta työntekijät ovat yrityksen kannalta iso riski ja työntekijöistä olisi syytä päästä mahdollisimman helposti eroon hallituksen kaavaileman helpotetun irtisanomisen piiriin tulisi työntekijää aikamoinen työelämämuutos aikamoinen epävarmuuden maisema piirtyy suomalaisen duunarin suomalaiseen yhteiskuntaan nyt kun irtisanomisesta tulee keino vaihtaa työvoima uuteen unohtuu ajatus siitä että työnantajan kannattaa satsata henkilöstön koulutukseen jotta osaaminen kehittyy kasvavien vaatimusten mukaan arvoisa puhemies kauas ovat unohtuneet ajatukset siitä että työntekijät ja yrityksen johto yhdessä kehittävät työtä ja työelämää niin että molemmilla osapuolilla on edessään polku parempaan menestymiseen sekä työntekijöillä että yrityksellä hallituksen nyt esittämät ajatukset kaivavat ison kuopan tälle polulle

arvoisa puhemies perussuomalaisten vaihtoehto valtiontalouden uudeksi suunnaksi pohjautuu isänmaallisuuteen kansallisen edun ajamiseen ja siihen että päätöksillä pidetään huolta koko suomen kansasta eikä esimerkiksi hyvinvointia jaeta vain harvoille ja valituille

suomessa on paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä joilla olisi valtava kasvupotentiaali jos verotusta tehtäisiin oikeudenmukaiseksi ja ennustettavammaksi ja byrokratiaa kevennettäisiin arvoisa puhemies suomen valtion ensisijainen tehtävä on ajaa suomalaisten etuja poliittisen päätöksenteon taustalla on on oltava pyrkimys taata vakaa elinympäristö ja turvallinen tulevaisuus suomalaisille päätöksenteolla ei saa heikentää näitä perusarvoja perussuomalaisten ollessa vielä hallituksessa loimme kahdeksankymmentä kohtaisen turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman jonka keskeisenä tavoitteena on vähentää suomen houkuttelevuutta turvapaikanhakijoiden silmissä ja näin taata turvallinen vakaa ja taloudellisesti kestävä yhteiskunta suomalaisilla jälkipolville valitettavasti tätä ohjelmaa ei ole kuitenkaan pantu hallituksessa täysimääräisesti toimeen perussuomalaisten mielestä hallituksen on syytä noudattaa ohjelmaa saattaa se täysimääräisesti toimeen turvapaikkaohjelman toteuttamisella ja muilla tarvittavilla toimenpiteillä olisi mahdollista saavuttaa lyhyellä aikavälillä useamman sadan miljoonan euron säästöt ja vetovoimatekijöitä karsimalla säästäisimme vielä suurempia summia tulevaisuudessa täytyy ymmärtää että vastuullinen maahanmuuttopolitiikka nyt on nimenomaan investointi tulevaisuuteen arvoisa puhemies taloudellisten haasteiden edessä kamppailevalla suomella ei yksinkertaisesti ole varaa leikkiä vastuuttomasti maailmanparantajaa jälkipolviemme tulevaisuuden kustannuksella perussuomalaiset peräänkuuluttavatkin hallitukselta vaikuttavia ja vastuullisia toimenpiteitä joilla pystytään takaamaan suomalaisille entistä parempi ja valoisampi tulevaisuus arvoisa puhemies toivon että hallitus kuulee ja ottaa vakavasti tämän perussuomalaisten sanoman on toimittava nyt eikä huomenna

arvoisa puhemies

hallituksen kanssa samaa mieltä siitä että maailmantalouden kasvu takuulla hidastuu ja se tulee näkymään myös suomessa itse asiassa näemme jo nyt että kasvun huippu taitaa olla tässä ja kysymys kuuluu miten suomen kestävä kasvu miten suomen kestävä pohja ja onko hallitus todella luomassa sellaista mallia sellaista tulevaisuutta millä suomi kestää ja kasvaa kaksituhattakaksikymmentä luvullakin kun katsomme oecdn tilastoja suomi on tullut kolinalla ryminällä alas tutkimus ja kehityspanostuksissa ja ja sitä kautta myös osaamisessa niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla keskustelimme jo viime vuonna keskustelemme nytkin siitä mitkä ovat ne suomen kasvun moottorit oli hienoa kuulla tässä äskettäin että myös hallitus haluaa puhua tulevaisuudesta ja niin mekin haluamme siksi ihmettelenkin sitä että esimerkiksi kasvun moottorit se kokonaisuus mitä esimerkiksi tekes on esittänyt eivät vieläkään saa sellaista rahoitusta mitä olisimme toivoneet suomen talous suomen vienti eivät kestä sitä ei suomen viennin pohja ole kestävällä pohjalla ja sitä se ei vieläkään ole jos kiinalainen kysyy suomalaiselta että voisitko puhdistaa tuon järven niin suomalainen vie sinne edelleenkin yhden tavan tai yhden tuotteen siten suomi ei näitä isoja hankkeita saa näin ollen on ihan selvää että myös valtiovallan ja tämän eduskunnankin kannattaisi huolestua siitä miksi häviämme suuria projekteja jatkuvasti kilpailijamaille siihen ei pelkkä puhe riitä tai se hokema että kyllä yksityinen sektori hoitaa kaiken koska tällä hetkellä kilpailijamaat tekevät ne asiat paremmin mutta arvoisa puhemies vielä pidemmän aikavälin asioista täällä on paljon puhuttu ja pitääkin puhua sosiaali ja terveydenhuollosta sen uudistamisesta mutta kun kuuntelee nyt hallitusta niin mihin on kadonnut hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen eli ne elementit millä pitkällä aikavälillä luodaan säästöjä sain itse kunnian olla mukana opetusministerin asettamassa työryhmässä jossa etsimme vaihtoehtoja muun muassa liikunnan ja urheilun rahoitukselle esitimme siinä muun muassa hyvinvoinnin ja terveyden kertoimen nostamista kolmeen prosenttiin sekä miljoonan euron panostusta vähävaraisten lasten liikuntaan tämä siis jossa minä olin ainut opposition edustaja joten kysynkin ministeri terholta minne hävisi se henki minne hävisivät ne lupaukset mitä te meille esititte kun raporttimme teille luovutimme mitään näistä asioista ei näy täällä tänä keväänä arvoisa puhemies vielä lopuksi muutama sana liikenteestä sen sähköistämisestä ilmasto ja energiastrategiasta ja kaiken kaikkiaan yritystuista sekä liittyvästä keskustelusta on aivan totta mitä edustaja harakka täällä totesi että uutta pitää luoda ja mennä kohti markkinataloutta pitää uskaltaa tukea investointeja mutta tuotannon tukeminen on haaste siksi ihmettelen tässä ääneen edelleenkin että hallitus on valmis tuomaan ja on jo tuonut eduskunnalle uuden kahdensadanseitsemänkymmenenkahden miljoonan euron yritystukipaketin siis uuden yritystukipaketin kun se ei edes löytänyt työkaluja purkaa mitään niistä vanhoistakaan

arvoisa rouva puhemies omalta osaltani lopuksi vielä sen verran tästä keskustelusta totean että tällä vaalikaudella todellakin on saatu työpaikkoja syntymään ihan aidosti lisää ja niin että yrityksissä mitä olen kiertänyt maakunnissa eri puolilla suomea aidosti halua työllistää ihmisiä ja tähän yhteyteen se alle kahdenkymmenen työpaikan

työhön ottamisen helpottaminen on varmasti oikea toimenpide koska niitä yrityksiä on satakahdeksankymmentätuhatta kappaletta kun ajatellaan että jos vaikka joka neljäs yritys näistä ottaisi yhden työntekijän lisää se olisi neljäkymmentäviisituhatta työpaikkaa käytännössähän se tarkoittaisi sitä että se pienentäisi valtion työttömyysmenoja aivan valtavasti ja mikä siinä on sitten vielä parempi asia siinä on kaksi loistavaa asiaa senkin jälkeen vielä ensimmäinen asia on tietysti henkilökohtainen näille ihmisille kun he pääsevät töihin he saavat äärimmäisen tärkeän tulonlisän itselleen parantavat omaa ja perheensä taloudellista asemaa merkittävästi yhteiskunnallisesti yhteiskunnallisesti he kokevat valtavan

pelkän työttömyysturvan varaan ei kerry eläkettä juuri mitään tämän takia tämä kehityskaari mitä hallitus on ylläpitänyt menestyksellä vaatii vain yhtä ja ainoaa asiaa sitä että me pysymme kilpailukykyisenä maana jatkossakin vaikka me olisimme hallinnolta valtionhallinnolta kunnanhallinnolta eduskunnan kannalta vaikka minkä tahansa julkisen toimijan kannalta maailman paras valtio sillä ei ole mitään arvoa ellemme me pysty myymään tuotteita ulkomaille olemme ihan puhtaasti ulkomaankaupasta riippuva valtio kuvitelkaa se päivä että suomen vientisatamat menevät kiinni se on vain muutama viikko kun valtion kassasta loppuvat rahat eli tämä on se iso juttu toivon että kun näitä numeroita väännellään niin pysyttäisiin edes sen verran totuudessa että tunnustettaisiin

arvoisa puhemies palaan vielä sdpn esittämiin uudistuksiin koska kyseessä on julkisen talouden suunnitelma pitkälle ensi vaalikaudelle vielä kerran oppivelvollisuuden pidentäminen varhaiskasvatuksen takuu perhevapaauudistus kannustava sosiaaliturva ja reilu verouudistus näistä välttämättömistä uudistuksista hallitus ei puhu koska se ei osaa kykene eikä jaksa no suomi kestäisi ehkä juuri ja juuri tämän yhden vuoden väliajan toimettomuuden kun odotellaan toimitusministeriön kauden päättymistä mutta ikävä kyllä hallitus on kuitenkin ottanut tehtäväkseen runnoa maahan kalliin ja epäoikeudenmukaisen kaupallisen sote järjestelyn jonka miljardikustannukset kaatuvat heti seuraavan hallituksen syliin näiden miljardien tappio uhkaa välttämättömien uudistusten ja investointien rahoitusta aivan niin kuin edustaja vähämäki täällä joitakin tunteja sitten viisaasti sanoi ja edustaja vähämäki sivumennen sanoen on niitä harvoja edustajia joiden toivoisi täällä salissa puhuvan enemmän ja näin sote uudistus paitsi korottaa terveydenhoidon kuluja myös haittaa välttämättömiä kasvun investointeja seuraavan hallituksen on pystyttävä varmistamaan kasvu ja työllisyys kunnollisilla investoinneilla tulevaisuuteen viisi tärkeintä investointia ovat nämä yksi oppimismiljardi suomi on kilpailevista maista ainoa jossa väestön koulutustaso laskee seuraavan hallituksen on sitouduttava kääntämään tämänhetkisen ja edeltävien hallitusten linja ja tehtävä tuntuvat lisäpanostukset koulutukseen kautta linjan varhaiskasvatuksesta yliopistoihin

promillea budjetista mutta ei oikeastaan kovin paljon enemmän vähimmillään puoli prosenttia vuodessa kaksi maailmanvalloituksen tuki sipilän hallituksen leikkaukset tutkimuksesta ja kehitystyöstä ovat käsittämättömiä paitsi suomalaisille myös ulkomaalaisille asiantuntijoille innovaatioita on tuettava vuosittain määrätietoisesti ja nousujohteisesti kuten edustaja skinnari äsken juuri esitti

edustaja skinnarin kanssa olemmekin esittäneet että että niin sanottua aktiivimallia ei pantaisi toimeen ilman myöskin valtion julkisen vallan vastaavaa sitoutumista siihen että työpaikka löytyy ministeri orpo tuli hiukan määrärahoissa vastaan mutta askel on kuten sanottu oikeansuuntainen mutta riittämätön ja ulosottoa lieventämällä poistetaan kannustinloukku kymmeniltätuhansilta ihmisiltä viisi kasvu rakentamiseen ja liikuttamiseen eli panokset työssäkäynnin infraan työssäkäyntialueita on laajennettava pääkaupunkiseudulta sekä länteen turun suuntaan että kasvukäytävää pitkin tampereen suuntaan kaikista näistä uudistuksista ja investoinneista voi ja pitää kysyä hintalappua mutta huomautan että näissä reformeissa ei liikutella valtavia summia suhteessa bruttokansantuotteeseen puoli prosenttia tai yksi näihin kaikkiin tulevaisuuden kasvun ja työllisyyden takaaviin investointeihin on itse asiassa edelleen aika vaatimaton summa ja suunta vielä aivan lopuksi haluaisin oikoa edustaja immosen käsityksiä siltä osin miten viron yritysveromalli olisi sovellettavissa suomeen hänen puolueensa oli hallituksessa vielä silloin kun hallitus teetti tästä asiasta erikseen tutkimuksen vattin selvitys tuli julki kesällä kuusitoista jolloin aivan yksiselitteinen lopputulema oli se että viron veromallissa on paljon haittoja ja suomen nykyinen yritysverotus on kilpailukykyinen sekä rakenteeltaan että tasoltaan lopputulemana on se että jos viron veromallia sovellettaisiin suomeen niin sen lisäksi että yhteisöveron määrä ainakin puolittuisi ja se pitäisi kattaa muilla veroilla näillä muutoksilla saattaisi olla haitallisia vaikutuksia kasvuyritysten riskirahoitukseen ja ulkomaisten yritysten kannusteisiin sijoittua suomeen viron järjestelmään sisältyy myös kannustin siirtää taloudellista toimintaa yksityistalouden piiristä yrityksen nimiin toivon hartaasti arvoisa puhemies että hallituspuolueet ja oikeisto oppositio eivät enää yrittäisi hämätä yrittäjiä puhumalla viron veromallista vaan toteaisivat sen että se on nyt toteen näytetty hallituksen omalla tutkimuksella että viron veromallia ei suomen yritysjärjestelmään tule soveltaa

arvoisa puhemies kuten edustaja harakka mainitsi jo vuonna kaksituhattaviisitoista teimme sdpn yrittäjäohjelman joka lähti siitä tosiasiasta että myös yrityskentän ja yrityskehityksen ja siihen liittyvän työn täytyy tunnustaa se tosiasia että erikokoiset yritykset nauttivat ja tulevat olemaan erilaisessa asemassa

tulee esittämään minun sanomisiani täällä niin hän puhuu myös muutakin kuin muunneltua totuutta koska silloin kun minä puhun pienyrityksistä minä puhun yhden hengen mikroyrityksistä maksimissaan muistaakseni neljän hengen yrityksistä en kahdenkymmenen hengen yrityksistä kuten esimerkiksi ministeri orpo puhui televisiossa sekoittaen samalla yhden hengen ja kahdenkymmenen hengen yrityksen se on totta että suomessa tarvitaan uusia työpaikkoja pieniin yrityksiin keskisuuriin yrityksiin jos meillä olisi yhtä paljon suurempia pk yrityksiä kuin saksassa niin meillä ei olisi minkäänlaisia ongelmia työllisyydestä mutta kaiken kaikkiaan toivon niin edustaja hoskosen äskeiseen puheenvuoroon viitaten kuin muutenkin että tässäkin salissa puhuttaisiin aina täyttä totta

arvoisa puhemies tämä kehys on tämän vaalikauden viimeinen ja se raamittaa sitä talouspoliittista asemaa jossa me olemme siellä on nostettu muutama iso joihin haluan tässä puheenvuorossani puuttua tuntuu siltä että hallitus uskoo irtisanomisen voimaan ja siihen että kun irtisanomista helpotetaan niin sitä kautta synnytetään työpaikkoja ja että hallitus uskoo siihen että kun työelämää haparoitetaan ja haperretaan entisestänsä eli lisätään määräaikaisia työsuhteita niin sitä kautta synnytetään ikään kuin uusia työnteon mahdollisuuksia näitä pitää aina arvioida siihen kokonaisuuteen nähden missä meidän koko työlainsäädäntömme on ja vaikka onkin kyse kehyksestä niin haluan silti puuttua näihin kahteen asiaan koska jos ne ovat ne työelämän reformit joihin hallitus nojaa niin olisi toivonut että niitä olisi valmisteltu hiukan perusteellisemmin eikä sillä tavalla että päätetään tietyistä ratkaisuista ja sen jälkeen ruvetaan katsomaan mitenkähän ne olisi mahdollista toteuttaa jos mietitään vaikkapa sitä että että alle kolmekymmentä vuotiaiden ihmisten kohdalla jotka ovat olleet kolme kuukautta työttömänä voisi solmia määräaikaisen työsopimuksen ilman että sille tarvitaan perusteita niin voidaan kysyä miksi tällainen syrjivä malli miksi tällainen syrjivä malli meillä on euroopan unionin perusoikeuskirja joka kieltää ikäsyrjinnän

tämän vuoksi esimerkiksi syrjintädirektiivi on ollut sellainen että kun ikäpoikkeusta tulkitaan euroopan unionin tuomioistuimessa niin ikäpoikkeuksen suhteen ollaan oltu hyvin tiukkoja sen vuoksi että ikäsyrjintä nähdään yhtenä yhtenä erityisenä syrjinnän piirteenä me tiedämme että meillä on työmarkkinoilla ikäsyrjintää useimmiten puhutaan siitä että että ikääntyneet ihmiset tulevat syrjityiksi työmarkkinoilla koska työnantajat pelkäävät sitä että heillä on sairauksia tai tai heidän kohdallaan lankeaa joku sellainen sairaus josta joutuu sitten pidemmän aikaa maksamaan tai muita riskejä mutta jos me ajattelemme kolmekymmentä vuotiasta henkilöä niin hän ei ole enää ihan nuori ei voida ajatella että tässä iässä työelämän pelisäännöt ovat ikään kuin nuorisotyöttömyyden hoitamista hän on siinä perheen ruuhkavuosi iässä jossa on usein pieniä lapsia jossa mietitään perheen perustamista jossa mietitään esimerkiksi lasten hankkimista ja vaikka meillä tässä yhteiskunnassa on tapahtunut paljon muutoksia jotka vaikuttavat siihen minkä verran itse kukin niitä lapsia päättää hankkia niin lukuisat tutkimukset osoittavat sen että kun verrataan sitä lapsilukumäärää mikä heidän elämässään sitten toteutuu ja arvioidaan sitä mitä tässä välissä on tapahtunut miksi lapsia synnytetään vähemmän kuin oltiin nuorempana toivottu niin sieltä taustalta keskeisenä selittävänä tekijänä löytyy työelämän epävarmuus eli työelämän epävarmuus on yksi suurimpia syitä miksi ihmiset tinkivät siitä lapsilukuhaaveestaan mikä heillä nuorempana on ja sen vuoksi minusta on jotenkin aivan käsittämätöntä että perhevapaauudistus meni mönkään ja ikään kuin sen jälkeen meille

ollaan tuomassa tähän saliin laki joka toimii täysin päinvastaiseen suuntaan eli heikentää nimenomaan pienten lasten vanhempien työmarkkina asemaa ja jos edes uskoisin siihen että tämä synnyttää jotenkin lisää työpaikkoja niin voisin ymmärtää hallituksen logiikkaa mutta en jaksa uskoa siihen monestakaan syystä siksi että meillä tällä hetkellä tässä talossa on käsittelyssä nollatuntisopimuksia koskeva lainsäädäntö jossa muutama asia paranee mutta jossa itse asiassa tehdään lailliseksi työsopimus

jossa työtunteja on nolla vieläkö lisää joustoa tarvitaan siihen että työlainsäädännön näkökulmasta uskalletaan rekrytoida meillä on vuokratyösopimukset meillä on oikeus tehdä määräaikaisia työsopimuksia silloin kun niihin löytyy perusteet silloin kun työnantajalla on riskit sen suhteen kantaako se yritys tai on määräaikainen tarve ja tämä on unohtunut tässä keskustelussa kokonaan nyt yhtäkkiä ajatellaan että tällainen perusteeton määräaikainen työsopimus toisi lisää työpaikkoja siihen en totta vieköön usko

irtisanomissuoja soveltuu vain yli kymmenen työntekijän yrityksiin mutta siellä on silti kielletty syrjintä ja se on eri asia saksa ei ole ratifioinut ilon irtisanomissuojaa koskevaa yleissopimusta suomi on ratifioinut sen sopimus sallii irtisanomissuojasta syrjäyttämisen vain hyvin rajatuilla ryhmillä ja ne eivät oikeastaan tähän hallituksen esitykseen istu istu sopimus edellyttää että irtisanomisella on aina asianmukainen peruste ja jos nyt lähdetään heikentämään niitä perusteita joita henkilökohtaisesti on niin ollaan hyvin lähellä sitä miten meillä syrjimättömyys toteutuu ja miten nämä perusteet siihen istuvat sen vuoksi olisin toivonut että tällaisissa isoissa asioissa joissa mennään ihan työlainsäädännön fundamentteihin olisi hieman arvioitu tätä kansainvälistä kenttää ja mietitty sitä sitä voidaanko löytää muita välineitä kuin syrjivät välineet

arvoisa puhemies tämä toimenpide joka tässä nyt uhkaa portugalin verosopimusta on valitettava mutta välttämätön muistamme täällä salissa sen että vuonna kaksituhattakuusitoista solmittiin uusi sopimus jonka oli tarkoitus varmistaa se että suomen kansalaiset eivät saa portugalin valtiolta erityiskohtelua eivätkä varsinkaan nollaverokohtelua nyt ikävä kyllä portugalin parlamentti ei ole useista patisteluista huolimatta onnistunut tätä sopimusta ratifioimaan jolloin sitten irtisanomismenettelyn takia tämä täytyy saada eduskunnan läpi juhannukseen mennessä jotta uusi tilanne voisi astua voimaan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista tein kirjallisen kysymyksen jossa totesin että jokainen vuoden viivästys maksaa suomelle miljoonia kun portugali on koko ajan houkutellut verovapauksilla suomalaisia veropakolaisia seitsemänkymmentä luvulla solmitun vanhentuneen verosopimuksen turvin siinä edellytin että suomen pitäisi ilmoittaa yksipuolisesti irtisanovansa veronkierron sallivat verosopimukset jos maat siis muutkin maat kuin portugali jatkavat viivyttelyä nostin esiin myös muut vanhentuneet verosopimukset joita käytetään verojen välttelyyn tähän ministeri orpo vastasi hyvin asiallisesti ja hyvin aiheellisesti siis siten että näihin toimiin ryhdytään ja nyt niihin on ryhdytty tärkeä tieto on myöskin se että orpon mukaan espanja on vihdoin saattamassa voimaan vuonna viisitoista solmitun uuden verosopimuksen ja myös ranskan suuntaan on tehty tunnusteluja sopimusneuvottelujen käynnistämiseksi näin ollen voin mielihyvällä todeta että valtiovarainministeriössä on tiedostettu että nämä sopimukset uhkaavat suomen veropohjaa toisaalta suomi voisi aina olla aktiivisempi verosopimusten uudistamisessa nehän voidaan toteuttaa sillä tavoin että molemmat osapuolet hyötyvät aggressiivisen verosuunnittelun ja kansainvälisen veronkierron torjunta on koko eun yhteinen tavoite joten yhteisymmärrys varmaan suomen ja muidenkin maiden välillä

arvoisa puhemies kiitos edustaja harakalle hyvästä taustoituksesta ja etenkin hyvästä kirjallisesta kysymyksestä ja tietysti täytyy kiittää ministeri orpoa myös hyvästä vastauksesta ja toimenpiteistä olisin kysynyt hallitukselta sitä mitä edustaja harakkakin nosti esille eli nyt kun puhumme vain yhdestä maasta ja tiedämme että prosessi etenee laajemmin eussa niin onko hallituksella suunnitelmia suomen eu puheenjohtajakautta varten suunnitella sitä mikä tulee olemaan suomen kanta kaiken kaikkiaan ja onko teillä aikomusta olla aktiivinen näissä asioissa koska reikiä löytyy vielä niin kuin reikäjuustosta

arvoisa puhemies talousvaliokunnan puheenjohtaja edustaja turunen ei ole paikalla joten en lähde nyt tässä käymään yksityiskohtaisemmin läpi tätä hallituksen esitystä mutta tietysti talousvaliokunnan jäsenenä olen iloinen siitä että tällainen lakiesitys joka kehittää ja tiivistää niin finanssivalvonnan verohallinnon kuin rahoitusvakausviraston yhteistyötä niin harmaan talouden rahanpesun kuin terrorismin rahoittamisenkin torjumiseksi on täällä nyt ja kuten kollega edustaja harakka totesi nämäkin asiat ovat niitä joita me olemme jo pidempään odottaneet ja tämä on toki iso osa kansainvälistä kehitystä

arvoisa puhemies meillä on tässä hyvin poikkeuksellinen esitys sillä harvoinhan tässä tässä maassa yhtään verolakia kumotaan nyt on kuitenkin sellainen hetki alkuaan koiravero perustui vuonna tuhatkahdeksansataayhdeksänkymmentäneljä annettuun keisarilliseen asetukseen nykyinen koiraverolaki tuli voimaan alusta veron saajana on kunta koiraveron perimisestä tehtiin vapaaehtoista kuntien aloitteesta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyksi tämän jälkeen kunnat ovat vähitellen yksi toisensa jälkeen luopuneet koiraveron perimisestä viimeisimpinä helsingin ja tampereen kaupungit koiraverolain voimassaololle ei enää ole järkeviä perusteita koiraveroa on pidetty epäoikeudenmukaisena että se kohdistuu vain yhteen lemmikkityyppiin arvoisa
arvoisa puhemies ja samoin myöskin kunnioitettu verojaoston puheenjohtaja merkittäköön nyt pöytäkirjaan että oppositio kehuu hallituksen veropolitiikkaa tältä yhdeltä osin eli kun valtiovarainministeri orpo havaitsi että helsinki oli luopunut koiraverosta hänelle itselleenkin juolahti kertoman mukaan mieleen että eiköhän tämä voisi nyt ihan virallisestikin poistua statuuteista hän on levittänyt sosiaalisessa mediassa itsestään ja koirastaan kuvaa jossa kertoi käyneensä neuvottelun koiransa koiransa kanssa siitä tulisiko tämä koiravero lopullisesti poistaa äänestystulosta hän ei sen tarkemmin avannut mutta päätös oli tämän hallituksen esityksen mukainen jolloin voimme olettaa että vähintäänkin äänet menivät tasan puheenjohtajan kannan voittaessa
arvoisa puhemies pakko osallistua tähän keskusteluun kun kuntatasolla useimmiten on ollut niin silloin kun näitä koiraveroja vielä perittiin että se oli se asia joka sai kaikkein kiihkeimmän keskustelun aikaan kuntien valtuustoissa ja kun en ole koskaan tuollaiseen keskusteluun osallistunut eli en ole puhunut